toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

siis siitä että tässä kriisitilanteessa voidaan työntekijöitä nopeammin lomauttaa ja vastaavasti sitten kun se lakiehdotus tänne saadaan nämä lomautetut saavat lomautuskorvauksen ilman omavastuuaikaa eli tämä on tasapuolinen ja järkevä ratkaisu valtaosassa työehtosopimuksia

kaikissa ja nimenomaan se että niitä ei ole tehty kaikkiin työehtosopimuksiin tarkoittaa sitä että yritykset työntekijät ja toimialat eivät ole tasavertaisessa asemassa keskenään

arvoisa puhemies

puolta tässä pikkasen avata lainaamalla nyt suoraan sakn ekonomisti ilkka

on

on

ja

ja se siis

arvoisa puhemies edustaja koskinen puhui hyvin viisaasti eri alat ovat nyt erilaisessa tilanteessa ja sen vuoksi arvokasta tässä esityksessä on se että ensiksikin olemme saaneet nopeasti nämä nämä muutokset eduskunnan käsittelyyn ja toiseksi työmarkkinajärjestöt ovat yhdessä tehneet nämä esitykset se kertoo siitä että että pystymme nopeasti reagoimaan ja toimimaan tällaisissa poikkeusolosuhteissa se että näin voidaan toimia johtuu siitä luottamuspääomasta jota me olemme suomalaisessa yhteiskunnassa tottuneet rakentamaan ja nyt voimme osoittaa voimamme juuri sitä kautta että meillä on sopimis ja keskustelukulttuuri jossa työelämää koskevia kysymyksiä pystytään nopealla aikavälillä eduskuntaankin tuomaan nämä esitykset luovat edellytykset sille että työantajat voisivat selviytyä koronatilanteen takia syntyneistä muutoksista palveluiden kysyntään ja tuotteiden kysyntään mahdollisimman nopeasti ja meidän on luotava puitteet sille että että yrittäjät pystyvät vastaamaan vastaamaan siihen useammat puhujat täällä ovat nostaneet esille huolensa yrityksistä ja ja niin minäkin koska tästä

toipumisen kannalta ratkaisevaa on se että pystyisimme säilyttämään mahdollisimman monta työpaikkaa myöskin sitten kriisin kriisin jälkeen jos joutuisimme suuriin konkurssiaaltoihin niin se olisi taloudellemme

johdosta ja tämä on hyvin poikkeuksellinen esitys mutta sen käyttöönottoa minusta puoltaa juuri työmarkkinajärjestöjen yhteinen hyväksyntä näille esitetyille toimenpiteille haluan vielä vielä sanoa että niin yrityksille kuin myöskin monelle työntekijälle

juuri keskustelu tästä eri alojen erilaisista toiminnoista suojavarusteista ja siitä kuka pystyy jäämään etätyöhön ja kuka ei jakaa myöskin meidän työelämää tällä hetkellä myöskin esimerkiksi meidän perheet ovat ovat tiukoissa tilanteissa kun lapset jäävät kotiin ja jos vanhemmat eivät esimerkiksi pysty saamaan palkkaa työstään niin niin perheet joutuvat myöskin taloudellisesti todella tiukalle tilanteelle emme siis saa asettaa yrityksiä ja työntekijöitä vastakkain vaan on huolehdittava siitä että teemme yhdessä kaikkemme jotta yritykset pystyisivät selviytymään tämän kriisiajan yli ja myöskin työntekijät jotka yrityksissä työskentelevät voisivat pitää työnsä myös jatkossa

arvoisa puhemies tällä tilapäislailla pyritään selvästi rakentamaan siltaa yli tämän kriisin näin raju toimenpide että lomautus tehdään näinkin nopeasti toteutettavaksi on tietysti hyvin hyvin merkittävä edustaja satonen tuossa esitellessään kokoomuksen ponsiesitystä toi esille että tässä on kysymys työntekijöiden ja työnantajien yhteisestä edusta näin varmasti on kahdestakin kulmasta se ensimmäinen yhteinen etu on ylipäätään voittaa tämä koronapandemia eli tehdä työtä sen eteen että me todella saamme tämän nitistettyä minkä yhtenä ulottuvuutena fyysisesti niin lähellä toisiaan kuin aikaisemmin mikä sitten aiheuttaa näitä ongelmia työelämään laajemmassa mitassa toinen yhteinen etu on se mihin satonen viittasi siteeraamalla siteeraamalla sakn pääekonomisti kaukorantaa tässä selkeästi työnantajien kuluja kulurakennetta kevennetään ja toisaalta työsuhdeturvaa heikennetään tämähän pitää tietysti paikkansa se kuinka suomi pystyy tekemään tällaiset ratkaisut ilman suurempaa kapinaa johtuu juuri siitä mihin edustajat koskinen ja salonen näissä viimeisimmissä puheenvuoroissa viittasivat että meillä on vastuunsa tunteva työntekijäporukka järjestäytynyt ammattiyhdistysliike joka kykenee tunnistamaan sen tilanteen että silloin kun tällainen kriisi on olemassa meidän täytyy tinkiä aivan oikein edustaja koskinen ja salonen myöskin korostivat sitä että toivoisi että työnantajat näkevät tämän vastuullisuuden myöskin silloin kun sovitaan jatkosta ja niin kuin jopa aikaisemmin sovittiin näistä yhteisistä asioista kyllähän tämmöinen keskitetty yhteisymmärrys on ollut se jolla tätä suomalaista sopimusyhteiskuntaa on voitu viedä eteenpäin ja ollaan saavutettu se kaikki mikä on tähän mennessä saavutettu jolloin soisi

palattaisiin entisiin neuvottelukäytäntöihin ja ymmärrettäisiin että joka puolella tässä halutaan yhdessä vastuuta kantaa arvoisa puhemies kun puhutaan nyt näistä lomautuksista ja lomautustilanteesta suomessa niin nyt meillä täällä uudenmaan läänissä uudenmaan ole valitettavasti erotettu muusta suomesta on tämä lomautusten vaikutus kaikkein mittavin

lomautuksen alla käytännössä uudenmaan työvoimasta kolmasosa me puhumme todella isosta mittakaavasta nyt tässä tässä maakunnassa tilanne ei vielä ole niin paha muissa maakunnissa mutta jos tämä koronakriisi tästä kiihtyy niin me olemme muuallakin vastaavassa tilanteessa jolloin kyllä tässä nyt suomalainen yhteiskunta

kaikki joutuvat tinkimään valitettavasti isoista asioista sen takia tämä yhteen hiileen puhaltaminen

että kaikilla tasoilla yhteiskunnassa pitäisi nyt ymmärtää että myöskin taloudellista vastuuta eikä niin että joku ottaa tästä sitten hyötyä ylitse muiden

arvoisa puhemies kommentoin tätä edustaja satosen pontta ja siitä käytyä keskustelua tällainen kriisitilannehan on kaikissa yhteiskunnissa sellainen tilanne joka tuo politiikan pinnalle kaikkein selvimmällä ja alastomimmalla tavalla ja siihen politiikkaan kuuluu myös sen hokeminen että nyt ei ole politikoinnin aika mutta täällä on nyt selvästi vahvan politiikan puhumisen aika niin kuin kriisissä on voisin lähteä liikkeelle tästä edustaja koskisen luonnehdinnasta että työmarkkinoilla onnistuttiin neljässä päivässä tekemään hyvin laaja paketti jota hän kutsui kattavaksi sopimukseksi no jos tätä tilannetta tutkii vähän tarkemmin niin näitä samoja ehdotuksiahan oli ollut jo ennen näitä neljää päivää pääosin suomen yrittäjien ehdotuksissa sitten siinä menetettiin vielä neljä päivää sinne lisättiin joitain kosmeettisia lisäyksiä mutta esitettiin suunnilleen niitä samoja asioita sitten työmarkkinajärjestöjen toimesta ja se ei tietenkään ole mikään sopimus vaan se on suositus hallitukselle niin kuin tässä talossa pitäisi hyvin tietää hallitus ja eduskunta eli tämä sali sen päättävät tämä rituaalinomainen järjestöjen palvonta ei minusta tähän tilanteeseen sovi on ihan hyvä että korostetaan kansallista yhtenäisyyttä mutta ei sen nyt pitäisi johtaa siihen että aletaan kaivata takaisin siihen kylmän sodan toimintatapaan jossa järjestöiltä kysyttiin sekä palkka talous että sosiaalipolitiikan perusteet kun sitä täällä nyt rutiininomaisesti taas ylistettiin edustajien kiljunen ja koskinen toimesta niin voisiko tässä kuitenkin saada muistuttaa että juuri tämä niin sanottu yhteinen sopiminen on nyt saanut aikaan sen että suomessa on ylivoimaisesti korkein rakenteellinen työttömyys pohjoismaissa ja että meidän hyvinvointimenomme eivät ole rahoitettavissa sillä työllisyysasteella joka näiden instituutioiden pohjalta on luotavissa moni voi olla täällä sitä mieltä että miksi nyt puhun näistä periaatteellisista asioista mutta on se pikkusen pahaenteistä jos nyt tulevaisuuden tästä kriisistä nousemisen

reseptien tueksi aletaan haikailla siihen kylmän sodan ihanaan menneisyyteen jossa jossa ekn ja sakn kabineteissa päätettiin ihan kaikki nämä vetoomukset tähän niin sanottuun sopimisen yhteiskuntaan alkavat olla ihan absurdeja kun kiljunenkin täällä sanoi että täällä on kyetty sopimaan ilman suurempaa kapinaa no muissa pohjoismaissa skandinaavisissa maissa on tehty paljon rajumpia työntarjontauudistuksia eikä siellä mitään kapinaa ole kapinahan tarkoittaisi sisällissotaa minun mielestäni tässä pitäisi jotain suhteellisuudentajua omaksua kuitenkin pitää nyt muistaa se että hallitus on voisitteko te kuunnella siellä edustaja arhinmäki nyt kuitenkin luvannut että tämä tämä uudistus koskee kaikkia yrityksiä no jos se koskee kaikkia yrityksiä niin silloin sen pitää koskea kaikkia toimialojakin ja nyt tämä lupaus ei ole toteutettavissa on vähän outoa että hallituksen esityksessäkin sanotaan ettei haluttu puuttua sopimusautonomiaan tällaisessa tilanteessa voi vain kysyä mikä olisi sitten se kriisi jolloin tähän järjestöjen niin sanottuun sopimusautonomiaan haluttaisiin sitten puuttua tosiasia on että tämä sali voi päättää kaikki työmarkkinoiden normit ja se voi myös lisätä sopimusautonomiaa lisäämällä sitä työpaikoilla työpaikoilla yleensä osataan erinomaisesti sopia asiat ja minä en tiedä toista euroopan maata enkä oikeastaan toista maata maailmassakaan jossa asia olisi niin heikko tällä perusteella kun nyt tulee hyvin kouriintuntuvalla tavalla esiin näissä hallituspuolueiden takaisin kylmän sodan aikaan katsovissa museopuheenvuoroissa kannatan lämpimästi edustaja satosen ehdotusta

arvoisa puhemies edustaja satosen oivaa ehdotusta on oikein ilo kannattaa on hyvä että työmarkkinajärjestöt päätyivät esittämään laajaa pakettia ja tämähän oli yksi toimi sieltä siinä mielessä tietysti hyvä jos jos hallitus olisi päätynyt siihen että että esittää esittää tämän saman helpotuksen yrityksille toimialasta riippumatta suoraan lakiin kysehän nyt on siitä että kun kriisioloissa mennään niin paitsi kriisin aikana mutta erityisesti siinä vaiheessa kun pienetkin valonpilkahdukset alkavat jossain sarastaa yritykset pääsevät sitten siinä kohtaa palkkaamaan lisää mutta se edellyttää että meillä on yrityksiä siinä kohtaa olemassa ja se tarkoittaa sitä että tästä kriisistä pitäisi selvitä nimenomaan jotka ovat asiansa hoitaneet hyvin tähänkin asti ja joiden yrittäjäriskiin tämä tämänhetkinen kriisi ei missään muodossa voi kuulua meidän täytyy tässäkin salissa ymmärtää se että että yksikään yritys ei lomauta ihmisiä huvikseen olen keskustellut tässä viimeisen viikon aikana lukuisien yrittäjien kanssa ja siellä on muutamalla tullut suorastaan tippa linssiin kun siitä kuinka ikävältä tuntuu kun joutuu näitä uutisia työntekijöilleen kertomaan nyt olisi hyvä että tämä olisi tosiaan saatu lakiin nyt kerralla ja sitten hallituskin voisi keskittyä näihin muihin muihin kriisitoimiin joilla autetaan toisaalta yrityksiä tässä vaikeassa tilanteessa mutta ennen kaikkea ihmisiä siitähän tässä viime kädessä on kyse me kokoomuksessa esitimme viime viikolla laajaa kriisipakettia ja on hyvä että että hallituskin on joitain niistä toimista poiminut ne ovat ehdotuksia me tarjoamme yhteistyön kättä näissä näissä asioissa miten tästä kriisistä päästään päästään eteenpäin erityisen paljon kiitosta haluan jakaa tästä pienyrittäjien sosiaaliturvan nostamisesta kerta kaikkiaan näissä oloissa mutta toivottavasti myös tämän kriisin jälkeen olisi mahdollista esimerkiksi pienimuotoista yritystoimintaa tehdä sosiaaliturvan rinnalla ilman että joutuu nyt esimerkiksi kokonaan lakkauttamaan yritystoimintansa y tunnuksensa jolloin sitten siinä kohtaa kun liiketoiminta alkaa taas paremmin vetää on on kaikki

laajaa pakettia verotukseen muun muassa sitä että että verojen maksujärjestelyjä helpotetaan määräaikoja ja eräpäiviä on voitava siirtää omalla ilmoituksella samalla viivästyskorot on hyvä tässä kohtaa laittaa määräaikaisesti nollaan me olemme esittäneet myös että alkuvuoden alvit voisi hakemuksesta saada yritysten kassaan takaisin se olisi erityisen tärkeätä semmoisille yrityksille joilla on nyt akuutti kassakriisi päällä toisin kuin esimerkiksi nämä business finlandin suorat tuet alvit ovat suhteessa siihen todelliseen volyymiin jota jota yritykset olisivat pyörittäneet muutenkin jos jos tällaista kriisiä ei olisi tähän kohtaan iskenyt tämän lisäksi yksi konkreettinen toimi

merkittävä osa suomen ulkomaankaupasta ja yleensäkin meidän meidän elinkeinorakenteesta on yritysten välistä kauppaa joten olisi tosi tärkeätä että nyt tässä määräajaksi voisi yritysten välisessä kaupassa alvin asettaa nollaan se ei tekisi muuta kuin sen että että siinä suoraan ostohetkellä suomalainen yritys olisi samalla viivalla esimerkiksi eurooppalaisen yrityksen kanssa koska se ostaja ei joutuisi tilittämään sisään sitä kahtakymmentäneljää prosenttia alvia merkittävä kassavaikutus ja jonka kuitenkin sitten myöhemmin voi hakea takaisin no meillä on paketissa liuta muitakin toimia ja näiden rinnalla kyllä hallitusta kannustaa siihen että jo kehysriiheen mennessä tuotaisiin laajempiakin rakenneuudistuksia tänne tänne eduskuntaan koskien toki sosiaaliturvaa odotetaan innolla tätä yrittäjien sosiaaliturvapakettia mutta myös näitä laajempia työmarkkinauudistuksia nyt olisi oiva hetki sille kuten edustaja vartiainen tässä vieressä totesi että että paikallista sopimista edistettäisiin ei missään radikaalissa hengessä vaan ihan yhteiseurooppalaisessa hengessä eli sallittaisiin erityisesti niille pienille ja keskisuurille yrityksille joilla ei ole ollut edes teoriassa mahdollisuutta osallistua työehtosopimusten laadintaan mahdollisuus sopia työntekijöidensä kanssa asioista siellä missä ne asiat tunnetaan

suojelemme viime kädessä ihmisiä eikä järjestöjä tai liittoja

kiitos ensinnäkin työelämä ja tasa arvovaliokunnalle esityksen ripeästä käsittelystä puheenjohtaja kontula varapuheenjohtaja taimela ja koko valiokunta siinä mielessä että kuitenkin eletään jo kolmatta viikkoa ensimmäisistä hallituksen rajoittamistoimista on on tärkeää että tämä lomautuksen vuorokausiraja kahdesta viikosta vähenee tänne viiteen päivään se on tarpeellinen ja vaikuttava toimenpide on myös tärkeää että työnantajalle tulee tulevaisuudessa mahdollisuus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä nämä kaksi esitystä ovat täysin poikkeuksellisia mutta mitä muuta me olemme tässä salissa viime viikot todenneet kuin sen että elämme poikkeusoloissa ja poikkeuksellista aikaa on tärkeää myös että koeaikaa koskevaa säännöstä tarkennetaan ja ja on mahdollisuus katkaista koeaika tai purkaa työsuhde koeaikana tuotannollisilla ja taloudellisia syillä tässä edustaja satonen ja moni muu on tuonut esiin että yritysten ja palkansaajien etu on yhteinen ja se tosiaankin sitä on se perjantai kolmastoista maaliskuuta oli todellakin perjantai kolmastoista päivä silloin perjantaina alkoivat varsinkin palvelusektorilla liikevaihdot tippumaan ja siitä seuraavaksi alkuviikosta kun kuunteli yrittäjiä niin moni palvelualan yrittäjä ja matkailu ja ravintola alan yrittäjä sanoi että liikevaihto tippui sen ensimmäisen muutaman päivän aikana prosenttia joillain jopa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia ja tiedetään että osalla liikevaihto on on tippunut koko sata prosenttia elikkä aivan nollaan eli me tarvitsemme tämänkaltaisia ripeitä vaikuttavia ja vastuullisia toimia olisi todella tärkeää että tämä koskisi nyt kaikkia varsinkin kun meille ei tuoda ilmi eikä päätöksentekovaiheessa kerrota ketkä ovat ne joita tämä ei koske yrittäjäthän kyselevät koskeeko tämä nyt meitä ja ja meidän alaa ja niin edelleen jos joku salissa tosiaan tällä hetkellä tietää tarkasti keitä tämä ei koske niin olisi vastuullista se myöskin kertoa tässä kaikille jotka tätä päätöstä tekevät

asiaa ensinnäkin tämä yrittäjien näkökulma kannan todella suurta huolta niin kuin varmasti koko sali erityisesti palvelualan yrityksistä se tuska joka siellä aiheutuu on tällä hetkellä siitä näköalattomuudesta ei tiedetä kuten ei tietenkään meistäkään kukaan voiko kesäkuulle heinäkuulle elokuulle sopia tapahtumia tilaisuuksia tai erilaisia kokoontumisia monelle pk yritykselle ei ole mitään ei mitään hyötyä siitä lainan tarjoamisesta ja lisälainanotosta koska ei ole mitään näkymää koska sen lainan voisi maksaa takaisin sen takia tarvitaan myöskin tämänkaltaisia toimenpiteitä jotka sieltä kulupuolelta pystyvät vuokrakulut ja työnantajakulut ja työntekijöiden palkkakulut ovat monessa kuitenkin ne kaikkein suurimmat vielä loppuun olen itse lähtöisin etelä pohjanmaalta pohjanmaalta ja parikymmentä vuotta sitten muutin sieltä ouluun toki lapsuudessa kävin yhdeksänkymmentä luvun laman läpi ja perheyritys meni konkurssiin ja niin edelleen mutta kyllä

pohjanmaalla toimittiin sillä tavalla että satanenkin pitää kylän hengissä jos se kiertää tarpeeksi nopeasti mutta nythän meillä on se tilanne että mikään satanen ei pidä meidän kaupunginosiakaan hengissä koska se raha ei yksinkertaisesti kierrä viimeisenä asiana arvoisa puhemies viime kaudella säädettiin oikeus työttömyysturvaan yrittäjän avopuolisolle aviopuolisolle tai perheenjäsenelle joka joskus on työskennellyt perheyrityksessä

sitä ei siis sitä ennen ollut viime kaudella se tehtiin on nyt äärettömän tärkeätä että pystymme myöskin tässä poikkeustilanteessa yrittäjille määräaikainen sosiaaliturva säätämään koska ne yhdeksänkymmentä luvun laman toimet eivät voi toistua silloin yrittäjät jätettiin yksin meistä jokainen tietää niitä yrittäjiä jotka ovat päivänsä päättäneet tai muuten joutuneet tosi vaikeisiin tilanteisiin ja siellä on se epäluottamus valtiota kohtaan nyt tarvitaan tämäntyyppisiä toimia että se usko menee kaikille että tämä sali pystyy tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa joka ei tai markkinoista tai muusta vaan siitä että me haluamme suojella ihmisiä ja heidän oikeuttaan terveyteen

puhemies on tärkeää että yritykset voivat toimia ketterästi ja lomauttaa silloin kun tarve on mutta on myös tärkeää että henkilöt jotka ovat töissä ja joille myös tulee työvelvoitteita hoitoalalla ja turvallisuuden alalla saavat työskennellä turvallisessa ympäristössä tänä viikonloppuna kävin kaupassa muutaman kerran ja tein sen tarkoituksella pariin eri paikkaan eräässä lähikaupassani hyvinkäällä oli todella hyvin kun mentiin kauppaan suojakäsineitä ja käsidesiä kun sitten menin muutamaan muuhun kauppaan hyvinkäällä ja nurmijärvellä niin joko ei ole mitään tai sitten käsidesiä on kun lähdetään kaupasta mietin siinä kuinka hyvin me onnistummekaan nyt edesauttamaan näitä tartuntaketjuja vain lisääntymään tämä lomautus on tärkeä työnantajapuolelle mutta tästä syystä olisi ensiarvoisen tärkeää että

ketkä ovat töissä ovat suojassa meidän nyt pitäisi ottaa tämä vakavasti kun jotenkin tuntuu että vieläkään ei ole ymmärretty miten helposti tämä leviää katsoin tuossa uutisvirtaa ja siellä siellä kiinasta tulee viestiä että me hoidamme tätä täällä euroopassa aivan väärin aasian maissa julkisilla paikoilla on kasvo ja nenämaskit tällä hetkellä oltava kaikilla se ei estä tartunnan saamista mutta se estää sitä että et levitä tautia meillä täällä kaikki kuljeskelemme enemmän ja vähemmän liiankin lähellä toisiamme täällä salissa kun ei ole edes metriä väliä ja kun me tässä puhua parpatamme niin jos minulla esimerkiksi olisi korona en voi sataprosenttisella varmuudella sanoa että minulla ei ole kun ei minua ole testattu tai sitten se ei näkyisi niin saattaisin tässä levittää sitä olisi ehkä hyvä että meillä kaikilla olisi täällä edes nenä ja suusuojat mietin että että erilaiset yritykset tarvitsevat apua mutta tosiaan myös ne ihmiset jotka sinne jäävät pakertamaan tässä on käyty hyvää keskustelua siitä tulisiko meidän puuttua sopimusjärjestelmään pitäisikö olla paikallista sopimista ja monenlaista näistähän on keskusteltu vuosikausia ja ehkä tämä kriisitilanne ei ole näiden valtavien isojen rakenteellisten ainakaan pysyvien pysyvien tulkintojen paras tekopaikka itse mietin että jos ja työntekijäosapuolet nyt neuvottelevat esimerkiksi työehtosopimuksista yhteisissä pöydissä niin miksi työntekijäjärjestökään tahallaan haluaisi pidentää pidentää aikaa jolloin neuvotteluja käydään jokainen varmaan ymmärtää sen jos yritys syöksyy eikä siellä ole enää mitään kassassa enkä usko että mikään osapuoli näin sikaaninomaisia neuvotteluja kävisi mitä tuonne kentälle ja ihmisten pariin kun menee ja kuulee ihmisten viestejä niin aika kova talkoohenki kuitenkin on eikä kukaan varmasti halua väkisin toisiansa vahingoittaa minusta tämä esitys on ihan hyvä mutta mielellään kuuntelen tätä keskustelua huomasin että tuolla on myös erilaisia siirtymäsäännöksiä jotka suojaavat työntekijöitä ja toisaalta velvoittavat ja tietyllä tavalla myös esimerkiksi yhteistoimintalain puolella antavat joustoa siinä miten neuvotteluja on käyty jo tämän lain voimaan tullessa ja antavat siihen sitten mahdollisuuden laskea hyväksi niitä määräaikoja näistä olisi myös kiva kokonaisuudessaan keskustella lisäksi lakivaliokuntaan ja eduskuntaan on tässä piakkoin tulossa oikeusministeriöstä konkurssilainsäädännön muutosta jolla helpotetaan sitä että yrityksiä ei haettaisi niin helposti konkurssiin sitä maksukyvyttömyyden määritelmää muutetaan ja tätäkin esitystä odotan tietysti ilolla vielä sanoisin sen että jonkun verran kuulee en ole faktaa nähnyt kentältä sitä että joillekin yrityksille joilla on ollut hyvä kassavirta ja on toimintaa ollut ei mahdollisesti ole tukia ja tukea tähän tilanteeseen tullut ja sitten on taas ollut sellaisia yrityksiä jotka ovat sanoneet että hei nyt onkin kiva tilanne me haemme kanssa tukea ja ovat saaneet en siis voi sanoa että tämä on faktaa olen saanut tällaista tietoa ihmisiltä ja nämä voivat olla myös huhuja korostan sitä siksi oikeastaan lähetän myös hallitukselle

nyt sitten se paikka tässä toivon vastuullisuutta myös kaikilta hakijoilta ja kaikilta työntekijöiltä keskustellaan lisää ja kuulen mielelläni erilaisia kantoja

arvoisa herra puhemies kiinnitän huomiota tähän että kokoomus tosiaan jätti valiokunnassa vastalauseen ja se nimenomaan liittyi vaatimukseen siitä että nämä muutokset koskisivat suoraan lailla kaikkia yrityksiä eli niin sanotusti tähän pakkolakiproblematiikkaan meillä on tällä hetkellä semmoinen ekn jäsenliitoissa tesin kattavuus on muutosten osalta noin yhdeksänkymmentä prosenttia tällä hetkellä ja tähän yhdeksäänkymmeneen prosenttiin sisältyvät sekä tesit joihin muutokset on sovittu sisään että sellaiset tesit joihin muutoksia ei ole ollut tarvetta tehdä ja huomionarvoista on vielä että tämän lisäksi työehtosopimusten osalta neuvotellaan edelleen tämä kaikki on siis tehty ja tehdään ennen kuin tämä laki on astunut edes voimaan eli haluan sanoa että tämä kattavuus on jo hyvin suuri tässä tuli kysymys mitä ovat nämä alat mitkä jäisivät tässä valiokunnassa tuli esille että esimerkiksi farmaseutit olivat yksi tämmöinen joka ei ollut tässä se oli semmoinen ala tietysti varmasti ei ole ensimmäisenä semmoinen tätä sitten tarvitaan itse näenkin että kun tässä on nyt saavutettu yhdessä sopimus ja me olemme kaikki sitä niin tämä kokoomuksen vaatimus on enemmän ideologinen ja periaatteellinen näitten järjestöjen sopimista kohtaan kuin niin että tällä olisi sitten mitään käytännön merkitystä halusin kiinnittää vielä huomiota koko salissa
arvoisa herra puhemies on aivan erinomaista että tämä lakiesitys on saatu kokoon eri toimijaosapuolten kesken nopeasti ja niin että päästään tilanteeseen vaikuttamaan koronaviruksen leviäminen tuli meille kaikille yllätyksenä sen vakavuus on tullut meille kaikille tavallaan yllätyksenä ja oikeastaan nythän olemme tämän koronatien ensimmäisiä askeleita vasta ottamassa emme tiedä mikä on tilanne kahden kuukauden kuluttua ennusteita toki on olemassa ja olemme varautumassa oikein vahvoin toimenpitein mikä on äärimmäisen tärkeää mutta katsoisin asiaa vielä hieman pitemmälle kuten edustaja johannes koskinen valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana katsoi tätä asiaa vähän pitemmällä perspektiivillä elikkä kun sitten tämä koronavirus hellittää senhän me kaikki tiedämme että tämäkin vaikeus voitetaan niin meidän pitää pitää visu huoli siitä että kaikki yritykset näiden meidän nykyisten toimien ja meidän tulevien eduskunnan päätöksien nojalla pysyvät siinä kunnossa että ne ovat toimintakykyisiä sitten kun se tilanne alkaa se on selvä asia että moni yritys joutuu ylivoimaisten tilanteiden eteen tämän koronaviruksen takia mutta että pystytään mahdollisimman moni yritys viemään tämän kriisin yli siihen uuteen nousukauteen mikä alkaa sitten toivon mukaan tuolla vuoden loppupuolella ja silloin päästään siihen että yksikään toimiva yritys ei lakkaa toimimasta tämän viruksen takia vaan pääsee uuteen uuteen aikaan uusin voimin ja edelleen positiivisesti tulevaisuuteen katsoen mielestäni siinä on meidän ja siihen meidän kaikkien pitää panostaa ja toivon että tässä työssä kaikki eduskuntaryhmät ja kaikki kansanedustajat ovat täysillä mukana koska se on suomen kannalta ainoa vaihtoehto jos me teemme vaikka vääriä päätöksiä ja ja toimivia yrityksiä menee nurin niin meillä on malliesimerkki yhdeksänkymmentä luvun alusta jolloin tämän murhenäytelmän jouduimme kokemaan että valtava määrä hyviä yrityksiä meni nurin kuten pääministeri marin on sanonut itsekin monissa puheenvuoroissa nyt ei saa käydä niin tämä on syytä pitää mielessä ja sitten kun uusi nousukausi ja uusi alku alkaa

yritystoimintaan mahdollisimman paljon voimaa taakse

arvoisa herra puhemies tarvitsemme monenlaisia siltoja kriisin yli tämä esitys on yksi tällainen silta eteenpäin suuret kiitokset hallitukselle ja valiokunnalle ripeästä toiminnasta on helppo tukea hallituksen esitystä koska toimet auttavat työnantajia nopeasti sopeuttamaan toimintaansa kaikki meidät yllättäneessä tilanteessa toki myös työntekijöistä tulee pitää huolta ettei tule eteen kohtuuttomia tilanteita helpotamme näillä toimilla yritysten sopeutumista epidemian aiheuttamiin työvoimatarpeen muutoksiin lyhennämme lomautusilmoitusaikaa ja yhteistoimintalaissa säädettyä neuvotteluaikaa lomautustilanteissa mahdollistamme myös määräaikaisen työntekijän lomauttamisen sallimme koeajan purkamisen tuotannollisin ja taloudellisin perustein näillä väliaikaisilla muutoksilla autamme yrityksiä eteenpäin ja turvaamme työpaikkoja pidemmällä aikavälillä täällä on puhuttu paljon siitä että terveet yritykset voivat säilyä ja selvitä akuutin kriisin yli ehkä vähemmälle huomiolle ovat jääneet ne yritykset jotka eivät voi aivan niin hyvin mutta olisivat voineet aivan hyvin selvitä ja kehittyä toisenlaisissa olosuhteissa niihinkin voi sisältyä paljon potentiaalia tulevaisuutta ajatellen myös tällainen potentiaali on tärkeää tunnistaa tarvitaan monenlaisia keinoja yritysten tukemiseksi eteenpäin on hyvä asia että työmarkkinajärjestöt ovat löytäneet toisiaan kriisin aikana ne pääsivät hyvään keskusteluyhteyteen ja saivat nopeasti aikaan paketin ehdotuksia jotka näkyvät tässä hallituksen esityksessä myös suomen yrittäjät on ansiokkaasti ehdottanut hyvin samansuuntaisia ratkaisuja päätöksenteon tueksi kiitos kaikille tahoille näistä ratkaisukeskeisistä ehdotuksista naapurimaassamme ruotsissa työmarkkinajärjestöt ovat jatkuvassa vuoropuhelussa ja dialogissa keskenään myös sellaisena aikana jolloin päällä ei ole akuuttia kriisiä työmarkkinajärjestöjen tulee uudistua kun maailma muuttuu ja maailma muuttuu aivan harppauksen verran tämän maailmanlaajuisen kriisin jälkeen tarvitaan esimerkiksi paikallisen sopimisen merkityksen ymmärtämistä voisiko pysyvänä vaikutuksena olla yhdessä katsomisen kulttuuri kaikkien toimijoiden kesken kun korona hellittää joudumme tinkimään monesta joudumme jakamaan tuskaa ja vastuuta yhdessä kuten täällä on jo hyvin sanottu erityisen lähellä sydäntäni ovat aivan pienet yrittäjät jotka voivat hakea apua nyt kuntien kautta avun kohdentaminen lähelle ruohonjuuritasoa on erittäin kannatettava asia kiitos ministeri lintilälle esikuntineen tämän asian eteenpäinviemisestä uskon että tässä muutoksessa syntyy yrityselämässä myös uutta ei jätetä yrittäjiä yksin tehdään tässä yhteistyötä yli puoluerajojen

arvoisa herra puhemies viikko sitten kuoli legendaarinen käsikirjoittaja ja piirtäjä albert uderzo joka teki asterix sarjakuvia minusta oli hienoa kuulla miten edustaja vartiainen tavallaan kunnioitti hänen muistoaan ja yhtä hänen legendaarisimmista sarjakuvistaan asterix ja riidankylväjä jossa tullius intrigius lähetettiin pieneen gallialaiseen kylään pyrkimyksenä saada riitaa aikaan ja ihmisiä toisiaan vastaan arvoisa puhemies jos ajattelee sitä että edustaja vartiainen sanoi että politiikan puhumisen aika on nyt niin hän tavallaan hyvin avoimesti kävi läpi muun muassa naomi kleinin the shock doctrine tuhokapitalismin nousu kirjassa esittämää teoriaa teoriaa ja kuvasi sitä miten uusliberalistista politiikkaa erityisesti kriisien varjolla ajetaan eteenpäin arvoisa puhemies on kuitenkin hyvä että harva täällä salissa on lähtenyt mukaan the shock doctrinen tai tai asterixin henkiseen politiikan tekemiseen vaan ollaan yhdessä pyritty löytämään sellaisia toimenpiteitä jotka auttavat niin yrityksiä auttavat niin yrittäjiä kuin auttavat myös työntekijöitä tässä vaikeassa tilanteessa se että yrityksiä nyt tuetaan niin että terveet yritykset voisivat kriisin yli ilman turhia konkursseja on tärkeää on äärimmäisen tärkeää että pieniä yrittäjiä tuetaan on mahdollisuus saada tukea ja toisaalta ilman että yritystoimintaa pitää lakkauttaa pääsee nyt ensimmäistä kertaa myös työttömyysturvan piiriin itse asiassa itsensätyöllistäjät

jotka tässä tilanteessa herättävät paljon keskustelua ja jotka

sitä kiilaa ja toimivat jonkunlaisena riidankylväjänä ensinnäkin pitäisi huolehtia siitä että ne yritykset joita nyt tuetaan ne yritykset jotka saavat näiden pikalainsäädäntöjen kautta mahdollisuuden esimerkiksi lomauttaa vaikeassa tilanteessa eivät käyttäisi sitä niin että samaan aikaan voidaan jakaa osinkoja ja lomauttaa työntekijöitä esimerkiksi punamusta media on ilmoittanut yhtä aikaa jakavansa

kolmen miljoonan euron osingot ja lomauttavansa noin kolmeksi kuukaudeksi arviolta työntekijää jos halutaan että kamppaillaan yhdessä niin ei voi olla niin että yhtä aikaa jaetaan osinkoja ja lomautetaan tai irtisanotaan ihmisiä pitää huolehtia siitä jotka eivät kanna yhteiskuntavastuuta tässä tilanteessa ja jotka haluavat jakaa omistajilleen osinkoja siitä huolimatta että yhteiskunta tukee ei anneta tukea ymmärtääkseni esimerkiksi ruotsin parlamentin finansutskottet juuri tänään käsittelee sitä miten voitaisiin tämä rajata ulkopuolelle se on yleisen moraalin ja yleisen hyväksynnän kannalta tärkeä asia toinen seikka jonka haluan nostaa esille on se että monilla monilla yrityksillä varsinkin pienillä yksittäisillä yrittäjillä ongelma on se että tulot ovat pysähtyneet kuin seinään mutta menot eivät koska vuokrat juoksevat ne ovat ne isoimmat pysyvät kustannukset

kun nyt tuetaan yrityksiä niin toinen minkä haluan nostaa esille on se että ei voi olla niin että on yksi joukko joka hyötyy tästä tuesta suoraan eli vuokranantajat jotka eivät tule vastaan vuokrissa vaan tuki jota yhteiskunta valtio antaa yrittäjille valuukin suoraan vuokranantajille valtion senaatti kiinteistöt on päättänyt antaa vuokranalennuksia jopa sata prosenttia metsähallitus on päättänyt ja helsingin kaupunki muutamia julkisia toimijoita mainitakseni kyllä pitää olla niin että myös ulkomaalaiset pääomasijoittajat pörssiyhtiöt ja institutionaaliset sijoittajat tulevat niitä yrityksiä ja niitä yrittäjiä vastaan joilla toimeentulo ja kassavirta ovat pysähtyneet ei voi olla niin että me tuemme näitä yrityksiä pysymään pystyssä ja ja ne tuet valuvat suoraan mahdollisesti ulkomaisille omistajille pörssiyhtiöiden tai

esimerkki jota olen aikaisemmin käyttänyt että vuokranantajat ovat aidosti tulleet joukkona vastaan puolitetaan se vuokra eli eli yritys maksaa puolet siitä vuokrastaan ja ja toinen puoli jää sitten vuokranantajan vastuulle tämäntapaista lähestymistapaa pitäisi olla myöskin suomessa laveasti arvoisa puhemies minä halusin kiinnittää huomiota edustaja vartiaisen painavaan puheenvuoroon jota voitaisiin kutsua paikallisen sopimisen ylistyslauluksi ja hän manasi samalla alas pimeimpään manalaan kylmän sodan sopimusyhteiskunnan ja sen tulokset jos näillä vertauskuvilla mennään niin kannattaisi muistaa että kylmä sota on ollut itse asiassa ihmiskunnan pisin rauhan jakso tällöin suomalaisen sopimusyhteiskunnan rakentaminen tehtiin hyvinvointivaltio rakennettiin mistä muu maailma ottaa mallia millä tavalla sovulla pienillä työriidoilla siis työtaistelujen vähäisyydellä voidaan rakentaa upeata yhteiskuntaa ja myöskin globaalissa turvallisuuspolitiikassa

joka nyt täällä meillä on käsittelyssä

olisikin lähdetty paikallisella sopimisella näin rajusti heikentämään työsuhdeturvaa niin edustaja vartiainen meillä olisi täydellinen kaaos täällä siinä suhteessa sopiminen kollektiivinen yhteisvastuullinen sopiminen on mitä järkevintä sekä kriittisessä tilanteessa että laajemminkin tätä yhteiskuntaa rakennettaessa eteenpäin

arvoisa herra puhemies vaikka edustaja satosen ehdotus on suhteellisen hyvä ja väliaikainen

aikaisempien sopimuksien mukaan on oikeastaan niin pientä porukkaa koskeva että minun on pakko sanoa että minun mielestäni tämä tuntuu nyt vain kokoomukselta irtopisteitten vetelyltä ja sen takia

vaikka ajatusta tässä satosen ehdotuksessa on minä en voi henkilökohtaisesti sitä kannattaa ja voihan olla että meillä puolueessa muutenkin ollaan vähän samalla linjalla mutta en voi olla sanomatta että kyllä tässä myös vasemmalta siiveltä aavistuksen vähän sellaista ideologista juttua on kyllä nyt olisi pakko kaikkien vetää samaa köyttä ja ymmärtää missä järjestyksessä näitä kaikkia asioita hoidetaan eli esimerkiksi tällä hetkellä meidän fokuksen pitäisi olla täysin siinä että me yritämme auttaa yrityksiä että ne voivat pitää työntekijänsä edelleen töissä ja sen jälkeen kun ollaan saatu mahdollisimman paljon estettyä työttömyyttä siirretään se fokus hoitamaan sitä ketkä eivät ole saaneet pitää niitä

nyt on pakko ajatella että me emme voi kaikkia asioita pistää kerralla kuntoon koska meillä ei ole mitään resursseja siihen jokainen tietää ja on paljon puhuttu täällä että kaikennäköisiä tukia ja järjestelmiä tarvitsevat eri alat eri tavalla mutta täällä on aika harvoin puhuttu että on myös aika monta alaa joissa jopa saman

samalla lailla se tuki ei mene puhutaan vaikka linja autopuolella missä on parhaillaan tietyllä sektorilla liikevaihto mennyt nollaan siis täysin nollaan ei ole yhtään ainoaa prosenttia enää liikevaihtoa ja sitten on kuitenkin linja autoyrityksiä jotka ajavat kaupungin sopimusajoja tai muita vastaavia kaupungin sisäisiä juttuja ja niillä ei välttämättä ole tippunut liikevaihto juuri ollenkaan aika harvalla saattaa tämä tulla mieleen vaan että no linja auto kuin linja auto meillä on niin hirveä työmaa siinä että me saamme kohdistettua nämä rahat oikeisiin paikkoihin niin alasta riippumatta kuin alan sisälläkin että sen takia vielä tässä kohtaa meillä ei ole mahdollisuutta kauheata fokusta laittaa siihen työntekijöitten puoleen vaan meidän pitää sen jälkeen kun mahdollisimman monta työpaikkaa mahdollisimman paljon tukea niitä kenen työpaikkoja ei ole saatu pidettyä toinen minkä on haasteellinen tässä yrityskentässä on se että meillä on tällä hetkellä paljon yrityksiä mitkä pohtivat jatkaako vai eikö jatka niillä on jopa mahdollisuus jatkaa mutta ongelma on siinä että yritykset eivät välttämättä halua lisää velkataakkaa itselleen esimerkiksi nyt tällä hetkellä yritys on siinä jamassa että ajat hallitusti sen alas niin selviät kuivin jaloin ja

viiva kaksisataatuhatta velkaa lyödä oma talo sen velan vakuudeksi ja ottaa riski siitä miten tulee käymään joku saattaa ottaa nyt satatuhatta euroa rahaa velkaa ja puolen vuoden päästä se satatuhatta on tililtä maksettu kaikennäköisinä kuluina sitten se tarvitsisi lisää rahaa kun ei olekaan tilanne parantunut vielä ja sille kerrotaankin että et sinä saakaan se on satatuhatta ottanut velkaa ja polttanut aivan turhaan tässä puolen vuoden aikana ja on sitten omat talot niitten velkojen vakuutena sen takia minä olen täällä puhunut aikaisemminkin tästä että yhteiskunta tukee niin sanotusti lainoina missä tällä hetkellä kahdeksankymmentä prosenttia annetaan finnveralta vakuuksia ja ja kaksikymmentä prosenttia pitää löytyä yrittäjältä itseltään niin sitä mitä tällä summalla maksetaan palkkoja pitäisi valtion tukea sataprosenttisesti on täysin järjetöntä että viiden työntekijän ottaa lainaa ja hommaa itse kahdenkymmenen prosentin vakuudet sitä varten että se pitää vaikka ne viisi ihmistä töissä ja joutuu luottamaan siihen että saa ne valmiit tuotteet myytyä tämän tauon jälkeen vielä yksi mikä aiheuttaa sen ongelman minkä takia ei välttämättä työpaikkoja säily niin paljon on kanssa se että ne firmat mitkä pystyvät pääsemään kuivin jaloin eivät uskalla lähteä tekemään niitä ratkaisuja mitä pitäisi koska moni yrittäjä esimerkiksi kommandiittiyhtiöt toiminimiyhtiöt itse omakohtaisesti joutuu vastaamaan veloistaan ja sen takia minulla on tarkoitus tehdä ehdotus että tämän poikkeustilanteen takia toiminimiä ja kommandiittiyhtiöitä ynnä muita ruvettaisiin käsittelemään konkurssitilanteessa samalla lailla kuin

ne ketkä ovat kupanneet ne rahat saadaan tuomiolle niin osakeyhtiöistä kuin kommandiittiyhtiöistä kuin toiminimistäkin elikkä jos siellä on niin sanotusti käytetty rahat omaan liiviin ja firma menee sen takia nurin rikosoikeudellisesti osakeyhtiötäkin kohtaan näin tällä hetkellä on ongelma kommandiittiyhtiöiden ja toiminimiyrittäjien osalta etenkin se että tällä hetkellä tiedän moni myy vehkeet kaikki pois tässä kohtaa koska tilanne on se että nyt voi jopa selvitä kuivin jaloin

arvoisa puhemies ensinnäkin tästä kokoomuksen esityksestä kysehän on enimmäispakottavuudesta joka puuttuu oleellisella tavalla sopimusvapauteen tällainen ratkaisu ei ole ainutlaatuinen mutta verraten poikkeuksellinen meidän työoikeudessa ja tarkoittaisi väistämättä myös perustuslakitarkastelua koska ainakin osittain sopimusvapaus saa suojan omaisuudensuojasta tämä puolestaan tarkoittaa ilman muuta raskaampaa valmistelua ja säätelyä kuin mihin nyt tässä hallituksen esityksessä väliaikaisessa nopeasti tuotetussa esityksessä on lähdetty se tarkoittaisi myös säätelyn pohdintaa välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden vaatimuksia vastaan ihan eri tarkkuudella kuin nyt toteutetussa säädäntöratkaisussa vaaditaan mikä puolestaan saattaisi myös johtaa siihen että koko esitys kaatuisi välttämättömyyden tai oikeasuhtaisuuden kriteerien täyttymättä jäämisen takia kysehän on verraten marginaalisesta ryhmästä mahdollisesti mahdollisesti nollasta kappaleesta yrityksiä jotka joutuvat tästä valitusta säätelyjärjestyksestä kärsimään tätä me vielä tästä syystä ei pidetty tarkoituksenmukaisena nyt kun tavoitteena on nopea ja kevyt käsittely nopea ja kevyt apu kentälle mennä sellaiseen säätelyratkaisuun joka väistämättä tarkoittaisi huomattavasti raskaampaa prosessia jos työehtosopimusautonomiaan katsotaan tarpeelliseksi puuttua kyse on merkittävästä muutoksesta meidän kentän pelisääntöihin ja ne ovat sitten sellaisia uudistuksia jotka keskustellaan ja tehdään niin sanotusti rauhanaikaan silloin kun meillä on mahdollisuus laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun asianmukaiseen vaikutusarviointiin ja esimerkiksi täysistuntokeskusteluihin täydellä salilla toisena kommentoisin hieman tätä keskustelua ideologioista vapaasta päätöksenteosta sellaistahan ei ole olemassa meillä on tapana nähdä sellaiset päätökset jotka hyvin lähellä valtavirtaa ja hegemonisesti yleisesti hyväksytyn ajattelun mukaisia vähemmän poliittisina kuin sellaiset ratkaisuesitykset jotka ikään kuin toisinajattelevat haastavat jollakin tavalla sitä vallalla olevaa ajattelua kiistatonta kuitenkin on että kummassakin näissä tapauksessa kysymys on aina valinnoista ja siellä missä on valintoja on aina myös vaihtoehtoja ja ja aina myös politiikkaa joka perustuu ainakin osin ideologioihin hyvän esimerkin puhtaasti ideologisesta kannanotosta antoi edustaja laakso tässä ennen minua heti paheksuttuaan ideologisia kannanottoja priorisoi yritysten avuntarpeen työttömien avuntarpeen edelle tämähän on vahvasti ideologinen kannanotto siinä laitetaan tilanteessa jossa meillä on olemassa useampia erilaisia vaihtoehtoja yksi vaihtoehto toisen edelle ei ole mitään jumalan antamaa objektiivista järjestystä jossa meidän pitäisi asioita käsitellä tässä salissa vaan nimenomaan se tapahtuu poliittisen päätöksenteon kautta minusta oleellinen ongelma tässä keskustelussa nyt on ollut se että ihmisillä menee sekaisin mikä on yrittäjä ja mikä on yritys yrittäjä on henkilö jolla on tiettyjä oikeuksia meidän yhteiskunnassa yrittäjiä voidaan ja tällaisessa tilanteessa tuleekin suojella riittävällä sosiaaliturvalla että he tästä selviävät yritys taas on riskiä ottava bisnestoimija joka toimii aivan erilaisten pelisääntöjen mukaan ja sosiaaliturvavaltion ideana ei suinkaan ole tarjota sosiaaliturvaa yrityksille vaan yritysten luonnolliset auttamisen mekanismit tapahtuvat joko lainarahoituksen kautta tai sitten osakeomistukseen liittyviin järjestelyin koska siihen kuuluu oleellisesti riskin ottamisen mekanismi no näiden kahden asian sekoittaminen yrittäjien ja yritysten käsitteleminen ikään kuin yhtenä toimijana on ymmärrettävää mutta

puhemies vähän niin kuin vihjasin ensimmäisessä puheenvuorossani juuri tällainen kriisitilanne tuo esiin kiinnostavalla tavalla politiikkaa ja poliittista keskustelua jota minä en paheksu ollenkaan aluksi näistä edustaja arhinmäen hieman kummallisista fantasioista uusliberalistisesta sokkipolitiikasta sehän ei ole mikään salaisuus että minä ja suuri osa kokoomuksestakin ajamme suurempaa päätösvaltaa työpaikoille kuitenkin on niin edustaja arhinmäki että joka ikinen muutos mitä me ajamme on varovaisia askelia siihen suuntaan mitä vallitsee meidän skandinaavisissa naapurimaissamme mikään mitä minä ajan ei ole sellaista jota ei olisi käytössä jo jossain tanskassa ruotsissa tai norjassa työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmässä ei kyllä varmaan tässä salissa eikä muuallakaan en usko kukaan ajattele tanskaa ruotsia ja norjaa esimerkkinä jostain uusliberalistisesta sokkipolitiikasta ehkä tähän ei pitäisi syventyä koska noin oudoilla väitteillä ei kannattaisi edes tämän

salin huomiota kiinnittää mutta näin se nyt vain on ne paikallisen sopimisen vapaudet joita tässä meiltä puuttuu joku voi nähdä kovin ideologisina mutta ne ovat juuri sellaisia asioita joilla tässäkin kriisissä voitaisiin päästä eteenpäin kun työpaikalla voitaisiin sopia joustavammin työajoista ja palkkajärjestelyistä tämän kriisin aikana väliaikaisesti jos

keskusjärjestöjen kabinetit eivät määrää niin paljon kuin meillä vaan luotetaan ihmisiin pitäen kuitenkin vähimmäisehdoista huolta voisitteko te nyt arhinmäki kuunnella hetken jo viime viime hallitusneuvotteluissahan sipilän hallituksen neuvotteluissa me lähdimme siitä että me vahvistaisimme paikallisen henkilöstön asemaa ja lisäisimme paikallisen sopimisen vapautta tietäen että kyselyidenkin nojalla juuri pienissä vapaissa yrityksissä luottamus on hyvää ja sopiminen toimii parhaiten no sitten tällainen sakn ja ekn epäpyhä allianssi esti etenemisen tähän suuntaan se esti sen että henkilöstön asemaa

jossa työpanos on eriytyneempi ja asioita päätetään enemmän työpaikalla uskoisitte nyt että emme me pärjää ajan mittaan tällaisena museona varsinkin kun me lähdemme nyt rakentamaan suomea uudelleen ja meidän pitää saada paljon lisää työtunteja jotta me voimme hyvinvointimenot rahoittaa se mitä nyt tapahtuu kyllä on monen pienyrittäjän ja investoijan näkökulmasta todennäköisesti aika tärkeä odotuksiin vaikuttava asia miten tällaisessa asiassa päätöksenteko toimii uskaltaako valtiovalta itsenäisesti päättää tässä anna kontulalle huomauttaisin että se näkemys tästä

on nähdäkseni teidän omanne varsinkin kun minä pystyn hyvin itse näkemään tämän logiikan niin että ilman muuta tämä sali voi säätää näistä varoajoista tietääkseni myös tätä uudistusta valmisteltiin kokoomuksen toivomalla tavalla jo työ ja elinkeinoministeriössä ja se sitten keskeytettiin ja syynä tuskin olivat perustuslakiongelmat vaan se että ne isännät näissä järjestöissä joita moni täällä kuuntelee

arvoisa herra puhemies voisiko sanoa että hiljaiseksi vetää kun kuuntelee edustaja vartiaisen ponnekkaita puheenvuoroja jotka todellakin poimivat sieltä täältä omia näkemyksiä tukevia menettelyitä haluaisin toivoa että edustaja vartiainen joka on ruotsissa tehnyt työuraa tunnistaisi ruotsissa käydyn myötämääräämisoikeuden työntekijöille joka joka toisi enemmän sitä keskustelua ja avointa työpaikkademokratiaa johonka paikallisen sopimisen pitääkin perustua mutta jos suomen yrittäjät pelasi itsensä pois ennen kuin kiky ratkaisuja tehtiin tässä maassa niin olen tosi pahoillani siitä koska tunnen valtavasti yrittäjiä jotka todellakin haluaisivat tehdä paikallista sopimista jopa niissä puitteissa että se tehdään järjestäytyneen ja valitun luottamusmiehen kanssa

on kaksikymmentä työntekijää niin se työntekijöitä edustava henkilö vastaisi omalla takataskullaan takataskullaan mahdollisesti virheellisestä sopimuksesta koska hän olisi silloin korvausvelvollinen tässä sopimisvaiheessa eli hän tekisi sen laittoman sopimuksen toisten puolesta meidän pitää ruveta katsomaan tätä sillä tavoin että sopijaosapuolet yleensäkin työlainsäädäntö lähtee siitä että se on heikomman osapuolen turvaksi ja perusperiaatteen pitää olla myötä kun paikallista sopimista edelleen lisätään olen avoimesti sen tukena että paikallisesti voidaan sopia mutta se pitää pystyä tekemään niin että se oikeudellinen asema sopijaosapuolilla on tasavertainen siinä vaiheessa tämä järjestäytynyt yhteiskunta järjestäytyneille työntekijöille on se turva jotta niitä resursseja on sitten myös riitelylle koska tiedämmehän että joskus aina tapahtuu virheitä tai harkiten tulkitaan sopimusta jommankumman jommankumman osapuolen edun vastaisesti ruotsista olisi hyvä ottaa esimerkkiä nimenomaan yritysdemokratian ja myötämääräämisoikeuden lisäämiseksi tässä maassa se olisi oiva askel paikallisen sopimisen edistämiseksi täällä yhdessä puheenvuorossa oliko edustaja kinnunen toivottiin että sopimiskulttuuria pitää edistää niin että sitä tapahtuu koko ajan tiedossani on entisen työpaikkani jonka nimi on tällä hetkellä teollisuusliitto jatkuvan neuvottelun järjestelmä jossa neuvotellaan jatkuvasti työehtosopimuksen voimassa ollessa seuraavista askeleista valitettavasti tuon kikyn jälkeen oli aika hiljaista sillä rintamalla siinäkin liitossa ja työnantajaliiton kanssa eli pakottaminen johonkin kariutti sen mitä oli olemassa eli hyvät neuvottelusuhteet ja asioitten eteenpäinviemisen edustaja arhinmäki aivan oikein otti tässä punamustan yrityksenä esille ja käytän sitä oikolatuna sille ajattelulle että pidän hieman kohtuuttomana että samalla kertaa kun kun pystyimme rakentamaan tai työmarkkinajärjestöt pystyivät tekemään sen esityksen nopeutetusta lomautuksesta niin samalla kertaa yritys pumppaa vielä vähän enemmän kuin muina vuosina tuloksestaan tulosta omistajilleen minun mielestäni sinällään on oikein että yritys jolla on osingonmaksukykyä maksaa osinkoja jotta sieltä saadaan edes jonkun verran verotuloja mutta tässä kohtaa toivoisin että osakeyhtiöissä nähtäisiin että panostetaan koulutukseen ja tuleviin mahdollisiin investointeihin pidettäisiin sitä rahaa siellä sisällä kun jossakin vaiheessa tämäkin ikävä asento muuttuu ja lähdetään uudelleen eteenpäin arvoisa herra puhemies joskus tulee mieleen jussi raittisen laulu kun näitä asioita vertaa keskenään samassa veneessä ollaan toiset soutaa ja joku vain vähän melalla auttelee

herra puhemies täällä on ihan oikein todettu että kun tilanne on niin vaikea niin vaaditaan pitkää pinnaa kaikilta on selvää että yritykset tulevat tarvitsemaan nyt kipeästi tukea ja varsinkin pienemmät yritykset tulevat tarvitsemaan enemmän tukea ja ja toivon että sellaista saadaan ja kannustan hallitusta vain rohkeasti niitä tukemaan yksinyrittäjiä olisi syytä tukea suoraan lisääkin

tämä kiistakysymys mikä tässä nousi vain on minun mielestäni vähän ihmeellinen koen itsekin nyt kokoomuksen lähteneen tässä aika populistiselle laukalle ikään kuin keräämään irtopisteitä jokseenkin aika yllättävällä hetkelläkin tämä on kuitenkin väliaikaista lainsäädäntöä ja näiden on saatava myös yhteiskunnassa laaja tuki puolelleen en ymmärrä sitä että tässä lähdetään tuomaan pointteja vaikkakin varmaan omien kannattajien näkökulmasta jotain ihan legitiimejäkin legitiimejäkin en sinänsä varsinaisesti ollut noiden kokoomuksen vastalauseessaan kirjaamien asioiden kanssa eri mieltä mutta siitä ovatko ne syitä lähteä tekemään tällaista vastalausetta ja äänestyttämään niistä eri mieltä ei tosiaan ole nähtävissä sellaista tes lukkoa mitä kokoomus on nyt tässä maalaillut olisi syytä olla iloinen

keskusjärjestöt ovat pystyneet tekemään yksissä tuumin ja toimimaan näiden lomautusten osalta nopeutetusti ottamaan ne mukautetusti omiin teseihin kerron tässä ihan konkreettisena esimerkkinä näitä joita perussuomalaiset huomasivat oli metsäkoneyhtiö ponsse jonka koko henkilöstön lomautusneuvottelut vain yhden päivän sitten käytiin yhtä nopeasti myös konepajayhtiö metsossa logistiikka alalla transvalissa vr rakennusyhtiö lehto mediatalo ilkka yhtymä marimekko nokian renkaat näitä on pitkä lista sehän on ihan selkeätä että näin on voitu tehdä koska ei olla toimittu yksipuolisesti vaan on ihan normaalisti neuvoteltu luottamusmiesten ja henkilöstön edustajien kanssa ja näin on nähty että saadaan asiat toimimaan ja sehän tässä kriisin keskellä on on aivan

sen takia en minä eikä perussuomalaisten eduskuntaryhmä kannata nyt tätä kokoomuksen irtopisteitä hakevaa hakevaa vastalausetta vaan toivotaan että jatketaan ennemmin hyvässä yhteistyössä kaikki kun eletään näin poikkeuksellista aikaa

edustaja tavio viittasi aivan oikein tähän peruskysymykseen että oli todella hieno saavutus että tällainen työmarkkinajärjestöjen suositus saatiin aikaan nopeasti ja se on johtanut nopeasti myös lainsäädäntötoimiin ja tavallaan ennenaikaiseen käyttöönottoon sitten työmarkkinoilla toivottavasti myös maksatusjärjestelmät saadaan nopeasti pelaamaan että myös lomautetut saavat toimeentuloturvansa työttömyysturvana käteen tosiaan maailman ja euroopan mitassa kakkosena suomi suomi tähän koronakriisiin työmarkkinavastauksensa antoi tanskassa oli tavallaan vielä uskomattomampi saavutus että siellä samanaikaisesti kun hallitus totesi nämä poikkeusolot ja aloitti aloitti toimenpiteet reilu kaksi viikkoa sitten työmarkkinoilla oli jo varauduttu että he pystyivät samanaikaisesti ilmoittamaan nämä päätoimet mitä mitä työmarkkinajärjestöt keskenään suosittavat ja sopivat meillä nyt oli tämä neljän päivän ero mutta todella hyvä hyvä saavutus kuitenkin ja tätä pitää varjella näissä tulevissa toimissa tuosta paikallisesta sopimisesta edustaja myllykoski aika pitkälti kertoikin

yhteydestä muuhun työelämän kehittämiseen joka joka sen kehittämisessä tarvitaan itse esimerkiksi pidän erittäin toteuttamiskelpoisina niitä ehdotuksia joita sttk tuoreessa paikallista sopimista koskevassa selvityksessään teki siitä pystytään rakentamaan suomen oloissa toimiva turvallinen tapa lisätä paikallista sopimista mutta mutta sitten jos halutaan pidemmälle menevää hajauttamista toteuttaa tarvitaan joko ruotsin myötämääräämisoikeuden tapaista tai sitten vielä voimakkaampana saksan mitbestimmung järjestelmää joka ei sisällä pelkästään neuvottelua yritystasolla vaan vaan myöskin sitten sen vahvan hallintoedustuksen jolla pystytään vahtaamaan että että palkansaajien työntekijöiden voimavara näkyy myös siellä yrityksen päätöksenteossa meidän hallintoedustus jota itse olin aikanaan työministeriössä tekemässä jäi vaatimattomaksi eikä ole saavuttanut sitä sitä merkitystä jota jota tavoiteltiin sama koskee yhteistoimintalakia että siinä on paljon kehittämistä sitten kun päästään täältä normaalimpiin aikoihin

tämä minkä takia kritisoin työmarkkinajärjestelmien viime vuosikymmenen kehitystä edustaja vartiainen puuttui ei koskenut niinkään tätä paikallisen sopimisen kysymystä vaan vaan sitä että työnantajapuolella on määrätietoisesti pirstottu mahdollisuus keskitettyihin ratkaisuihin tai laajempaan tulopolitiikkaan ja kuitenkin se oli se tie jolla suomi kuusikymmentä luvun lopulta alkaen kahdeksankymmentä luvun lopulla sai kiinni ruotsin ja ja muita pohjoismaita saatiin toteutettua kymmenien prosenttien ero bktssä henkeä kohti pitkälti juuri tämän tulopolitiikan avulla määrätietoisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen kautta tätä tietä tarvitaan tulevaisuudessa kun meidän täytyy taas nostaa suomi suomi vauhtiin ja nopeampaan kasvuun ja siinä mielessä tällainen

rikkova politiikka jota edustaja vartiainen tuntuu ainakin rivien välissä edustavan ei ei ole menestyksen tie

on tullut ihan terveellistä keskustelua joka sinänsä ei suoraan liity tähän käsiteltävään asiaan mutta tilanne vaatii nopeita toimia koskien yrittäjien pelastamista ja kun nämä työ ja elinkeinoministeriön kautta laitettavat toimet

joihinka eduskunta viime viikolla tämän miljardin lisärahoituksen osoitti saadaan nyt tällä viikolla hyvin laajasti liikkeelle niin siinä pitää varjella juuri sitä joustavuutta että se kohdennetaan yritysten tarpeiden mukaan täällä on muun muassa edustaja heinonen kritisoinut kriteereitä niissä nykyisissä tähän mennessä esitetyissä tukimalleissa kun nehän ovat pohjautuneet enemmänkin innovaatiorahoitukseen tuotantosuuntien muuntamiseen ja niin edelleen niin nyt pitää laveammin katsoa tämä tilanne että annetaan juuri pelastustoimiin sitä sitä tukea mutta mutta kaikkea yritysten tulonmuodostuksen kompensaatiota ei missään oloissa voida ottaa veronmaksajien ja valtion piikkiin että tämäkin on syytä rajaavana muistaa sitten se on ollut vähän kielteistä että nyt on jo osa yrityskentästä aktiivisesti sanonut että millekään yritykselle ei sovi tämä lainamuotoinen tuki sehän ei pidä

jolla on varma tilauskanta mutta jolla nyt on estynyt tuotanto vaikkapa komponenttien saannin takia voidaan tehdä varastoon tämän lainoituksen turvin tai tai voidaan varmistaa varmistaa sitten tulevan tuotannon jatkuminen kun kun välitön kriisi helpottaa eli on hyvin erilaisia tilanteita ja tämmöinen laajennettu mahdollisuus lainan saamiseen finnveran toimien kautta on tervetullut merkittävälle osalle yrityskuntaa tietysti vähän isommassa yrityskentässä sitten täällä on esillä ollut myöskin konkurssimahdollisuus toiminimien ja ja kommandiittiyhtiöiden osalta ja laajalti näkyy että yrittäjäjärjestöissä vaaditaan tätä henkilökohtaista konkurssia no sitähän on selvitetty moneen kertaan ja laajassa mielessä se johtaisi vaikeuksiin rahoitusmarkkinoilla sen sijaan pitäisin kehittämiskelpoisena sellaista ideaa että jos pystytään toiminimien ja kommandiittiyhtiöiden osalta selvästi erottamaan se ikään kuin osakepääomaan rinnastettava yhtiöön satsaaminen niin sen erilainen kohtelu konkurssi tai ulosottotilanteessa voisi olla se tie eteenpäin että ikään kuin tehtäisiin tämmöinen välimuoto osakeyhtiön ja ja yksityishenkilön välille myöskin siinä konkurssikohtelussa silloin kun toiminimi tai tai kommandiittiyhtiö

ei pitänyt pitää puheenvuoroa tässä mutta edustajien kiljunen ja arhinmäki puheenvuorot kirvoittivat nyt pieneen puheeseen he puhuivat köyden vetämisestä yhdessä mikä on tässä tilanteessa erittäin erittäin hyvä ja ja melkeinpä pakollista se on hieno asia arhinmäki otti esiin senaatti kiinteistöt joka on vapauttanut yrityksiä vuokrista mikä on upeaa toimintaa mutta kuin ehkä sattumalta jäi mainitsematta kojamo joka päivää myöhemmin kun valmiuslaki tuli voimaan korotti vuokria he korottivat vuokria silloin kun ihmisillä on suurin hätä onko se aika korottaa vuokria oliko se sattumaa no siitä voidaan olla montaa mieltä mutta mutta posti kulkee myös toiseen suuntaan jos se oli sattumaa miksi ei peruuteta tätä vuokrankorotusta tässä ajassa

arvoisa puhemies kojamo on hyvä esimerkki useiden pörssiyhtiöiden vastuuttomuudesta enkä

edustaja kiljuseen tai täällä pidettyihin puheenvuoroihin mutta tähän itse asiaan ajatus on että kaikki liitot tulisivat muuttamaan työehtosopimuksensa koska ovat siihen keskusjärjestöjensä kanssa sitoutuneet joten laki tulisi koskemaan vain niitä jotka eivät ole minkään tesin piirissä kokoomuksen esitys tuntuu siis jonkinlaiselta ideologiselta julistukselta sen sijaan että haettaisiin täällä yhdessä aitoja ratkaisuja ongelmiin arvoisa puhemies kun alkoi näyttää siltä että yhteiskuntaa joudutaan merkittävästi sulkemaan olin yhteydessä useisiin palvelualan yrityksiin erityisesti ravintola alan yrittäjiin ja kaikkialta tuli se sama viesti että todennäköisesti todennäköisesti heidän suurin vaikeutensa tulee olemaan vuokrien maksu ja he kaikki uskoivat että kyllä vuokranantaja varmasti tulee vastaan no sen jälkeen toisen kun tein näille yrittäjille niin he kertoivat että joo hallitus on kyllä nyt tullut kaikessa siinä vastaan mitkä olivat alun perinkin ehkä pienempiä ongelmia heille mutta vuokranantaja ei tullut eurollakaan vastaan arvioin ja he arvioivat että todennäköistä on että moni vuokranantaja nämä suuret pörssissäkin toimivat tai tai kansainvälisesti omistetut firmat on ajatellut että pienet yritykset joka tapauksessa joutuvat konkurssiin ja heidät kannattaa rahastaa niin nopeasti kuin on mahdollista koska se vuokratulo joka tapauksessa loppuu sen takia esimerkiksi edustaja arhinmäen esiin nostama lakisääteinen vuokraleikkuri olisi tietysti erittäin vaihtoehto jos sitä ei syystä tai toisesta voida tehdä niin niin olen itse pitänyt esillä tällaista vuokratukimallia jossa jos vaikkapa vuokraa laskettaisiin neljäänkymmeneen prosenttiin niin siitä jäljelle jääneestä valtio voisi maksaa kaksikymmentä prosenttia tämä olisi huomattavasti järkevämpää näiden yritysten kannalta kuin se että annetaan nyt vain enemmän tai vähemmän vastikkeetonta tukea joka ei mene oikeasti sille yritykselle vaan oikeasti sen tilan omistajalle missä se yritys toimii missään nimessä ei ole järkeä siinä että me rupeamme täällä verorahoilla tukemaan sataprosenttisesti vuokranmaksua lisäisin vielä muuten että nämä yrittäjät mutta myös monet muut yrittäjät ovat minulle viestittäneet aivan toisin kuin tässä edustaja vartiainen puhui että on hyvä että meillä suomessa on nyt jo paljon paikallista mutta sen lisäksi meillä on tes perälauta jotta nämä yritykset voivat keskittyä siihen minkä he parhaiten osaavat siihen mikä hyödyttää koko meidän yhteiskuntaa ja myös kilpailua muiden valtioiden ja muiden yritysten kanssa siihen että he tekevät työnsä mahdollisimman hyvin eikä siihen miten voitaisiin polkea työehtoja ja saada siitä kilpailuetua muihin kotimarkkinayrityksiin nähden tai vaikka muiden maidenkin yrityksiin kuten myös edustaja vartiainen varmasti tietää se nostaa tuottavuutta että meillä on hyvä työehtosopimusjärjestelmä että meillä on se perälauta jonka alle ei voi mennä ja että yritykset voivat keskittyä oikeisiin asioihin varsinkin nyt uskon että hallitus tekee erittäin hyvää työllisyyspolitiikkaa tekee erittäin hyvää politiikkaa sen eteen että mahdollisimman moni työpaikka saadaan säästettyä mutta on todennäköistä että työttömyys tässä kuitenkin tulee lisääntymään ja se on kyllä suomen kannalta mahdoton tilanne jos tämän kriisin jälkeen työntekijät pakotetaan tappelemaan keskenään yhä huonommista työehdoista koska siinä vaiheessa aina työnantajat ovat niskan päällä kuten sanottu erityisesti pienyrittäjät arvostavat sitä että on se perälauta niin että heidän ei tarvitse työntekijöidensä kanssa käydä sitä keskustelua ja katsoa naapuriyritystä josko mahdollisesti siellä on vielä heikommat työehdot ja sillä arvoisa puhemies minusta tämä esitys on oikein hyvä me tarvitsemme paljon vielä lisää esityksiä emmekä tarvitse turhaa politikointia jota kokoomus tässä harrastaa
arvoisa herra puhemies samaa mieltä että meillä varmasti on tarpeen tulla vastaan vuokrakysymyksissä monessa tilanteessa itseeni otti yhteyttä pieni suutariyrittäjä joka yritti saada s ryhmältä vuokrahelpotusta ei saanut ja on todennäköistä että liiketoiminta tulee loppumaan mutta samaan aikaan pitää muistaa että meillä on myös hyvin paljon aivan pieniäkin vuokranantajia joilla myös voi olla se tilanne että tämä lumipallo tietyllä tavalla siirtyy sinne suuntaan sen takia me tarvitsemme varmasti erilaisia ratkaisuja näissä tilanteissa suomalaiset yrittäjät ovat ovat hyvin huolissaan ja heidän kanssaan työntekijät ja sen takia pitäisi etsiä parhaita keinoja pelastaa suomalaisten työpaikat edustaja koskinen viittasi omaan puheenvuorooni jossa luin tiettyjä kriteerejä nämä edustaja koskinen koskevat nimenomaan korona ajan tukihakemuksia eivät mitään aiempia kehittämishankkeita vaan ne ovat pääministeri marinin hallituksen aikaisen koronatuen tukiehtoja tuotteiden ja palveluiden kehittäminen osaamisen vahvistaminen laajemmat kehittämistarpeet ja uudelleensuuntautuminen ja viimeisenä ehtona avustusta ei voida käyttää yrityksen tavanomaiseen toimintaan no kyllä minuun otti yhteyttä useampi yrittäjä kun he olivat käyneet katsomassa elyn sivuilta minkälaista tukea he voisivat saada tämän myötä parturi kampaaja ei saanut minkäänlaista tukea eikä moni muukaan minne he uudelleensuuntaavat liiketoimintaansa tuotteitaan tai palveluiden kehittämistä no osaamista tietysti voi vahvistaa jos ei vuosikymmenten kokemus hiustenleikkuusta riitä siihen he tarvitsevat apua nimenomaan akuuttiin kriisiin kun heidän kassassaan ei ole yhtään rahaa eikä sinne yhtään ole ne yritykset ovat toimineet erinomaisen hyvin kuukausi sitten siihen päivään asti kunnes korona iski ja heiltä loppui käytännössä kaikki asiakkaat sinne tarvitaan sitä suoraa tukea suoraa apua ja silloin kysymykseen valtaosan kohdalla tulee nimenomaan vuokrien maksaminen erilaisten maksujen maksaminen ja ja myös pakolliset muut kulut joista muuten myös sähkön osuus on tällä hetkellä hyvin iso toivon että hallitus voisi pohtia sitäkin kysymystä voisiko määräaikaisesti sähköpuolella toimia hallituksen puolelta arvoisa puhemies näyttää valitettavasti siltä että enää tässä salissa ei varsinkaan vasemmiston osalta ole halua pitää kaikkia mukana koronakriisin päätöksenteossa on on huolestuttavaa jos oppositiota ei oteta mukaan covid yhdeksäntoista kriisin aikaiseen valmisteluun ja suhtaudutaan yhteen oppositiopuolueeseen tällä tavalla kuin tässä salissa olemme tänään kuulleet itse toivoisin että yhdessä tekemistä olisi enemmän meidän pitäisi valmistella yhdessä esimerkiksi lisätalousarvioita meillä olisi täysi mahdollisuus löytää paremmat ratkaisut yhdessä kuin siten että te uskotte että kaikki viisaus asuu viidessä hallituspuolueen puheenjohtajassa arvoisa puhemies edustaja nurminen puhui pakkolaista ja liitti pakkolaki sanan kokoomukseen katsoin pääministeri marinin hallituksen viimeaikaisia lakeja ne ovat käytännössä kaikki pakkolakeja

ärade talman tämä kriisihän on tosiaankin edennyt varsin nopeasti itse nyt ainakin olen ollut iloinen siitä että tässä varsin parlamentaarisesti tätä on käsitelty tässä ovat kaikki ryhmät olleet säätytalolla monessa tapaamisessa mukana tilannekuva on ollut sama ollaan pohdittu yhteisesti tätä haastetta ja valtiovarainvaliokunnassakin opposition näkemykset näkyivät hyvin lisätalousarvioon lisätalousarvioon tehdyissä muutoksissa että kyllä tässä leveällä rintamalla yritetään tätä haastetta kohdata mitä tähän asiaan tulee niin on tietenkin hyvä että työmarkkinajärjestöt pääsivät yhteisymmärrykseen suosituksesta jonka pohjalta nytten täällä päätämme asioista on kuitenkin myöskin niin että että kun tämä kuoppa on ylitetty niin sitä samaa joustavuutta ja yhteisymmärrystä tarvitaan tarvitaan tarve ei häviä mihinkään tie ylös on tavallaan tästä ulkoisesta sokista huolimatta vaikea vaikea näiden varsinaisten viruksen aiheuttamien

rajoitustoimienkin jälkeen paikallisesta sopimisesta täällä on puhuttu se löytyy ja sen kanssa on entistä tärkeämpää edetä nytten nytten kun näistä välittömistä toimista päästään eteenpäin ja tietenkin siitä mitä sillä käsittää meillä on varmaan tässä salissa aika monta näkemystä itse uskon että paikallisesti työpaikalla hyvin voidaan päästä sopuun tässä on verrattu suomen ja ruotsin tilannetta toisiinsa oleellinen asia joka on erilainen ruotsissa verrattuna suomeen on ehkä käsitys siitä että ollaan samassa veneessä kaikki että sekä työnantajat että työntekijät tavoittelevat samaa asiaa siellä on toki myöskin työntekijän asema päätöksenteossa vahvempi ja se tulisi tietenkin olla osa suomalaistakin ratkaisua ei ole ehkä hedelmällistä pohtia viitaten vanhoihin yrityksiin päästä paikallisessa sopimisessa eteenpäin

ja kenen syytä kukin epäonnistuminen aikanaan on on ollut kriisin myötä joudutaan tekemään vahvoja tukitoimia ja on ehkä tarkoituksenmukaista pohtia kohdistuvatko ne yrittäjään työntekijään työttömään tai yritykseen kaikki tarvitsevat osansa se on vääjäämättä näin jos tuetaan yrittäjää yritystä on syytä myöskin olettaa että niitä työttömiä työttömiä on vähemmän yhtä lailla uskon että suurin osa yrityksistä kokee että ne työlliset ne työntekijät ovat sen yrityksen tärkeintä pääomaa josta halutaan pitää kiinni kunhan vain pystytään nyt ollaan sovittu varsin isosta paketista viime viikolla ja on tietenkin oleellista että se kohdistuu oikein tässä on puhuttu siitä kohdistuuko se projekteihin vai vai normaaliin toimintaan ja kyllähän sen pitää kohdistua käytännössä molempiin yrityksillä on polttava likviditeettikriisi ja tarvitaan käyttöpääomaa harvaa yritystä silloin lämmittää jos se kohdistuu projekteihin ja kehittämishankkeisiin sillä ei saa nopeaa liennytystä tilanteeseen sillä ei saa nopeaa apua meillä pitää myöskin olla sellaisia työkaluja joilla käyttöpääomaa saadaan vahvistettua likviditeettiä parannettua se voi tapahtua business finlandin kautta tai jonkun muun kautta tässä on pohdittu pitäisikö alveja palauttaa ruotsin mallin mukaisesti saattaisi olla hyvä keino täälläkin näillä päätöksillä on kuitenkin kiire monella yrityksellä ei ole kassassa rahaa kuin muutamaksi viikoksi ja vastuu yrittää

puhemies täällä on puhuttu laajalti koronaviruksen aiheuttamista vaikeuksista yrityksille liittyen muun muassa vuokrien vuokrien maksuun ja ja muihin akuutteihin ongelmiin olen myös itse saanut näitä viestejä lukuisia ja täytyy sanoa että ehkä viimeisen parin viikon aikana pääosa työajasta onkin mennyt niihin vastaamiseen ja sitä tietysti mielelläni mielelläni teen samaten täällä on on ollut mielenkiintoista periaatteellista keskustelua paikallisesta sopimisesta mutta siihenkään en ajatellut mennä nyt vaan ajattelin pysyä tässä puheenvuorossani ainoastaan tässä kyseessä olevassa lakiesityksessä ja lähinnä haluan kommentoida kolmea täällä esitettyä puheenvuoroa edustaja saramo joka edelleen on salissa ja edustaja tavio joka ilmeisesti ei ainakaan juuri tällä hetkellä ole syyttivät tämän asian osalta että kokoomus on tässä keräämässä irtopisteitä omilta kannattajiltaan tämä on kyllä mielenkiintoinen väite ensinnäkin siitä syystä että kokoomus ainoastaan ajaa tässä eteenpäin sitä mitä työmarkkinajärjestöt ovat keskenään päättäneet sitä että se toteutuisi kaikilla aloilla haluaisin kyllä kysyä edustaja saramolta ja ja edustaja taviolta kun teille soittaa esimerkiksi yksityisen sivistyspalvelualan työnantaja jonka alalla työntekijäliitto ei ole hyväksynyt tätä sopimusta tai ertolainen työnantaja koska erto ei ole vielä suostunut edes neuvottelemaan tästä asiasta niin onko teidän vastauksenne niille vaikeuksissa oleville yrittäjille joilla saattaa olla jopa se tilanne että tämän koronaviruksen takia heidän on ollut pakko ajaa se heidän normaali toimintansa alas että älkää huolehtiko kokoomus vain kerää irtopisteitä onko tämä todellakin teidän viestinne tämä kysymys on vakava että tämä ei kosketa kaikkia ja siitä tulisi mielestäni kaikkien olla huolissaan arvoisa puhemies sitten toinen asia jonka haluan haluan todeta erityisesti edustaja kontulalle joka valiokunnan puheenjohtajana tuntee tämän asian hyvin on totta

se olisi varmaan edellyttänyt perustuslakivaliokuntakierrosta mutta onko todellakin niin että jos perustuslakivaliokunta on jo suostunut siihen että että ravintolat ja kahvilat pistetään tässä maassa kiinni ja perustuslakivaliokunta on suostunut jo siihen että tämän viruksen takia uusimaa eristetään niin perustuslakivaliokunnalle olisi ollut täysin mahdotonta ylittää se kynnys että tässä vaiheessa voidaan mennä lailla työehtosopimusten ylitse määräaikaisesti tämän kriisin kestäessä tämähän tuntuu aivan käsittämättömältä ajatukselta ja ja ei tule mieleen kuin pari sellaista perustuslakiasiantuntijaa jotka varmaan tähän saattaisivat päätyä eli eli täytyisi nähdä nyt tässä asiassa metsä puilta on hyvä asia ja siitä haluan antaa tunnustusta ay liikkeen suuntaan että ylivoimainen enemmistö on tämän asian hoitanut nopeasti teseihin se kattavuus valiokunnan saaman asiantuntijakuulemisen mukaan kahdeksassakymmenessä prosentissa ja itselläni olevan viimeisen tiedon mukaan ollaan lähellä yhdeksääkymmentä prosenttia siitä huolimatta siellä on tietty joukko joka jää tämän ulkopuolelle ja osalla niistä olisi ehdoton tarve tämän soveltamiselle tässä

arvoisa puhemies edustaja satonen äskeisessä puheenvuorossaan ilmaisi pahoittaneensa mielensä siitä että kokoomusta syytetään irtopisteiden keräämisestä tässä asiassa jotkut että tässä selvästi politikoidaan edustaja heinonen vuorostaan totesi tuossa aikaisemmin että hallitus ei halua pitää kaikkia mukana joku saattaisi sanoa toisinpäin että kokoomus ei halua pitää kaikkia mukana koska kokoomus sulkee itsensä ulkopuolelle tästä prosessista tämähän tässä on se erikoinen tilanne että me tämä sali olemme aivan aidosti tässä kriisitilanteessa hengittäneet yhteiseen samaan suuntaan olemme tukeneet hallitusta poikkeuksellisissa toimenpiteissä kuten tämäkin lakiesitys jota tässä yhtenä selkeänä poikkeuksellisena tilapäisenä toimena ollaan katsomassa

puheenjohtaja toi muun muassa

sen seikan esille että vähintä mitä tässä olisi tapahtunut jos tämä kokoomuksen ponsi otettaisiin tosissaan olisi että tämä prosessi viivästyisi meidän olisi pakko

ja sen asiantuntijoita jolloin me emme pääsisi tässäkään toimimaan minkä takia kokoomus haluaa asiassa jos toisessa sulkea itsensä ulkopuolelle tästä yhteisestä kriisinratkaisusta

arvoisa puhemies minä puolestani haluaisin nähdä että kokoomus on tässä täysin vilpitön ja pyrkii aidosti edistämään yhteisiä asioita ja tätä keskustelua erityisesti koen että tämä on eräänlainen ehkä tämmöinen itsensä kutsumisprosessi jossa oppositiopuolue pyrkii pääsemään myöskin tässä koronakeskustelussa ja näissä päätöksissä mukaan toisella ja samanaikaisesti myöskin saamaan keskustelua aikaiseksi tässä salissa se on täysin oikein ja se on täysin suotavaa tässä kyseisessä asiassa on kolmikannassa aika pitkälti jo sovittu niin kuin on monta kertaa todettu ja asia on edennyt aika hyvin

mistä minä olen itse asiassa huolissani on se jos kokoomus ei kuitenkaan olisikaan vilpitön tässä kysymyksessä vaan pyrkisi nytten aidosti käymään tämmöistä välineellistä keskustelua joidenkin järjestöjen tai toimijoiden puolesta tässä salissa siitä mitä tapahtuu kun lähdetään miettimään että tästä koronakriisistä tullaan ulos tässä mietinnässä on kaksi painavaa asiaa jos tullaan ulos niin että taloutta voitaisiin kasvattaa takaisin mahdollisimman nopeasti siinä on kaksi ongelmaa

kun nyt tätä ehdotusta lukee rivien välistä sitä voitaisiin kasvattaa niin että sen kovimman kustannuksen siitä maksaisi se heikommassa asemassa oleva eli työntekijä tässä suhteessa jos me lähtisimme tällaista nyt tässä vaiheessa millään tavalla sallimaan ennakkotapauksena ja sitten taloutta voitaisiin kasvattaa niin että se rokottaisi ympäristöä ja luontoa sillä nythän pitää kasvaa nopeammin kuin muut jotta voimme tuottaa tuotteita ja palveluita viennille ja sitten suomalaiseen sisäiseen kysyntään jos tällaiselle ajattelulle lähdetään eli että pitää hätiköidä ja nopeasti saada talous pystyyn melkeinpä hinnalla millä hyvänsä niin voidaan itse asiassa päätyä sellaiseen tilanteeseen mikä ei ole eduksi ei suomalaiselle ihmiselle ei välttämättä ympäristölle eikä suomen taloudelle näenkin että tässä salissa ja kolmikannassa ja myöskin parhaiden suomalaisten ajattelijoiden toimesta meidän on nyt tultava yhteen miettimään yhteistä strategiaa vähän niin kuin avointa lähdekoodia on mietitty tietokonealalla satoja ja satoja etäkokouksia missä suomalaiset talousajattelijat ja muut ajattelijat istuvat yhteisesti miettimään miten me tulemme tästä kriisistä ulos niin että se ei verottaisi liikaa tavallista heikommassa asemassa olevaa henkilöä joka haluaa takaisin työmarkkinoille kun nyt hänet on lomautettu tai hän on työtön ja se ei samanaikaisesti myöskään rokottaisi liikaa ympäristöä tämä ulos kriisistä ryhmä täytyy perustaa mahdollisimman nopeasti ja näitä kokouksia saada aikaiseksi ja minusta se on sellainen paikka jossa erityisesti kokoomuksen talousajattelua pitäisi ottaa vahvasti mukaan

arvoisa puhemies tässä on hyvin tullut esiin erilaisia näkökohtia ja varmasti palaamme eri puolueiden tavoitteisiin ja ideologioihin kuka meistä on kertomaan mikä niistä on paras kaikki varmaan pyrkivät omalta taholtaan vilpittömästi hyviin lopputuloksiin toivottavasti ainakin mutta on tietysti totta että meillä on erilaisia arvoja ja erilaisia painopisteitä näin kriisinkin keskellä itse ajattelen että esimerkiksi paikallinen sopiminen ei ole aina työntekijän kannalta etu koska jos pystyy laajemmin yhdistämään neuvotteluvoimaansa niin on toki paremmassa asemassa kuin yksittäisenä ihmisenä eikä se välttämättä etenkään tällaisessa kriisitilanteessa ole yksittäisen työntekijän etu kun muutenkin on erittäin haastava tilanne saada mahdollisia työpaikkoja ja silloin ovat ihmiset tietysti hankalammassa asemassa kuten tiedetään valitettavasti valtava määrä on ihmisiä jo lomautettu ja ja työttömänäkin on myös hyvä todeta että kun tässä talouskeskustelussa tunnistetaan nämä erilaiset painopisteet ja se että me emme varmasti suoria vastauksia näihin kysymyksiin meidän ministeriöiltä temiltä tai vmltä niin toki sama tilanne koskee tätä koronakriisiä myös muutoinkin laajemmin myöskään terveyden kannalta me emme saa keneltäkään suoria vastauksia vaan meidän on tärkeätä käyttää kaikkea sitä parasta asiantuntemusta ei pelkästään meidän omista ministeriöistä niihin toki vahvasti nojaten vaan muutenkin

arvoisa puhemies pyrin vastaamaan ensin edustaja satosen kysymykseen että mitä olisi tapahtunut jos oltaisiin menty kokoomuksen viitoittamalla tiellä ja ja lakiesitys olisi päätynyt perustuslakivaliokuntaan eikö se kysymys suurin piirtein näin mennyt edustaja satonen pohti että kun nyt perustuslakivaliokunta on näyttänyt vihreää valoa monille varsin raskaille perusoikeuksien rajoituksille tässä poikkeustilanteessa niin eikö tämäkin olisi sitten läpi mennyt

edelleen jokaisessa perustuslakivaliokuntaan päätyvässä perusoikeuspoikkeuksessa tehdään erikseen harkinta välttämättömyydestä ja oikeasuhtaisuudesta ja jos jokin toimenpide on mahdollista tehdä ilman kajoamista perustuslakiin niin kuin kevyemmällä kalustolla niin silloin välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden ehdot eivät täyty no tässä tapauksessa me emme vielä tiedä tarkalleen kuinka tämän lakiesityksen seurauksista tulee työehtosopimusten muuttamisen myötä mutta me tiedämme jo nyt että se on varsin kattava puhutaan ehkä nyt jo yhdeksästäkymmenestä prosentista on mahdollista että päädytään sellaiseen tilanteeseen että yksikään yritys ei tästä vaihtoehdosta kärsi tässä tilanteessa voisi olla aika vaikea perustella sitä miksi valita kevyemmän ja perusoikeuksia paremmin kunnioittavan reitin sijaan toinen reitti joka on huomattavasti raskaampi jos kerran voidaan päästä samaan tai kutakuinkin samaan lopputulokseen näin minä itse tätä arvioin ja minun nähdäkseni pitkälti näin myös ministeriön logiikka tässä ajatuksessa on mennyt mutta tokikin korostan että en ole perustuslakiasiantuntija edustaja heinonen suri tässä hieman aikaisemmin sitä että että oppositio oltaisiin nyt tämän keskustelun perusteella jätetty sivuraiteelle ja tässä hän kantoi huolta erityisesti kokoomuksen mahdollisuudesta osallistua päätöksentekoon siihen sanoisin että meidän valiokunnassa jossa tätä tätä lakiesitystä on käsitelty on kyllä hyvässä hengessä pyritty osallistamaan kaikki niin opposition kuin hallituksenkin jäsenet jopa niin että edustaja satonen oppositiosta tuurasi minua puheenjohtajana kun en päässyt paikalle

herra puhemies mietin ensin kun tämä esitys on täällä jo aika huolellisesti kynnetty läpi ja kylvetty ja ja toivon mukaan joskus saadaan sadonkorjuukin ja pelastettua suomalaisia työpaikkoja näiden näiden esitysten kautta että en käytä tähän puheenvuoroa mutta täällä virisi niin mielenkiintoinen ja monipolvinen keskustelu että ehkä haluan keskustan näkökulmasta kommentoida muutamaa asiaa ensinnäkin yhdyn täällä monen edustajan puheenvuoroihin siitä että kyllä nyt toivon mukaan kaikuu tuonne kiinteistömarkkinoille tästä eduskunnan istuntosalista se viesti että ne vuokranantajat joilla on markkinavoimaa isot institutionaaliset vuokranantajat ovat ne sitten suomalaisia eläkeyhtiöitä kansainvälisiä

nyt kantaisivat yhteiskuntavastuuta ja näkisivät nyt sitten sen minkälaista vahinkoa meidän yrityselämään tulee ja miten paljon työpaikkoja tuhoutuu jos vuokrissa ei nyt jousteta ravintoloitten osalta ja kauppakeskusten osalta esitän myös omasta puolestani tämän vetoomuksen että nyt pitää reagoida ja nyt pitää kaikkien kantaa vastuuta myös pankkien pitää toimia vastuullisesti nyt kun on finnveralla niin sanotusti piikki auki

mutta nyt pitää myös institutionaalisten isojen sijoittajien pystyä joustamaan sitten puhemies haluan kyllä tässä yhteydessä kiittää meidän niin sanottuja partteja työmarkkinajärjestöjä työnantajia ja ammattiyhdistysliikettä siitä että pystyttiin varsin nopeasti saamaan aikaan tällainen suomalainen työmarkkinoiden koronasopimus uskallan arvata että tämä ei ole ensimmäinen työmarkkinoitten koronasopimus mikä tarvitaan varmasti tarvitaan joustoa ja sopua työnantajien ja työntekijöitten välillä työmarkkinoilla jatkossakin niin että saadaan yrityksiä ja työpaikkoja pelastettua mutta haluan kiittää sekä ay liikettä että työnantajia että tällainen paketti tänne saatiin totta kai me säädämme lait se nyt on päivänselvää ei täällä kannata ruveta mitään perustuslakia tai demokratiaa kenellekään älykkäälle kansanedustajalle opettamaan mutta on aivan selvä asia että suomi on sopimusyhteiskunta sovulla pitää maata rakentaa yhteistyöllä ja kriisissä pienen kansakunnan pitää olla yhtenäinen kiitos siitä että

saimme näkemyksen työmarkkinoilta ja hallitus on tehnyt esityksen ja nyt sitten tänään hyväksymme tämän tämän ratkaisun täällä täällä on käyty puhemies hyvin ideologista keskustelua on tullut semmoinen olo että täällä ovat adam smith ja karl marx ja kaikki muut suuret yhteiskuntafilosofit heränneet henkiin ja on tällainen työn ja pääoman ristiriita ollut aistittavissa täällä varsin väljässä eduskuntasalissa missä nyt ei kamalasti väkeä ole paikalla täällä tuli huuto että mikä sinä olet näin

kyllä me keskustassa näemme puhemies että työntekijä ja työnantaja ovat samassa veneessä sillanrakentajia tarvitsee suomalainen yhteiskunta ja keskusta on myös työllisyyspolitiikassa ja näissä työelämän laeissa sillanrakentaja ja tarvitaan tarvitaan sopua ehkä nyt vähän vakavammin sanon loppuun puhemies että varmasti pitää työelämän lakeja muuttaa täällä on hyviä pointteja tullut niin vasemmistoliitolta kuin kokoomukselta mutta kriisin hetkellä kriisin hetkellä hyvät kollegat arvoisa puhemies kriisin hetkellä ei ole oikea aika ruveta käymään ideologista taistelua siitä miten työelämän pelisääntöjä järjestetään mikä on pakottavaa lainsäädäntöä ja mikä tulee sitten työehtosopimuksista

arvoisa puhemies edustaja kiljunen sanoi että kokoomus sulki itsensä ulos esittämällä vaihtoehtoa toivottavasti ette ollut tosissanne kun tällaista sanoitte kyllä varmasti allekirjoitetaan demokratian periaatteet ja myös poikkeusoloissa me olemme kokoomuksessa ja nähdäkseni koko oppositiossa aika laajasti kunnioittaneet näitä viime aikojen hankalia suorastaan vaativia tilanteita ja ja olemme olleet valmiita tukemaan valmiuslakia ilmeisesti jo ennen kuin hallitus oli ennen kuin se totesi poikkeusoloja ja ja myös näitä laajoja rajoitustoimia olemme tukeneet mutta hyvät ystävät tästä eteenpäin tämän kriisin hoito tulee monimutkaistumaan päivä päivältä siis kyse ei ole pelkästään siitä että asetetaan rajoitustoimia vaan kyse tulee enenevissä määrin olemaan myös siitä missä kohtaa niitä lähdetään purkamaan ja kuten tässä useampi kollega hyvin sieltäkin laidalta totesi miten ja työpaikat tässä maassa koska nyt tullaan tekemään niin iso kuoppa että tämä tulee kyllä vaatimaan todella laajaa ponnistusta ja me kokoomuksen puolesta varmasti voin puhua laajoja esityksiä olemme tehneet kriisipaketteja ne ovat netissä vapaasti luettavissa siellä on listoittain toimenpiteitä joita hallitus voi käyttää harkintansa mukaan ja ilman muuta olemme käytettävissä jos jos laajempaa parlamentaarista yhteistyötä kaivataan koska nyt on tosiaan se aika että että tehdään päätöksiä tähän loppuun toteaisin että edustaja kontula sanoi mielestäni oikein hyvin että että erimielisyyttä erilaisia ratkaisuja ei demokratiassa tule pelätä vaan silloin esitetään vaihtoehdot äänestellään ja mennään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

uudenmaan eristäminen on voinut toimenpiteenä olla tällä tavalla toteutettuna liian hidas tätä keskustelua kävimme eduskunnassa jo viime viikolla ja ja käymme edelleen ja siinä mielessä koen tämän asian ongelmaiseksi että tieto uudenmaan laipioinnista tehtiin hyvissä ajoin tiedotettiin ja sen jälkeen ihmisistä hyvin iso määrä lähti pois uudeltamaalta nyt on mahdollisesti syntymässä se tilanne että tämä eristäminen loppupelissä voi

minkä rajaamiseksi sitä oltiin tekemässä eli taudin leviämistä nopeammin myös muualle uudeltamaalta olisin itse nähnyt tarpeelliseksi tämän päätöksen tekemisen tuolla valmiuslakien nopeammalla menettelyllä missä tämä eristäminen oltaisiin tehty ja jälkikäteen sitten tarkastettu näin oltaisiin vältytty siltä että karavaanit uudeltamaalta mäntsälän kautta ja ja hämeenlinnan kautta ja kohti muuta suomea menivät viime viikon lopulla pian näemme oliko tämä hitaampi päätöksentekojärjestelmä jopa haitaksi lopputuloksen kannalta tänään katsoin tuossa iltalehden uutista mitä aamuruuhkassa on tapahtunut kun nämä checkpointit ovat olleet käytössä niin aamuruuhkassa vajaa viisitoistatuhatta autoa oli pysäytetty ja niistä käännytettiin takaisin eli nolla pilkku seitsemäntoista prosenttia autoista käännytettiin takaisin kaikilla muilla oli jokin poliiseille riittänyt syy ylittää tuo uudenmaan raja tietysti silloin voi hyvin kysyä kuinka paljon tässä menee resursseja näin pienen käännytettävän joukon valvontaan eli viidestätoistatuhannesta

rajanylityksestä siis kahteenkymmeneenneljään estettiin ja kaikki muut pääsivät yli myös sitten junissa ei ole tarkastuksia ollut käytännössä lainkaan valtatie kolmonen ruuhkautui kuten myös valtatie neljä ja jonot olivat jopa neljäkymmentä minuuttia ja pidempiäkin ja minun mielestäni nyt kun tämä eristäminen on käytössä ja se lainsäädäntö on on eduskunnan käsittelyssä on vielä syytä miettiä vähintään tällaisen vihreän kaistan käyttöönottoa kuljetusalalle ja raskaalle liikenteelle niin että nämä autot pääsisivät ilman jonottamista rajan yli joillain checkpointeilla tämä on toiminut kuljetusliikenne on päässyt sieltä yli mutta sitten on paljon viestejä että henkilöautot jakeluautot kuorma autot rekat ovat samassa jonossa ja silloin on syntynyt turhan pitkiä aikoja minuun otti yhteyttä yksi yrittäjä jonka

ajavat noin viisikymmentä kertaa päivän aikana uudenmaan rajan yli ja kuljettavat huoltovarmuuden kannalta tärkeitä tuotteita ja esimerkiksi lääketieteen ja terveydenhuollon erilaisia testausasioita ja silloin tietysti voi kysyä onko mitään järkeä siinä että auto seisoo joka kerran siellä siellä ruuhkassa vähintäänkin aamuisin ja iltapäivisin ja myös päiväaikaan esitän siis että tällainen vihreä kaista otettaisiin käyttöön

lääkäreiden sairaanhoitajien palomiesten rajavartijoiden ja puolustusvoimien henkilöiden olisi mahdollista käyttää tällaista vihreää kaistaa sujuvampaan liikennöintiin nyt varmasti seuraavaksi keskusteluun nousee sitten pirkanmaalla tampereen rajaaminen ja ja silloin on syytä minun mielestäni pohtia nopeampaa toimenpidettä kuin tässä

arvoisa herra puhemies on hyvä että hallitus luo näitä toimenpiteitä ripeällä aikataululla jotta me saamme tämän koronaviruksen leviämisen hidastettua täysin estettyä sitä varmasti ei saa mutta hyvin voimakkaasti voidaan hidastaa jos tällä tiellä jatketaan sunnuntain tilastot olivat että kaksikymmentätuhatta ajoneuvoa ylitti uudenmaan

ja kuten edustaja heinonen sanoi niin se määrä mikä niitä käännytettiin takaisin ei kovin merkittävä määrä ollut silloinkaan toki sunnuntaina se oli kymmenkertainen määrä kuin maanantaina

olisi hyvä kysyä mitä tällä loppujen lopuksi saavutetaan kuitenkin kun tiedetään että ihmiset tulevat töihin vaikkapa pirkanmaalta tänne pääkaupunkiseudulle ja sitten täällä vaikkapa rakennustyömaalla mahdollisesti altistuvat tartunnoille niin eivätkö he silloin vie sen tartunnan mennessään sitten viikon päätteeksi kun he täältä palaavat tässä oli hyvä havainto edustaja mäenpäällä joka lähetti meille kaikille sähköpostia jonkun henkilön palautteesta siitä että ei ole vielä menty sille tielle että ruvettaisiin rajoittamaan tämän tartunnan leviämistä työpaikoilla esimerkiksi rakennusalalla tullaan aamulla töihin ja kaikki menevät samaan pukuhuoneeseen kaksikymmentä henkilöä sinne vaihtamaan työasuja päälle ja sitten menevät yhdessä samaan hissiin mahdollisesti ja sitten samaan taukotupaan ruokailemaan ja käyttävät samoja mikroja ja siellä sitten päivän mittaan kohdataan useasti yhdessä jos yksi saa tartunnan niin se monesti tarkoittaa sitä että vähintään puolet saa tai lähes kaikki saavat tartunnan tämän viikon aikana on erittäin valitettavaa että näihin asioihin ei ole kiinnitetty enempää huomiota meille on nyt tullut onneksi lisää tietoa tämän tartunnan herkkyydestä maailmalta kun on tiedossa se että tämä virus voi tarttua aerosolina ilman kautta esimerkiksi vaikkapa minun puheeni kautta jos minulla on tartunta niin ajan kanssa se minun puheeni tuottaa semmoista aerosolia joka ajan mittaan voi suotuisassa ilmastoinnissa leijailla vaikkapa sinne edustaja kiljusen luokse tämän kokouksen aikana näistä on olemassa faktaa ja näyttöä hyvin paljon sain tässä onnekseni tänään aamuyöllä erittäin hyvän tutkimuksen japanista jonka lähetän teille edustajille erään videon on tutkittu tätä asiaa tarkemmin se toivon mukaan herättäisi hallituksen pohtimaan tarkemmin mitä me voimme tehdä enemmän ennen kaikkea ruokahuollon kannalta kaikkien pitää käydä kaupoissa on täysin kestämätöntä että sinne kauppoihin voidaan edelleen mennä pesemättömin käsin ja ilman kasvosuojaimia tekemään ostoksia mikäli kaikki käyttäisivät kasvosuojaimia tässä maassa silloin me emme levittäisi toisille sitä tartuntaa nyt tilanne on tietysti se että ne joilla on mahdollisuus saada hengityssuojain n yhdeksänkymmentäviisi tai parempi pystyvät suojautumaan mutta kaikki eivät siihen pysty on hyvä että myös näitä suojaimia tulee kaikille tarjottavaksi pikkuhiljaa kauppaketjuille ja sitä myötä ihmiset alkavat sitä suojausta tekemään tänään uutisoitiin että esimerkiksi itävallassa ei ole ruokakauppaan asiaa ellei ole kasvosuojainta puettu päälle toivoisin ja soisin että tällaisia toimenpiteitä hallitus tekisi näihin me joudumme joka tapauksessa palaamaan siinä vaiheessa kun tämä suurin epidemiakausi on ohitse mikäli me haluamme palata normaaliin arkeen saattaa ihmiset yhteen mennä kouluun mennä paikkoihin missä me olemme tiiviisti yhdessä näitä me joudumme käyttämään siihen saakka kunnes rokote on keksitty tai lääkkeet ovat löytyneet tähän sairauteen haluan nostaa yhden havainnon vielä kiinasta jossa on hyvin paljon kokemusta tämän viruksen kanssa painimisesta wuhanin maakunnassa ja muualla tänään uutisissa mainittiin että kiinan tartuntaviraston tartuntaviraston pääjohtaja varoitti eurooppaa siitä että on naiiviutta olla pukematta suojausvälineitä päälle kaikille kansalaisille kuten näitä suojanaamareita

riskiä toki on vaikea niitä varmasti tässä tilanteessa kaikille saada mutta siihen suuntaan pitäisi pyrkiä koska pian yhdysvallat venäjä intia moni maa ostavat tyhjäksi ne tuotannot mitä maailmanmarkkinoilla on olemassa tämä on nyt nähty siinä että esimerkiksi hengityssuojaimia on hyvin vaikea saada yhdysvaltoihin mitä uutisia lukee puhumattakaan kuinka helppoa se on sitten meidän saada jos se paikka tulee että meidän tarvitsee niitten määrää kasvattaa arvoisa puhemies kaikesta huolimatta haluan kiittää hallitusta ja ministereitä että teette hyvää ja kovaa työtä tämän viruksen torjunnan eteen perussuomalaiset ovat tässä tukemassa mutta me haluamme myös vähän kirittää ja siinä mielessä toivoisin että ottaisitte niitä avuja vastaan mitä tulee myös thln

toki me luotamme mutta thl on valitettavasti monessa suhteessa tullut hiukan jälkijunassa ja mieluummin kuuntelisin tämmöisissä asioissa kansainvälisen järjestön whon neuvoja ja kehotuksia arvoisa puhemies tähän lopuksi vielä tästä uudenmaan eristämisestä tämä voi toimia mikäli me myös mahdollisimman paljon menemme siihen suuntaan että perheet eristäytyisivät kotiin mikäli on mahdollista mieluimmin olisimme siinä moodissa että vaikka karanteenissa kaikki ketkä ja sen jälkeen tämä yhteiskunta pääsisi pyörimään normaalirytmiä tämä epätietoisuus kansalaisten keskuudessa on kaikkein pahinta koska emme tiedä tällä hetkellä kestääkö tämä nytten kuukauden kolme kuukautta vai kuusi kuukautta vai jopa ensi jouluun saakka tämän tähden tiukat toimenpiteet on parempi tehdä ajoissa kuin pikkuhiljaa lisätä niitä kriisin edetessä

arvoisa puhemies tämän päivän ilta sanomissa pekka isotalus tampereen yliopiston puheviestinnän professori antoi maan hallitukselle arvosanaksi erinomainen etenkin hän kiittelee pääministeriä ja sitä että hallitus on esiintynyt tiiminä ja tässä samassa haastattelussa hän toteaa myös että tämä ei ole taktikoivan tai räksyttävän politiikan aika täytyy sanoa arvoisa puhemies että kun kuunteli äsken edustaja heinosta ja sitä tapaa jolla hän kauhisteli uudenmaan rajan sulkemista perustellen sitä sillä että sieltä on käännytetty niin vähän autoilijoita pois harmi että edustaja heinonen nyt lähti pois täältä salista eikä jäänyt kuuntelemaan tätä keskustelua niin hänelle olisin kyllä halunnut sanoa ihan kasvotusten täällä salissa että eikö se ole nimenomaan hyvä merkki kun meillä on laitettu tiukat ukaasit ja siellä on poliisit rajalla niin viisas suomalainen tietää että sinne ei pidä vailla perusteltua lähteä ajelemaan ja häiritsemään häiritsemään poliisien tärkeää työtä

tänään helsingin sanomissa virologian professori olli vapalahti totesi että suomessa tilanteessa on kaikessa kammottavuudessaan hyvää se että suomi on muista maista vähän myöhässä viruksen leviämisen suhteen mutta samalla me olemme nyt etukenossa ottaneet käyttöön näitä hyvinkin raskaita toimia

me pyrimme eristämään alueen jotta virus ei pääsisi leviämään muualle suomeen ja tavalliset suomalaiset tukevat tätä toimenpidettä ja ymmärtävät edustaja heinonen ajatteli että sinne nyt sankoin joukoin ihmiset menisivät käännytettäväksi mutta sehän on aivan päinvastoin ihmiset ymmärtävät että nyt ei ole leikin asia meidän pitää suojata ihmishenkiä meidän pitää varmistaa se että meillä terveydenhuollon kapasiteetti ei ylikuormitu ja pystymme kohdentamaan pystymme kohdentamaan hoidon jotka sitä aidosti tarvitsevat kun me tiedämme että tämän epidemian huippu ei ole vielä nähty niin meidän täytyy kaikkien kantaa oma vastuumme toimia vastuullisesti ja korostaa sitä myöskin omassa perhepiirissä meillä monilla on nuoria ja lapsia jotka mielellään menisivät tapaamaan kavereita mutta nyt eletään sellaista aikaa että samalla tavalla kuin ihmiset eivät uudenmaan rajaa ja eivät saa kokoontua yhteen niin nyt myöskin nuorten täytyy ymmärtää se että että ihan joka ikisen kaikista ikäryhmistä täytyy tämä vastuu kantaa sillä sillä vaikka nuoret eivät tässä ole ne jotka oireista kaikkein rankimmin kärsivät niin nuoret saattavat oireettomina levittää tautia

monistaa ja nyt kyse on niin vakavasta asiasta että näin ei saa käydä

kaikki toimet ovat olleet varmastikin tarpeellisia ja ihmiset ovat ottaneet harmista huolimatta tämän uudenmaan liikkumisen rajoituksen ihan kohtuullisen hyvin on tietysti tärkeää sitten kun on saatu tämä toimenpide käyttöön varmistaa että siellä ei synny ylimääräisiä tartuntariskejä ja olisi mielestäni hyvä pohtia miten saataisiin tämä tarkastuspiste toimimaan siten että siellä ei syntyisi fyysistä kontaktia silloin kun siellä on tarkastuspisteellä henkilöitä jotka tarkastavat näitä papereita niin hehän kohtaavat hyvin paljon ihmisiä ja varmasti myöskään ei voida välttyä siltä etteikö siellä syntyisi myös riskiä tartunnasta jos voitaisiin voitaisiin saada esimerkiksi autoon kiinnitettävä tarra tai joku muu järjestely aikaiseksi niin että voitaisiin näyttää ne paperit lasin läpi niin silloin tietysti tämänkaltaiset ongelmat poistuisivat ehkä myös joku hieman yksinkertaisempi ja ja fiksumpi menetelmä sille miten tunnistetaan nämä tarkastuspisteen läpi kulkevat ajoneuvot helpottaisi sekä liikenteen sujuvuutta että tartuntariskin pienenemistä nyt tietysti epidemia on havaittu muuallakin suomessa jo ja olisi tärkeä miettiä myös myös esimerkiksi ruotsin ja suomen välillä kulkevaa liikennettä on tullut kysymyksiä ihmisiltä jotka käyvät ruotsin puolella töissä ja sitten palaavat suomeen esimerkiksi lapin alueella onko siellä sellaisia riskejä jotka pitäisi nyt huomioida tässä vaiheessa muutenhan ei ehkä kannata miettiä tällaisia rajoitussuunnitelmia sitten kovin pitkälle jos jos se pääsee pahasti jostakin vuotamaan uskoisin että tällä toimenpiteellä on jo saavutettu sinänsä iso vaikutus koska eiväthän kaikki lähde suinkaan sinne kokeilemaan pääseekö nyt uudeltamaalta liikkumaan kyllä ihmiset ovat ottaneet tämän vakavasti nyt sitten tietysti seuraavia toimenpiteitä täytyy miettiä liikkumista on eri maissa rajoitettu erilaisin keinoin ja tämä joka liittyy nyt uudenmaan ja muun suomen väliseen liikkumiseen on tietysti vain osaratkaisu siihen mikä olisi sellainen tehokkain keino ja pystytäänkö vielä niin sanotusti älykkäämmin tunnistamaan missä liikkumista kannattaa rajoittaa ovat varmasti ihan kynnyskysymyksiä joiden parissa kannattaa tehdä töitä etenkin sitten tartunnan saaneiden ja ja niiden jotka ovat olleet altistuksissa liikkuminen tai liikkumattomuus on äärimmäisen tärkeätä jolloin ei tarvitse ihan summittain tehdä toimenpiteitä sitten jossain vaiheessa kun toivottavasti päästään miettimään miten tästä tilanteesta päästään eteenpäin tällä hetkellä tiedetään että tämä seuraava viikko näyttää sen kestääkö meidän tehohoito mahdollisesti nähdään se tässä kun epidemia etenee kuitenkin siten että itämisaika on aika pitkä ja nyt

painaa se tieto että valitettavasti myöskään nuoret eivät ole tältä epidemialta suojassa ja tiedetään euroopasta että myöskin nuoria henkilöitä on tähän tähän virukseen menehtynyt valitettavasti

arvoisa puhemies tänään uudenmaan rajan ylittäminen sujui ainakin omalta osaltani varsin jouhevasti rekkaliikenne ohjattiin toiselta kaistalta suoraan lävitse ja henkilöliikenne toiselle kaistalle jossa sitten syy rajan ylitykseen tarkistettiin mutta kyllä on todettava että niin tuo uudenmaan rajatarkastus kuin tämän asian käsittelykin tässä istuntosalissa tuntuvat edelleen pahalta painajaisunelta jossa en olisi uskonut että suomessa koskaan ollaan kuitenkin liikkumisrajoitukset on tehty jotta koronavirustartuntoja voidaan vähentää

ja hidastaa epidemian leviämistä ja ja ne ovat tärkeitä niin painajaismaisilta kuin kuin ne kuulostavatkin uusimaa on virustartunnoissaan muuta maata edellä mutta meidän muualta maasta tulevien ei pidä tuudittautua siihen että uudenmaan raja tekee muusta suomesta lintukodon ei tee myös muualla suomessa on syytä noudattaa vahvasti hallituksen antamia suosituksia ei välttämättömästä liikkumisesta pidättäytymisestä ja tämän viestin on vahvasti lähdettävä myöskin myöskin täältä eduskunnasta eteenpäin kun nyt käsittelemme tätä raja asiaa eli vaikka muualla suomessa ollaankin juuri nyt uudenmaan tautikehitystä jäljessä niin on ehdottoman tärkeää että me vältämme kaikin tavoin sosiaalista kanssakäymistä myös muualla suomessa näin vaikutamme itse siihen että tartuntakehitys

oikeus vapaaseen liikkumiseen on ihmisten perusoikeus ja on ymmärrettävää että sen rajoittaminen eri tavoin voi harmittaa emme kuitenkaan suojele rajoituksilla nyt itseämme vaan ikäihmisiämme ja sairaita eikä tauti ole helppo keski ikäisellekään vaan myös nuoremmat meistä voivat tarvita tehohoitoa selvitäkseen ja siksi jokaisen ihmisen perusoikeutta elämään onkin nyt syytä varjella kaikin mahdollisin tavoin viruksen leviäminen muualla suomessa on siis estettävä omin toimin uudenmaan raja hidastaa taudin leviämistä mutta ei estä sen ilmenemistä myöhemmin myöskin muualla suomessa

ensimmäiseksi kiitokset hallitukselle näistä erinomaisista toimista joilla koronavirusta nyt tällä hetkellä torjutaan liikkumisrajoitukset ovat täysin välttämättömiä itseäni on huolestuttanut kuitenkin nyt tässä uudenmaan liikkumisrajoituksessa se että vaikkakin puolustusvoimilla on rotaatio tuolla varusmiesten lomien osalta varusmiehet kuitenkin liikkuvat muualle suomeen ja sitten myös sieltä muualta suomesta tänne uudellemaalle olen selvittänyt asiaa ja on hyvä että puolustusvoimilla ja puolustusministeriöllä on nopeallakin tahdilla valmius arvioida tämäkin asia uudelleen kotimaakunnassani lapissa taas huolestuttaa tuo työmatkaliikenne ruotsin puolelle sitä ei ole rajoitettu koska on nähty totta kai välttämättömänä se että niin kauan kuin voimme ihmisille toimeentulon taata niin sen hallitus myös tekee mutta nyt kun meillä on viitteitä siitä että ruotsin puolelta olisi sinne lappiin näitä tartuntoja jonkun verran tullut niin on täysin välttämätöntä että tätäkin asiaa seurataan tarkasti ja tehdään päätelmät sitten tiedon nojalla siitä onko myös työmatkaliikennettä välttämätöntä rajoittaa jossakin vaiheessa se on kulttuurisesti ja taloudellisesti kova päätös kun laitetaan rajat kiinni ja täytyy nyt mainita myös lappilaisen kulttuurin kannalta se että mikäli tämä tilanne jatkuu vielä kesän yli niin lappilaisilla ei siinä vaiheessa olisi sitten asiaa tuonne rajajoille veneillä lohta soutamaan ei tenolla eikä myöskään sitten tornionjoella

rajaviivahan siellä joissa kulkee syvintä uomaa pitkin ja mikäli sinne mentäisiin ja mikäli tämän rajan sitten ylittää niin siinä syyllistyisi tämän tilanteen jatkuessa tällöin valtiorajarikokseen ja tällaiseen ei tietenkään ketään voi kannustaa toivon että tämä tilanne laukeaa ennen sitä edustaja heinonen otti omassa puheenvuorossaan esille tosiaan nämä resurssit uudenmaan eristämisessä ja tosiaan tämä vaikea päätös johtuu pääasiassa siitä ja olen pettynyt siihen että osa kansalaisista ei yksinkertaisesti usko hallituksen hyviä suosituksia se on valitettavaa ja silloin joudutaan menemään koviin toimenpiteisiin hallitus on myös selkeästi ilmoittanut että sillä on valmius arvioida tarvitaanko lisää rajoitustoimia ja mikäli tarvitaan niin itse kyllä katson että uudenmaan eristämisen lisäksi on täysin mahdollista sulkea vaikkapa lapin maakunta tai muita pohjois suomen maakuntia koska nyt kyllä näyttää siltä että ei sieltä muualta ole liikuttu tänne uudellemaalle tai etelään vaan päinvastoin etelästä on lähdetty liikkeelle tuonne pohjoiseen

vielä sinne matkustamista harkitsee että jättäkää nämä suunnitelmat ja jos siellä jo olette niin poistukaa takaisin kotimaakuntaanne se on parasta mitä voidaan tehdä kansanterveyden turvaamiseksi ja myös tämän koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi edustaja guzeninaa ja edustaja salosta kiitän erinomaisista puheenvuoroista olen itsekin aivan samaa mieltä että valtio ei voi kaikenkattavasti sanella kansalaisille jokaista asiaa mitä täytyy tehdä meidän täytyy korostaa sitä että myös yksilöillä on vastuu tällaisessa poikkeustilanteessa siitä että kaikilla mahdollisilla keinoilla kyetään hidastamaan tätä koronaviruksen leviämistä

arvoisa puhemies pyrin siihen että en toistaisi tässä edustajien hyviä puheenvuoroja täällä on erinomaisesti jo selostettu tätä tilannetta ja tuettu tätä päätöstä ajoin tänään itse tuon rajan läpi ja se sujui todella joustavasti syy on tietenkin se minkä edustaja guzenina täällä totesi että fiksut ihmiset ovat jo oivaltaneet miten tulee toimia ei se ole mikään mittari kuinka moni sieltä nyt jouduttaisiin kääntämään kääntämään pois tässähän on kysymys yhdestä toimenpiteestä niitten lukuisten toimenpiteiden joukossa joilla pyritään samaan tavoitteeseen eli vähentämään ihmisten välisiä kontakteja en lähde niitä kaikkia luettelemaan pääministeri niitä täällä erään asian esittelyn yhteydessä viime viikolla luetteli sen verran haluaisin sanoa tätä sivuavasta asiasta että tässä ravintolassa tapahtuvien kontaktien kyllä meinasi itselläni kärsivällisyys loppua kun olen laskenut että se tarvitsi yhdeksän eri vaihetta siitä kun viikko sitten maanantaina hallituksen johtoviisikko linjasi sen sen jälkeen se käsiteltiin tiistaina hallituksessa nopeasti saatiin tänne täysistuntoon sen jälkeen oli talousvaliokunta perustuslakivaliokunta taas täysistuntoon lauantaina täysistuntoon tänään siitä annetaan asetus ja sen jälkeen me vielä jälkitarkastamme näin se kuuluu demokratiassa mennä mutta kyllähän se kesti ottaen poikkeusolot huomioon yllättävän kauan tämä nyt tehty päätös tapahtui nopeammin ja se on hyvä sen verran tässä on varmaan mahdollista aivan lyhyesti viitata siihen mikä on tämä johon tietenkin tämä uudenmaan ja muun suomen välisen rajan liikenteen vähentäminen tähtää tällä hetkellä tämän aamun tiedon valossa meillä on sairaalahoidossa sataneljäkymmentäkolme potilasta vertaan sitä viikon takaiseen jolloin oli teho osastolla on tänä aamuna neljäkymmentäyhdeksän potilasta viikko sitten oli kolmetoista kuolleita tähän tautiin on nyt kolmetoista viikko sitten oli yksi joten olemme toki selvässä nousuvaiheessa nyt tämän taudin suhteen on perusteltua että uudellamaalla ja muualla suomessa noudatetaan jossain määrin erilaista toimintamallia koska uudellamaalla koronavirusepidemia on neljä kertaa yleisempi väestöön suhteutettuna esimerkiksi uudellamaalla on löytynyt viisikymmentä tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohti ja naapurissa varsinais suomessa josta itse tulen sataatuhatta kohti kaksitoista nyt se suuri haaste on kun uudellamaalla on näin paljon tartuntoja mitä seuraavaksi pitää tehdä uudellamaalla

eristetyssä yhteisössä tutkittiin kaikki kolmetuhattaseitsemänsataa henkilöä sekä matkustajat että henkilöstö jolloin tiedetään että siellä oli tartuntoja seitsemänsataakaksitoista ja jälkiseurannassa niistä henkilöistä on kuollut kymmenen eli se pelottavalta kuulostava sana niin sanottu tappavuus on ollut yhden pilkku kahden prosentin luokkaa kaikkein tärkeintä nyt sen lisäksi mitä olemme jo tehneet ja mitä mahdollisesti joudumme vielä tekemään lisää on lisätä näiden testien määrää niin on myös tehty tänään oli suomalaista testattu se on erittäin paljon se vastaa samaa tilannetta mikä

etelä koreassa oli viime viikolla jolloin oli testattu kaksisataatuhatta vaikka me olemme kahdeksantoista päivää heidän jäljessään tämän epidemian suhteen nyt heillä on testattu kolmesataaviisikymmentätuhatta asukasta ja meillä se vastaava päivä kahdeksantoista päivän kuluttua olisi tuossa huhtikuun kymmenennen päivän tienoilla aivan varmasti meillä on silloin testattu yli kolmekymmentäviisituhatta eli testata testata testata ja sitten ne jotka ovat saaneet tartunnan eristää eristää eristää koska se on se millä me saamme oikeasti rajattua tätä sairaalat ovat jo nyt

arvoisa puhemies tässä kriisin keskellä on selvää että mitä tehokkaammin toimimme niin sitä enemmän henkiä pelastamme nopeuden lisäksi tehokkuuden toinen puoli on tietysti toimien kohdentaminen ja harkitseminen ja nähdäkseni viime viikko on hyvä osoitus siitä että kun tarvitaan nopeita toimia niin siihen todellakin hallitus ja eduskunta yhdessä pystyvät ja pystyvät suoriutumaan hyvinkin nopeasti haastavissa oloissa uuden lainsäädännön säätämisestä oltiin jo tienpientareella betoniporsaiden kanssa odottamassa että täällä saadaan nuijittua uudenmaan sulkeminen ja kun sitten keskiyö koitti niin niin saatiin raja laitettua kiinni tämä on rankka toimi mutta nähdäkseni nyt sitten viikonlopun aikana on nähty että toimi on ollut aika toimiva

tämän ensimmäisen arkipäivänkin aikana vähenemä on vähän ajankohdasta ja paikasta riippuen pyörinyt siinä viisikymmentä kuusikymmentä tai seitsemänkymmenen prosentin kieppeillä eli ihan merkittävästi on saatu vähennettyä liikennettä uudeltamaalta ja uudellemaalle täällä aiemmin nostettiin esiin huoli siitä miten esimerkiksi kuljetusalan yrittäjät pärjäävät poliisihan on muun muassa helsingin sanomien uutisoinnin ja poliisin tietojen perusteella järjestänyt kuljetusliikenteelle erillisiä kaistoja aina niissä paikoissa missä se on vain liikenteellisesti ollut mitenkään mahdollista ja varmasti näitä mahdollisuuksia etsitään sitten aina lisää kun seuraava päivä koittaa

ottaa sitä riskiä että että syntyy lähikontakti eikä mene myöskään yhtä kauan aikaa näihin tarkastuksiin mutta kaiken kaikkiaan jo se että näin paljon näitä ratkaisuehdotuksia on löytynyt ja niitä on lähdetty edistämään on nähdäkseni osoitus siitä että siellä arjessa on todella viranomaisella kyky ja tahto etsiä niitä joustavampia keinoja ja etsiä niitä keinoja joilla tästä poikkeuksellisesta sulusta päästään mahdollisimman sujuvasti eteenpäin

harkitsee ehkä uudella tavalla kuinka välttämätöntä on liikkua tuon rajan yli voisiko sen ehkä tehdä johonkin toiseen kellonaikaan voisiko ehkä käyttää jotain muuta menetelmää sitten vaikkapa niiden töiden tai muiden tehtävien hoitamiseen siirtyä työskentelemään etänä tai muuta eli nyt on nähty se ensimmäinen päivä ja minulla on kyllä joka luotto että viikon mittaan löydetään niitä vielä parempia keinoja siihen että jatkossa asiat sujuvat vieläkin paremmin kuin tänään

kuka tarkalleen ottaen saa kulkea kuka ei saa kulkea ja tämän eduskunta nyt jälkitarkastaa kuten valmiuslakiin kuuluu eli nyt nyt sitten punnitsemme ja harkitsemme miten tässä perusoikeudet

kyllä varsin perusteellisesti huomioitu se vaikea tasapainottelu mitä nyt tehdään sen välillä että toisaalta pitää turvata jokaisen oikeus elämään ja välttämättömiin terveyspalveluihin sehän on nyt se valmiuslain peruslähtökohta tämän pandemian aikana mutta sitten toisaalta pitää olla perusteetta rajoittamatta ihmisten toimintaa mitä tulee esimerkiksi työtehtävien hoitamiseen opiskeluun

viime viikon keskusteluun tässä soveltamisasetuksessa on todella huomioitu se että varusmiespalvelus on peruste siirtyä rajan puolelta toiselle ja kuten täällä aiemminkin nostettiin esiin tästähän harkintaa tehdään ennen kaikkea siellä varuskunnissa on kyllä kova luotto siihen että nyt kun siellä voidaan käydä se punninta että missä määrin ja minä aikana keitäkin lomille päästetään niin se punninta tehdään todella vastuullisesti ja niin että toisaalta nuoria ei eristetä perheistään tarpeettomasti mutta samalla tehokkaimmalla mahdollisella tavalla estetään epidemian leviäminen

täällä annamme ne puitteet joiden perusteella viranomaiset sitten tekevät viime kädessä sen harkinnan miten toimivaltuuksia käytetään vain niissä rajoissa kuin on täysin välttämätöntä tämä tulee sieltä valmiuslain neljännestä pykälästä todella painotetaan sitä että vain välttämätön on tehtävä ei yhtään enempää mutta ei toisaalta yhtään vähempää siksi onkin ollut hyvä nähdä että tämän vastuun viranomaiset kantavat huolella ja tarkasti ympäri suomen etsivät niitä parhaita ratkaisuja mutta toisaalta pitävät kiinni siitä että nyt suojataan sitä keskeisintä perusoikeutta eli oikeutta elämään luotto on kova että tällä jatkuvalla toiminnan kehittämisellä pidetään arki sujuvana mutta samalla huolehditaan siitä että pandemia ei leviä

arvoisa puhemies liikkumisenvapaus on yksi keskeisistä perusoikeuksista joiden rajaamiseen on oltava erityisen erityisen korkea kynnys terveysviranomaisten suositus on kuitenkin selvä ja koronaviruksen leviämisen hallitsemiseksi uudenmaan rajojen sulkeminen oli välttämätöntä eduskunta tälle valmiuslain pykälälle onkin jo antanut

myöskään voi tarpeeksi korostaa ihmisten omaa vastuuta mikään näistä rajoituksista ei toimisi jos edelleen jatkaisimme normaalia kanssakäymistä ihmisten kanssa näissä olosuhteissa sillä virus on jo suomessa ja leviää mahdollisesti myös myös uudenmaan ulkopuolella ja uudellamaalla jo tällä hetkellä ihmiset onneksi ovat jo merkittävällä tavalla muuttaneet käyttäytymistään sen voi nähdä kaduilla ja julkisilla paikoilla mutta edelleen parannettavaa on sekin on sanottava kaikille ei tilanteen vakavuus valitettavasti ole vielä selvä kiitos niille ihmisille ketkä ovat jo näin toimineet ja arkeansa merkittävästi muuttaneet suojellakseen muita ihmisiä haluan vielä kiinnittää huomiota länsirajamme tilanteeseen pohjoisessa suomessa joka on uskoakseni niitä seuraavia suuria ratkaistavia asioita kun edelleen työmatkaliikenne suomen ja ruotsin välillä on sallittu ja liikenne tämän rajan yli tapahtuu molempiin suuntiin se aiheuttaa riskin taudin leviämiselle leviämiselle ruotsista suomeen ja toki myös toisinpäin liikennettä on noin tuhat henkilöä päivittäin viron ja suomen välinen työmatkaliikenne on jo kielletty yli viikko sitten on totta että tilanne on hieman eri ruotsin rajalla sillä molemmin puolin rajaa saattaa elää sama yhteisö jopa perheitä on rajan molemmin puolin kuitenkin tässä tilanteessa tartuntavaara syntyy varsinkin kun tiedämme että ruotsilla ja suomella on koronaviruksen torjumisessa varsin erilainen strategia

arvoisa herra puhemies hallituksen liikkumista rajoittava soveltamisasetus tulee nyt jälkitarkastukseen tänne eduskuntaan ajoimme edustajatoverin kanssa lauantaina kohti pohjoista kohti kotia varusmiehet ohjasivat liikennettä ja poliisi tarkasti kohteliaasti oikeutemme ja ohjasi jämäkästi eteenpäin tänään rajalla on ollut enemmän ruuhkaa rajoitustoimenpiteet ovat toimineet melko hyvin ja kansalaiset ovat olleet kuuliaisia rajoitteita kohtaan he ymmärtävät rajoittamisen merkityksen estämme ja hidastamme taudin leviämistä jotta tehohoito riittää ja myös muut vakavasti sairastuneet voidaan hoitaa on hyvä asia että liikkumisen rajoittamisessa on otettu huomioon esimerkiksi opiskelu varusmiespalvelus ja muiden lakisääteisten tehtävien suorittaminen yhteiskunnalliset luottamustehtävät elinkeinon harjoittaminen ja työn tekeminen kun etätyön tekeminen ei ole mahdollista niin että yhteiskunnan pyörät pyörivät on hyvä asia että liikkumisen rajoittamisessa otetaan huomioon myös lähiomaisen hoivantarve kuolema tai kuolemanvaara tämän kriisin aikana kuollaan myös muuhun kuin koronaan on tärkeää että läheinen pääsee rajoittamisrajan yli muualla asuvan läheisen luokse saattohoidon lopuksi kun on aika hyvästellä jättää hyvästit ja jättää jäähyväisiä tämä toki tulee tehdä vastuullisesti ja koronan leviämiseen liittyvä varovaisuus huomioiden arvoisa puhemies lasten oikeuksien sopimus on voimassa myös poikkeusoloissa siksi on perusteltua että lapsen tapaamisoikeuden vuoksi isä tai äiti voi liikkua uudenmaan rajan yli lapsi tarvitsee rajan takana asuvaa vanhempaansa myös liikkumisen rajoitusten aikana on tärkeää että otamme lapset huomioon tämän lähetekeskustelun lähetekeskustelun jälkeen perustuslakivaliokunta arvioi ovatko liikkumisrajoitukset tämän hetken tilanteessa välttämättömiä ja oikeasuhtaisia päämäärän suhteen perusoikeuksien ja ihmisoikeussopimusten valossa rajoitusten tulee olla oikeassa suhteessa ihmisten oikeuteen elää luotetaan suomalaisiin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoihin jotka tekevät kiinteää yhteistyötä yliopistojen kanssa annetaan heille tukemme he rakentavat meille koko ajan tilannekuvaa kooten tietoa eri maiden tilanteista ja suomessa tehdyistä tutkimuksista esimerkiksi aivan viime aikoina on tutkittu sitä miten eri ikäiset ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa se on aivan erilaista kuin monessa muussa maassa olemme myös onneksemme pääosin harvaan asuttu maa jossa moni asuu omassa rauhassaan luonnon keskellä se suojelee meitä epidemian etenemiseltä meidän täytyy pitää päättäjinä pää kylmänä ja toimia oikea aikaisesti meidän ei kannata lähteä poukkoilemaan jokaisen huudon perään vaan ottaa tutkimuksista ja tilannekuvista opiksi tässä vakavassa tilanteessa ja soveltaa se opittu näihin suomalaisiin olosuhteisiin edustaja linden kuvasi edellä tämän aamun tilannetta tilanne on vakava ja se kehittyy koko ajan tarvitaan ennakointia ja toimimista suunnitelmien mukaan toimitaan kaikki omalta osaltamme vastuullisesti se on elämän suojelemista

arvoisa herra puhemies maailma totisesti muuttuu nykyään vauhdilla pandemia ja torjuntatoimenpiteet etenevät niin nopeasti että viikon takainen tilanne tuntuu kaukaiselta menneisyydeltä tästä voi oppia ainakin sen että viikon päästä olemme mahdollisesti tekemässä asioita joita emme nyt osaa kuvitella ei ole viikoissa mitaten pitkä aika siitä kun pääministeri sanoi että suomi jättää spektaakkelit muille sen jälkeen onkin toistettu muiden tekemiä tekemiä spektaakkeleita yksi kerrallaan julistettu poikkeustila suljettu koulut ja ravintolat pantu rajat kiinni ja eristetty uusimaa ymmärrän että nämä päätökset eivät ole helppoja ne aiheuttavat varmuudella taloudellisia vaurioita kun taas niiden välttämättömyyttä on vaikea varmuudella ennustaa samoin niiden hyötyjä ja vaikuttavuutta erityisen paradoksaalista on se että jos toimet purevat joku voi jälkikäteen sanoa että ei niitä olisi tarvittukaan ainoa mikä on poliittisesti varmaa on siis se että hallitus saa jäljet siivottavakseen ja syyt epäonnistumisista asema ei ole kadehdittava mutta hallituksessahan ollaan juuri kantamassa vastuuta hyvinä aikoina vastuun kantaminen voi olla eufemismi mahdollisuudelle jakaa kaikkea kivaa omille mutta pahoina aikoina se tarkoittaa kirjaimellisesti vastuunottoa vastuuta ei voi ulkoistaa thllle finavialle yrittäjille tai tavallisille kansalaisille vaan hallituksen on uskallettava tehdä päätöksiä ja kannettava niistä arvoisa herra puhemies suomi ei ole erityistapaus vaikka suomalaisilla onkin usein taipumus ajatella näin kulkutauti ei tunne rajoja vaan se noudattaa samoja lainalaisuuksia niin meillä kuin muualla suomen etu on se että epidemia on käynnistynyt täällä myöhemmin kuin etelä ja keski euroopassa meillä on mahdollisuus oppia muiden virheistä ja onnistumisista samalla pitää ymmärtää että jos tekee samalla tavalla kuin joku muu myös lopputulos on suurella todennäköisyydellä samanlainen pyykinpesun aika tulee myöhemmin mutta tehdyistä virheistä on hyvä keskustella myös reaaliajassa koska edessä on lisää päätöksiä joissa voidaan toimia oikein tai väärin keskeinen virhe sekä meillä että muualla on ollut se että tehdään liian vähän ja liian myöhään eristystoimenpiteiden vaikuttavuus on suurin jos ne tehdään ajoissa poliittisesti ymmärrän että halutaan odottaa kunnes toimenpiteen tarpeellisuus on ilmeinen myös suurelle yleisölle mutta siinä vaiheessa se ei enää välttämättä vaikuta parhaalla mahdollisella tavalla siksi pitää uskaltaa tehdä päätöksiä etupainotteisesti ja silläkin riskillä että niiden välttämättömyys kyseenalaistetaan jälkikäteen jälkijättöiset ja puolivillaiset toimet pitkittävät kriisiä kasvattavat sen hintaa räikeimpiä virheitä olivat ilman muuta sekoilu ja vastuun pakoilu helsinki vantaalla ja tarpeeton viivyttely valtakunnan rajojen sulkemisessa annan hallitukselle tunnustusta siitä että se on parantanut juoksuaan on kuitenkin syytä pohtia työhön liittyvää henkilöliikennettä niin uudenmaan rajalla kuin suomen ja ruotsin rajalla ymmärrän taloudelliset näkökohdat mutta tämä liikenne vesittää karanteenitoimien vaikuttavuutta eihän tauti katso sitä millä asialla sen kantaja on jos toimet eivät ole vaikuttavia keskustelemme täällä ennen pitkää myös ulkonaliikkumiskielloista ja sitä ei kukaan meistä halua on myös seurattava tarkasti miten ruotsi onnistuu oman omintakeisen linjansa kanssa jos ruotsin tie on italian tie ja sen terveydenhuoltojärjestelmä kriisiytyy on vaarana sieltä pyrkii ihmisiä hoitoon tänne loppuun totean sen positiivisen havainnon jonka moni muukin on maininnut että suomalaiset ovat pääsääntöisesti ymmärtäneet oman parhaansa ja noudattavat annettuja ohjeita erittäin hyvin poikkeuksia on mutta heidän osuuttaan ei pidä liioitella ja meitä auttaa myös se minkä edustaja kinnunenkin juuri nosti esiin että asumme harvassa ja pidämme luonnostaan enemmän etäisyyttä kuin monet muut kiitos
arvoisa herra puhemies on surullista ja on oikeastaan järkyttävää että joudumme käsittelemään tällaista esitystä suomen rajojen sisällä poliisivoimin ja puolustusvoimien virka avulla estetään kansalaisten vapaa liikkuminen vaikkapa läheisten sukulaisten lastenlasten luo tämä esitys on toki aiheellinen ja se on välttämätön ja itse sitä myös kannatan mutta sen täytyy jäädä niin lyhyeksi kestoltaan kuin mahdollista samalla meidän on mietittävä sitä miten voimme edelleen rajoittaa tämän tuhoisan ja vakavan epidemian leviämistä on keskusteltu ulkonaliikkumiskielloista suomessa on onneksi tilaa niin paljon myös helsingissä ja muualla ja uudellamaalla että mielestäni

tai siihen kohdistuvia rajoitteita ei tarvitse säätää enkä enkä usko että niistä olisi edes edes mitään hyötyä mutta toki ulkonakin on pidettävä huoli turvaväleistä tämä aika on monelle ahdistavaa ja ja pelottavaa ja varmasti nämä erilaiset rajoitteet jotka merkitsevät esimerkiksi erossa olemista läheisistä ihmisistä ja sukulaisista ja erilaisia sosiaalisia rajoitteita voivat lisätä mielenterveysongelmia ja päihdeongelmia ja senkin takia on tärkeää että ihmiset pääsevät edes sinne ulos luontoon liikkumaan kun ei ole enää ikään kuin muita paikkoja olemassa sen kodin lisäksi missä missä voisi liikkua ellei ellei sitten ihminen käy työssä täällä on keskusteltu suomen ja ruotsin välisestä rajaliikenteestä ja on kyllä huolestuttavaa että lapissa on ilmennyt tautitapauksia jotka ovat työmatkaliikenteen vuoksi vuoksi levinneet suomen puolelle kyllä mielestäni nyt hallituksen tulisi hyvin tarkasti harkita ja ruotsin rajalla tehtävää vastaavaa rajausta ja kieltoa kuin mikä on jo suomen ja viron välillä tehty eli myös työmatkaliikenteeseen tilapäinen keskeytys sitten edelleen kannan huolta kauppakeskuksista joissa ihmisiä liikkuu paljon itse pitäisin kauppakeskusten sulkemista jopa tärkeämpänä kuin tätä uudenmaan rajan sulkemista sillä on tarpeetonta järjestää sisätiloihin näitä kokoontumispaikkoja ihmisille toki on pidettävä huolta siitä että kansalaiset saavat asioida ruokaostoksilla ja ja apteekeissa mutta tässä tilanteessa pitäisin hyvänä että kauppakeskukset suljettaisiin se on myös toive jonka useat erikoistavaraliikkeiden yrittäjät ovat esittäneet koska he toivovat että voisivat päästä sulkemaan nämä liikkeensä joissa ei tosiasiallisesti enää kauppa edes käy mutta edelleen on vuokrat maksettava jos kauppakeskus on auki kaikkein tärkeintä tässä tilanteessa olisi se että nyt voimakkaasti torjuttaisiin nimenomaan epidemian leviämistä ei pelkästään jarruttamalla vaan sillä strategialla että nyt pyritään myös tukahduttamaan koronavirusepidemia norjassahan on hiljattain vaihdettu strategiaa tästä jarruttamisesta tukahduttamiseen tukahduttaminen tarkoittaa sitä että että tartunnan saanut tartuttaisi viruksen keskimäärin vain alle yhteen uuteen ihmiseen jolloin se melko nopeasti yhteiskunnasta häviäisi se edellyttäisi voimakasta testaamista testaamisten kasvattamista ja näiden tartuntaketjujen jäljittämistä se olisi edelleen mahdollista suomessa ottaa varsinkin niissä maakunnissa joissa tapauksia on on vielä melko vähän toki se tarkoittaisi myös sitten vahvoja karanteenitoimenpiteitä sekä sairastuneille että että altistuneille ja altistumisen selvittämistä haluan vielä arvoisa puhemies kommentoida edustaja niikko täällä nosti esiin nämä hengityssuojaimet kasvosuojaimet kyllä suomessa on oltu jollakin tavalla varsin ylivarovaisia kasvosuojaimien käyttöä kohtaan me tiedämme sen että virukset läpäisevät kyllä nämä tavalliset kirurgiset suojaimet mutta kyllä niistä se hyöty on että jos henkilö esimerkiksi kaupassa asioidessaan yskäisee tai tai aivastaa niin ne estävät kyllä jonkin verran sitä tartuttava henkilö

altistaa eli sitä että muut henkilöt sitten saisivat saisivat tartunnan esimerkiksi henkilöstä joka ei ole itseään tuntenut sairaaksi mutta sitten sitten alkaa oirehtimaan tällä hetkellä monet kertovat siitä että jollain lailla on jopa häpeällistä kasvosuojaimia käyttää ja itse kyllä toivoisin että rohkeasti niitäkin varsinkin tuolla kauppaostoksilla rohjettaisiin käyttää ja myös että kauppiaat voisivat ottaa näitä hengityssuojaimia ja kertakäyttökäsineitä jakoon asiakkaille jotka jotka ostoksille

arvoisa puhemies suojausvälineiden käyttö ja määrä puhuttavat paljon ensisijaisesti hoitohenkilökunnan kohdalla mutta myös muilla lähikontaktia vaativilla aloilla kuten kotihoidossa ja poliisissa ja ihan tavallisten ihmistenkin kohdalla kuten edellä edustaja räsäsen puheessa

poliisilla on mukana suojavarusteita ja niitä käytetään tapauskohtaisesti ja tarvittaessa poliisin täytyy kuitenkin välttää tarpeetonta suojavälineiden käyttöä vuorokauden ympäri ylläpidettävissä tarkastuspisteissä kertakäyttöisiä eli jatkuvasti vaihdettavia suojavarusteita kuluisi satojen poliisien osalta erittäin suuri määrä tietääkö poliisi siis etukäteen mitä autoa ajaa mahdollisesti infektion kantaja tai tartuttaja tuskin viesti kertoo yksinkertaisesti siitä että välineitä ei ole tarpeeksi suojausvälineitä pitää säännöstellä jopa työntekijöiden oman turvallisuuden kustannuksella aivan vastaavaa viestiä tulee tavallisessa kenttätyössä olevilta poliiseilta poliisille saattaa olla koko työvuoron ajaksi käytössä yksi kertakäyttöinen hengityssuoja ministeri pekonen vastasi kysymykseeni kyselytunnilla että tilanne on hallinnassa että varmuusvarastot on avattu ja välineitä on siirtynyt sairaaloihin ja muualle tarvitsijoille tästä huolimatta nämä viestit kentältä eivät ole loppuneet mistä on kyse eivätkö kuljetukset ole vielä ehtineet kaikkialle vai onko varmuusvarastojen avaamisesta huolimatta suojavälineiden saatavuus niin heikkoa että niitä ei kuitenkaan voida asianmukaisesti käyttää tiedämme että italiassa on kuollut useita hoitohenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä huoli suojavälineiden loppumisesta ei ole mikään pikkuasia aina ei tarvitse sairastuakaan vaan ongelma syntyy jo siitä että altistuneet hoitohenkilökunnan tai esimerkiksi poliisin työntekijät joutuvat karanteeniin ja ovat siis pois työntekijävahvuudesta mitä tulee hengityssuojiin yleisemmin koko kansan kannalta on vaikea ymmärtää miksi thl alusta alkaen valitsi linjan jossa hengityssuojien merkitystä vähäteltiin paitsi että suojista on merkittävää konkreettista hyötyä on niillä myös psykologinen vaikutus joka vähentää lähikontakteja suojainten hyödystä on tieteellistä näyttöä niin kausi influenssan kuin sikainfluenssan torjunnassa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista julkaistun mallinnuksen mukaan kausi influenssat voitaisiin jopa torjua jos kahdeksankymmentä prosenttia prosenttia ihmisistä käyttäisi suojaimia koronaviruksesta ei tietenkään vielä ole vastaavia tutkimuksia on aivan selvää että suojainten hyöty edellyttää niiden oikeinkäyttöä niin käsien pesun hyötykin edellyttää pelkkä huljautus vedessä ja sen jälkeen kuivaaminen likaiseen pyyhkeeseen ei tietenkään ole lainkaan hyödyllistä hengityssuojien suhteen aasian maat valitsivat toisin kuten vuosien varrella olemme nähneet hengityssuojaimien käyttö etenkin epidemia aikana on osa aasialaista kulttuuria siellä niitä ei väheksytä kiinan tartuntatautiviraston pääjohtaja pitää itse asiassa hengityssuojaimen käyttöä keskeisenä pandemian torjuntakeinona hänen mukaansa paha virhe yhdysvalloissa ja euroopassa on ollut se etteivät ihmiset käytä suojia miksi suomi ja thl ovat sitten väheksyneet hengityssuojien käyttöä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa ensimmäinen on se että thl ei tunne tutkimuksia hengityssuojien antamista hyödyistä en lainkaan usko tähän sen sijaan toinen vaihtoehto on se että thl on väheksynyt suojien merkitystä koska niitä on niin vähän tämä näyttää valitettavasti uskottavammalta selitykseltä vaikka tietysti ymmärrän logiikan viestin takana toivoisin edelleen kuten olen toivonut koko epidemian ajan että thl tarjoaisi suomalaisille avoimuutta viruksesta sen käyttäytymisestä ja siltä suojautumisesta tulee viestiä avoimesti ja rehellisesti strateginen viestintä ei tässä yhteydessä toimi hengityssuojien merkityksen väheksyminen ei auta mitään eikä ketään sen sijaan se pahimmillaan kolhii ihmisten luottamusta viranomaisiin oikea tieto kuitenkin leviää kansan parissa thln salminen kommentoi viikonloppuna uutisissa että suojaimia saa käyttää jos haluaa totta kai saa ja se onkin suositeltavaa tällä kertaa salminen kuitenkin myös muistutti että suojista on globaali pula joka ei todennäköisesti korjaannu aivan heti arvoisa puhemies toivon hallitukselle kaikkea viisautta ja tarmoa tämänkin oleellisen kysymyksen ratkaisemiseen uskon että hallitus tekee tässä poikkeuksellisessa tilanteessa parhaansa ja kuten ennenkin pyydän että ottakaa

arvoisa puhemies tässähän ovat monet kertoneet kokemuksistaan tänä päivänä ja nuo ruuhkat lähinnä vilkkaimmilla väylillä kolmostiellä ja nelostiellä ovat tietysti sellaisia jotka toivottavasti ihmisten käyttäytymisen myötä vähenevät lähipäivinä pystyä työaikoja porrastamaan ja toivottavasti kaikki mahdolliset ovat jo etätyöhön siirtyneet mutta täytyy ottaa huomioon myöskin mahdollisuus käyttää julkista liikennettä vrhän on pitänyt yllä yllättävän ison osan esimerkiksi kaukoliikenteen vuoroista jotka pyörivät aika lailla tyhjinä tulimme kello yhdeksi helsinkiin tampereen ic junassa olin ainoa junaan noussut hämeenlinnassa ja edustaja räsänen oli ainoa junaan noussut riihimäellä ja sitten siitä riihimäeltä etelään oli kolme matkustajaa koko yli neljänsadan paikan junassa ja meitä kolmea matkustajaa oli tarkastamassa kaksi poliisia riihimäen ja tikkurilan välillä

tietysti hyvä että alussa näytetään tämä tarkastustoiminnan tehokkuus

on näytetty jo että tilanne on hallinnassa voidaan kohdentaa poliisi ja muuta viranomaistoimintaa toisinkin kysymys siitä mihinkä nyt seuraavaksi pitää tähdätä huomio varmasti liittyy pitkälti tähän työmatkaproblematiikkaan ja työpaikoilla tehtävään suojaustyöhön meillä on iso osa sellaisia henkilöitä jotka eivät pysty etätyönä töitä tekemään ja nyt tulee kantaa huolta heidän suojauksestaan ja asiakkaiden suojauksesta erityyppisissä työtehtävissä erilaisilla työpaikoilla

ja siinä on vaikea mitään yksittäistä säädännäistointa miettiä vaan ennen kaikkea vaadittaisiin voimakasta informaatiota ja alakohtaisesti ongelmien haltuun saattamista suojavälineitä tässä on ansiokasta keskustelua käyty hengityssuojaimista siinä erityisesti ja nopeasti varmaan tarvittaisiin pohdiskelua juuri julkisten kulkuvälineiden osalta erityisesti bussien sillä jos vertaa tätä tilannetta niin monissa junissa varsinkin kaukojunissa on nyt jo niin niin väljä tilanne että siellä sitä turvaväliä tulee yllin kyllin mutta sitten samaan aikaan pakataan täyteen vaikkapa lentokenttäbusseja tai tai joitakin lähiliikenteen busseja ilman että siellä olisi näitä hengityssuojaimia edes kuljettajilla käytössä ja tässä on selvää epäsuhtaa että jos samaan aikaan millimetrintarkasti lähdetään miettimään miten työmatkaliikennettä ohjattaisiin vaikkapa vaikkapa ruotsin rajalla kuitenkin täällä on monikymmenkertaisista volyymeista kysymys varsinkin jos otetaan uudenmaan sisälläkin esimerkiksi nämä kontaktimäärät niin se miten niissä sitä tarttumamahdollisuutta vähennetään on on monin kymmenin kymmenin verroin vaikuttavampaa kuin sitten tällaiset tällaiset työmatkaliikenteen erityiskysymykset tässä suojainten käytössä varmaan nyt nopeasti pitää arvioida mitä nämä aasian maiden erityisesti singaporen taiwanin ja etelä korean tyyppiset ratkaisut ovat ja niiden vaikuttavuus nythän euroopassa tsekki on ensimmäisenä ottanut laajemmin hengityssuojainsuosituksen käyttöön ja ikään kuin pisaratartuntojen suojaamisen molempiin suuntiin ja on nyt syytä syytä arvioida ja ja nopeasti tarvittaessa toteuttaa no tämä varsinainen uudenmaan liikkumista rajoittava asetus näyttäisi olevan sisällöltään varsin kohdallaan siinä on on otettu huomioon niitä niitä huomautuksia joita edellisen käyttöönottoasetuksen käsittelyn yhteydessä otettiin eduskunnassa ja perustuslakivaliokunnassa ja se vaikuttaisi vaikuttaisi hyvinkin sopivan täällä täällä nyt

ei jouduta jouduta sen paremmin puuttumaan tässä on myöskin tämä voimassaoloaika yhdeksästoista neljättä saakka ja toivottavasti se riittää näitä muita käyttöönottoasetusten aikoja kolmastoista neljättä saakka varmasti nyt ihan lähipäivinä jatketaan mutta juuri tämän uudenmaan rajoituksen poikkeusluonteen takia koska se on tällainen suhteellinen toimi että täytyy miettiä kaiken aikaa mikä on tilanne muualla valtakunnassa ja mikä uudenmaan sisällä ja minkälaista liikennettä tarvitaan siinä välillä saattaa hyvinkin olla että tämä tämä yksi rajoitusaika riittää ja jo yhdeksästoista neljättä voitaisiin siirtyä eteenpäin

arvoisa puhemies ikäviähän tällaiset rajoitukset todellakin ovat niin uudenmaan sulkemiset kuin kaikki muutkin mitä tässä toiminnassa on nyt tällä hetkellä tehty tietysti minun mielestäni asia on niin että olisi pitänyt tehdä etuottoisesti paljon aikaisemmin monet asiat ja vähän täytyy sanoa että jopa ohimosuonet pullistuivat kun kuunteli tuossa hallituspuolueiden edustajia kun vielä viikkokin sitten kehuttiin kuinka ollaan etupainotteisesti kaikkiin toimiin ryhdytty vaikka todellisuus on jotain muuta siinä olen kyllä meidän puheenjohtaja halla ahon kanssa samaa mieltä että hallitus on kyllä selkeästi parantanut parantanut askeliaan ja sille linjalle että on vähän aikaisemmin reagoitu nyt tietysti täytyy muistaa edelleen että homma jatkuu ja toivon mukaan joka ikisestä mistä täälläkin puhutaan mitä rajoitteita tai vastaavia pitäisi jatkossa otetaan pallo huomattavasti nopeammin vastaan koska tilanne on se että mitä nopeammin me

ja kuriin siitä on kuitenkin loppupelissä huomattavasti pienempi lasku kuin siitä että meillä jatkuu tämä äärettömänkin kauan tällä hetkellä

kun uudenmaan rajoille on laitettu esteitä siellä nyt on edelleen useita teitä joilla ei kunnolla päästä niin sanotusti raskaalla liikenteellä ohittamaan ymmärrän hyvin että äkkiä jouduttiin kyhäämään tällaiset raja asemat ja mitään valmiuksia siellä ei ollut ja siellä oleva väki teki äärettömän hyvää työtä että sai aika nopeasti sitten rajan niin sanotusti pystyyn mutta nyt pitäisi tietysti katsoa sitä että siellä on aika paljon jakeluliikennettä ynnä muuta mikä jatkuvalla syötöllä ajaa siitä rajalta yli ja vielä niillä teillä missä ei ohituskaistoja ole tehty tuossa aikaisemmin joku edustaja puhui siitä että saataisiin joihinkin autoihin tiettyjä tarroja ynnä tällaisia se että pelkän työssäkäymisen perusteella autoihin laitettaisiin jotain tarroja kyllä todellisuudessa tulee vaarantamaan vähän koko hommaa eihän se auto ole se juttu vaan ne ihmiset ketkä siellä ovat kyllä minä sen ymmärrän että jos puhutaan pelastushenkilökunnasta lääkäreistä voidaan järkätä joku autoon tuleva lappu millä päästään nopeasti

hyvänä esimerkkinä meidän oman perheyrityksen paikka on uudellamaalla ja meidän kaikki työntekijät ovat uudenmaan ulkopuolelta elikkä meiltä neljä henkilöä jatkuvalla syötöllä tulee uudenmaan puolelle en minä näe mitään ongelmaa siinä että he joutuvat hiljentelemään tuolla ja pikkasen aikaa jonottamaan se on ihan normaalia kehä kolmosen ja ykkösen ruuhkissa mitä on muutenkin vaikka nyt annettaisiin jollekin autolle sitten joku etuoikeus ajaa ohi niin emme me tiedä kuitenkaan kuka siellä ratissa sitten siinä vaiheessa on kun tulee vaikka tarvetta lähteä mökille tai vastaavaa kiitoksia

arvoisa puhemies edustaja halla aho omassa puheenvuorossaan jossain määrin suhtautui pilkkaamalla pääministeriin ja hallitukseen toteamalla että pääministeri olisi todennut viikko sitten että jätetään spektaakkelit muille ja nyt sitten olisi toinen ääni kellossa kun tänä päivänä tätä asiaa katsotaan ei ole toinen ääni kellossa ei tämä uudenmaan rajojen sulkeminen tai muun suomen eristäminen uudestamaasta tai uudenmaan eristäminen muusta suomesta ole mikään spektaakkeli nämä hallituksen esityksestä hyväksynyt eivät ole olleet spektaakkeleja vaan vakavia toimia jotka on ajoitettu siinä määrin oikein kuin tässä tilanteessa voidaan oikein ajoittaa on totta että kriisi on päällä ja me emme tiedä mikä sen mittakaava suomessa tulee olemaan sen me tiedämme että hallituksen toimilla on pyritty joka tapauksessa pitämään niin pitkälle hallinnassa tämä tilanne kuin mahdollista voittamaan tämä koronavirus tässä prosessissa viime kädessä eli spektaakkelista ei ole kysymys vaan ehdottomasti vakavista toimista edustaja heinonen viittasi nimenomaan tähän uudenmaan uudenmaan eristämiseen ja liikkumisrajoituksiin siltä kohdin kuin tässä on nyt ollut tavoitteena uusmaalaisten pitäminen rajatummin tällä alueella rajojen ylitse vähentäminen millä halutaan tietysti estää koronaviruksen leviämistä ja toisaalta myöskin sitä että uusmaalaiset eivät koronaviruksen vuoksi kuormittaisi muualla suomessa olevaa terveydenhuoltokapasiteettia tämähän on ollut se lähtökohta ja edustaja heinonen vain totesi että kun tässä nyt viivyteltiin tätä ratkaisua uudenmaan eristämisestä niin synnytettiin tämmöinen pakolaisaalto tai mökkiaalto mökeille menemisen aalto uusmaalaiset siirtyivät niinä viimeisinä tunteina viimeisenä päivänä sitten vauhdilla täältä pois tässäkin on nyt osittaista harhaa osittaista harhaa merkittävin osa näihin piilopirtteihin mökeille siirtyneistä uusmaalaisista ovat niitä iäkkäitä ihmisiä jotka pantiin karanteenin kaltaisiin oloihin jo pari viikkoa sitten ja he harkitsivat sen siten että he todella sijoittavat itsensä karanteenin kaltaisiin oloihin oloihin siirtymällä tuonne maaseutualueille hyvin harvaan asutuille seuduille ja sillä tavalla rajoittivat kontaktipintansa minimiin käyttävät kyläkauppiasta usein vielä sillä tavalla että tavarat toimitetaan sinne eikä ole kontakteja käytännössä ollenkaan

jotka päätyivät viime viime viikolla ennen tätä rajojen niin sanottua sulkemista pois täältä ei mennyt mihinkään joukkotapaamiseen juhlimaan sinne tai tänne vaan valtaosaltaan siirryttiin sinne mökkien rauhaan maaseudun eristyksiin koska ihmiset ovat vastuullisesti tässä toimineet ja haluavat eristää itsensä

käräyttäisi yhtään siitä viidestätoistatuhannesta eli valtaosa tuhannet tuhannet ihmiset ei ole lähtenyt liikenteeseen juuri sen vuoksi että siellä on se vartiointi tietysti mihin nyt on ryhdytty että on haluttu uuttamaata eristää niin tuskallista ja vaikeata kuin se kaikille meille onkin kaikilla tasoilla suomalaiselle yhteiskunnalle hankalaa on nyt ollut tässä välttämätön toimi ja tämän vuoksi se että sitä sitten valvotaan myöskin suomalaisella tehokkaalla tavalla on ihan ihan järkevää ja toteutettu toivoisin että oppositiosta myöskin perussuomalaiset lopettaisivat tämäntapaisen keskustelun täällä että liian myöhään liian näin me emme kukaan oikein tiedä kuinka tässä nyt reagoidaan viisaasti jälkikäteen me voimme tietysti sitä analysoida hallitus on tehnyt parhaansa ja annetaan sille tuki

puhemies liikkumisen tilapäiset rajoituksethan on tehty väestön suojaamiseksi tilapäiset rajoitukset liikkumisen estämiseksi on tehty väestön suojaamiseksi ja siksi uudenmaan maakuntarajat on laitettu kiinni tämähän on toiminut todella hyvin mutta niin kuin tässä on puheenvuoroja käytetty sen suhteen että kun tuossa uudenmaan rajalla kulkee raskasta liikennettä ja siellä elintarvikkeet liikkuvat niin olisi hyvä että se niin sanottu rekkakaista löytyy jotta nämä rekat pääsevät liikkumaan mahdollisimman sujuvasti koska eiväthän ne rekat siellä ihan huvikseen ajele vaan niillä on se työ että elintarvike liikkuu tänne ja täältä tuonne maakuntiin edustaja kärnä käytti hyvän puheenvuoron että poikkeustilanteessa ja kriisiaikana jokaisella meistähän on se oma vastuu yksilön vastuu ja vastuullisuutta on tällä hetkellä se että pysytään kotona ja pysytään niissä niin sanotusti omissa pienissä ympyröissä mutta vastuullisuutta arvoisa puhemies on myös se että

nyt maakunnissa alkaa leviämään semmoisia huhuja että täältä niin kuin oltaisiin tuotu koronavirusta näinhän ei ole ei kukaan ole halunnut lähteä maakuntiin levittämään virusta ja sen takia haluan muistuttaa että pysyttäisiin rauhallisena arvoisa puhemies olen sillä kannalla että tekisimme tällä viikolla pikkusen ylireagoituja päätöksiä kuin niin että jäämme seuraamaan tilannetta koska uskon ja koen ja näen että tämä viikko on se ratkaisun viikko siinä mihin tämä tilanne alkaa kehkeytymään edustaja räsänen toi täällä esille sen että kauppakeskuksetkin olisi syytä sulkea olen täysin samaa mieltä ja olen tässä salissa tuonut jo viime viikolla esille myös sen että nyt kun nämä pääsiäisen pyhät on tulossa niin olisiko syytä antaa myös maakunnille mahdollisuutta rajoittaa liikkumista ihmiset tykkäävät lähteä mökeille ja ja tykkäävät lähteä niin kuin esimerkiksi kainuun maakuntaankin pilkkimään ja hiihtämään niin niin olisiko syytä että tätä liikkumista rajoitettaisiin vielä entistä enemmän tulevien viikkojen aikana tällä viikolla jopa kiitoksia

arvoisa puhemies joo näinä aikoina on monessakin kohdassa ajateltava että on mieluummin tehtävä enemmän kuin vähemmän eletään poikkeusoloja ja kaikki me tiedämme että on sitten kyse liikkumisen rajoittamisesta tai elinkeinovapauden

rajoittamisesta ne ovat raskaita ja hyvin poikkeuksellisia toimia on tärkeää että mietitään tuolla pohjoisessa sekä suomen ja ruotsin välisen rajan osalta että suomen ja norjan välisen rajan osalta

sujuvuutta ja sitä tarvitaanko jotain toimia koska siellä on jo mediankin kautta ollut esillä mahdollisia koronatartuntoja jotka ovat nimenomaan tulleet sieltä ruotsin puolelta tornion rajanylityksestä johtuen olen saanut myöskin viestiä että ihan sama tilanne on siellä pohjoisempana norjan rajalla vaikka määrät eivät toki olekaan yhtä suuret ihmiset ovat tottuneet liikkumaan töissä rajan yli ja ja tartuntoja on tietenkin siellä norjan puolella ihan lähellä muun muassa karasjoella ja kautokeinossa elikkä siinä mielessä on tärkeätä että pohditaan myöskin sitä asiaa aktiivinen kansalainen otti heti lauantaiaamuna yhteyttä kun ensimmäisiä kuvia oli tullut tästä uudenmaan rajan tarkastuksesta

että meillä sähköiset tunnisteet ja erilaiset kulkutunnisteet ovat arkipäivää on kyse sitten leffalipusta tai pelilipusta tai jostain tapahtumalipusta konserttiin on erilaisia mahdollisuuksia mobiililippuihin ja tämä henkilö tosiaan työskentelee tällaisella alalla ja lähetti ehdotuksen että ihmisille tai henkilöryhmille jotka tarkastetaan näillä tarkastuspisteillä olisi aivan mahdollista luovuttaa kulkutunniste tai mobiililaitteeseen koodata sellainen joka olisi etäluettavissa jos tämä tilanne pitempään jatkuu niin silloin myöskin tämmöiset mobiililippuun rinnastettavissa olevat kulkuluvat olisi huomattavasti helpompi uusia ja jakaa tuhansille ihmisille niitä ei tavallaan tarvitsisi jakaakaan koska ne tulisivat sen sähköisen rekisterin kautta olisi vain koodattavissa se että kulkulupa tämä mobiilitunniste on siinä kännykässä pidemmän aikaa voimassa ja silloin silloin sen varmuus myöskin tämän toimijan yhteydenoton perusteella paljon varmempi nyt on ollut kyse viikonlopunkin aikana siitä että ihmiset ovat näyttäneet erilaisia paperidokumentteja siitä että he ovat töissä tai että he joutuvat työn vuoksi liikkumaan ja kuten tässä asetuksessa sanotaan poliisi ei saa estää kolmannessa momentissa säädettyyn välttämättömään syyhyn vetoavan henkilön liikkumista jos henkilö vetoaa siihen että hänen on välttämätöntä esimerkiksi työn tai elinkeinon vuoksi tämä raja ylittää niin silloin poliisi ei sitä saa estää tietenkin arvoisa puhemies uudenmaan rajan osalta puhutaan nyt kymmenistätuhansista ylityksistä mutta edelleen kannan huolta siitä lentokentän tilanteesta koska tutustuin näihin finavian matkustajamääriin ja normaalina kuukautena helsinki vantaalla on kansainvälisillä lennoilla suomeen matkustavia yli

henkilöä kuukaudessa parikymmentätuhatta oli vähemmän helmikuussa mutta ei voi olettaa että että maaliskuussa olisi tullut vähemmän kuin puoli miljoonaa matkustajaa kansainvälisiltä lennoilta koska niitä lentoja on myöskin paljon enemmän näitten erilaisten kotiutusten ja palautusten vuoksi kun on pyydetty vaihto opiskelijoita ja tutkijoita ja ja kaikkia suomalaisia väliaikaisesti ulkomailla olleita palaamaan kotimaahan yksi asia mikä on tärkeä ja mistä on tässä salissa paljon puhuttu ovat nämä suojavarusteet iso huoli on kyllä poliisien puolustusvoimien ja ja myöskin varusmiesten suojavarusteista kuten edustaja purra hallintovaliokunnan puheenjohtaja toi tässä esiin suojavarusteita ei voi olla tarpeeksi koska niitä ei sinne poliiseille mobiililaitteeseen tuleva koodi jonka voisi etälukea olisi myöskin ennalta ehkäisevä toimenpide jos ei niitä suojavarusteita yksinkertaisesti ole kaikille niin silloin kun koodi olisi luettavissa kauempaa ja ja siinä riittäisivät pelkästään hanskat

arvoisa herra puhemies yhden asian haluan tässä asiayhteydessä sanoa kun tätä keskustelua aloitimme niin edustaja timo heinonen korkeasti arvostamani kansanedustaja epäili näiden kulkurajoitteiden mielekkyyttä siitä näkökulmasta että tämän aamun kokemusten perusteella muistaakseni oli noin prosentin kymmenyksen verran käännytetty ihmisiä joillakin tarkastuspisteillä olisin toivonut hieman analyyttisempaa ajattelua edustaja heinoselta koska pitää muistaa että kun meillä on kulkemisrajoitukset

muistaakseni nolla pilkku seitsemäntoista prosenttia käännytettiin niin tuosta voisi vetää tilastotieteellisen johtopäätöksen

prosenttia ja risat jäi kotiin niitä jotka tiesivät että ei kannata lähteä elikkä yhteiskunnan viesti tällä hetkellä kansalaisille on yksiselitteisen selkeä älkää liikkuko pysykää siellä missä olette olkaa mahdollisimman paljon kotonanne älkää levittäkö tautia siitähän tässä on kysymys ajatelkaa jos me tottelemattomuudellamme taikka harkitsemattomuudellamme tartutamme jonkun ihmisen ja niitä on sitten paljon tuolla jopa teho osastoilla niin siinä on silloin kysymys ihmisten hengestä pitääkö meidän lähteä tätä vastaan taistelemaan tai opponoimaan sillä että pitää olla vapaus liikkua kyllä nyt pitää ottaa järki rauhalliseen käteen ja miettiä mitä kannattaa tehdä ja jos ei muuta motivaatiota löydä niin näin pääsiäisen alla toivon että ajatellaan edes lähimmäisiä

arvoisa puhemies nyt viime päivinä on säädetty rajuja rajoituksia siihen miten ihmiset voivat liikkua ja harjoittaa elinkeinojaan ja kuluttaa nämä on kovia keinoja joilla on kova taloudellinen hinta myös me kyllä yleensä valiokuntakäsittelyissä olemme nähneet ne aivan perusteltuina ja yksimielisestihän näitä on tuotu tässä kuitenkin se huomio että vaikka ne ovat perusteltuja niin näitä rajoituksia täytyy jatkuvasti tarkastella ja on kriittisesti tarkasteltava sitä mukaan kuin meidän käsityksemme niiden hyödyllisyydestä

jos nämä jatkuisivat kuukausikaupalla niin jossain joudutaan kysymään talouden heikkenemisen välillinen kustannus jo ihan terveydelle ja ihmishengille sitten kasvava ja jossain vaiheessa liian suuri ihan sitä kautta että jos talous tästä taantuu ja lamaantuu pitkäksi aikaa niin silloin myös hoidon ja hoivan voimavarat ihan vain julkisen verokertymän heikkenemisen kautta heikkenevät ja sitä kautta menetetään ihmishenkiä

nyt tässä menen vähän alueelle jonka esimerkiksi edustaja aki linden tuntee lääkärikoulutuksellaan paljon paremmin mutta kun meillä päivittyvät käsitykset siitä miten paljon näitä taudin kantajia on yhteiskunnassa esimerkiksi nyt thln suunnittelemien vasta ainetestien kautta niin sitten voidaan uudelleen arvioida mikä näiden rajoitustoimien taloudellinen hyöty on toivottavaahan jossain vaiheessa päästäisiin samanlaiseen tilanteeseen kuin missä ainakin ilmeisesti aasian maissa on tämän hetkisen tiedon nojalla saatu tämä epidemia kuriin eli siinä vaiheessa kun sitä on jarrutettu riittävästi voitaisiin taas jäljittää näitä tartuntaketjuja testauksilla ja suurin osa ihmisistä voisi palata normaaliin toimintaan olisi ilmeisesti myös hyödyllistä että aivan terveiden ihmisten parista tai terveydentilasta riippumatta otettaisiin otos esimerkiksi helsingin tai uudenmaan ihmisistä ja ja analysoitaisiin sitä kuinka moni jo nyt huomaamattaan kantaa tätä tartuntaa sillä on hyvin suuri merkitys sille mikä on näiden rajoitustoimien hyöty kuten jotkut brittiläiset tutkijat ovat esittäneet jos todellakin merkittävä osa väestöstä jo joka tapauksessa kantaa tätä latentisti sairastumatta niin silloin tietysti näiden rajoitustoimien hyöty on pienempi ja kuolleisuusprosenttikin itse asiassa silloin on pienempi kuin sitten päinvastaisessa tapauksessa eli näitä asioita pitää seurata parhaan tutkimustiedon valossa ja en ollenkaan epäile etteikö hallitus näitä asioita ymmärtäisi ja ja näin tekisi ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoskin on viime päivien tiedon nojalla selvästi suuntautunut tämän tapaisiin tutkimushankkeisiin toinen kiinnostava vertailukohta on tässä todellakin meidän naapurimaa ruotsi jossa on valittu aika lailla toisenlainen strategia sitä on joskus arvosteltu tai sitä on luonnehdittu hieman pilkallisestikin jonkinlaiseksi talous on tärkeämpää kuin terveys ajatteluksi mutta pitää muistaa että jos perehtyy tähän ruotsalaiseen keskusteluun ja päätöksentekoon niin itse asiassa tämä ruotsin valitsema toimintatapa ei ole minkään poliittisen tahon valitsema siinä ei ole ollut taustalla se että poliitikot olisivat halunneet jotenkin priorisoida taloutta terveyden kustannuksella vaan ruotsissa joka on hyvin tällainen asiantuntijavetoisen itsenäisen viranomaistiedon maa todella tämä kansanterveysinstituutti folkhälsoinstitutet on oman asiantuntijapohjansa nojalla tällaisen toimintatavan valinnut ehkä joskus vähän myöhemmin sitten nähdään miten se vertautuu talouden ja hyvinvoinnin tappioiden ja kuolemantapausten valossa sitten lopuksi muiden maiden strategioihin mutta millään maalla ei tässä ole varaa suhtautua kovin pilkallisesti muihin maihin sen verran heikko meidän tietoperustamme vielä tässä vaiheessa on arvoisa puhemies kiitos

arvoisa herra puhemies uudenmaan maakunnan eristäminen on tarpeellista ja ja välttämätöntäkin jotta voidaan jarruttaa epidemian leviämistä täältä uudenmaan alueelta muihin maakuntiin ja samalla voidaan huolehtia siitä että maakuntien sairaaloiden ennen kaikkea tehohoidon kapasiteetti riittäisi juuri oman alueen asukkaiden tarpeisiin nostan kuitenkin esiin sen huomion että on syytä välttää tarpeetonta vastakkainasettelua uudenmaan ja muiden maakuntien asukkaiden välillä ja myös paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten

jos joku on ollut jo siellä mökillään kaksi tai kolme viikkoa niin hän on jo ollut karanteeniajan eikä enää tämän epidemian näkökulmasta ole ikään kuin mielekästä lähteä palaamaan takaisin uudenmaan alueelle missä sitten herkemmin taas joutuu altistetuksi tälle virukselle eli kyllä tässä pitää pystyä myös ihan maalaisjärkeä käyttämään herra puhemies nostan vielä tästä liikkuvuudesta ja

tartuntavaarasta esiin sen että kukaanhan meistä ei tiedä miten kauan tämä tilanne jatkuu ja miten kauan me vielä näitä mahdollisia lisärajoituksiakin tekemään mitä pitemmälle kevät etenee sitä suurempi houkutus on varmasti ulkona myös suurempiinkin tapaamisiin ja meillä on aika pian vappu lähellä jolloin varmasti olisi aika suuri houkutus olla suurissakin kokoontumisissa ajattelen että mikäli tämä tilanne jatkuu edelleenkin vakavana olisi kyllä tärkeää että hallitus pohtisi jo hyvissä ajoin millä tavoin vappu järjestetään jotta siinä ei sitten tarpeetonta altistumista koronavirukselle tapahdu

arvoisa puhemies olin kaupunginhallituksen etäkokouksessa ja huomasin että ainakin yksi asia tässä kirittää meitä eli näitten etäyhteyksien käyttö jota on paljon toivottu ja siitä huolimatta ne eivät nyt ole edistyneet siksi en valitettavasti kaikkia varmaan hyviäkään puheenvuoroja ole kuullut ja valitan jos valitan jos toistan joitakin asioita tästä johtuen ymmärsin että perussuomalaisten ryhmästä on tullut hieman pyyhkeitä siitä asiasta että me emme ehkä olisi tässä tilanteessa että me rajaamme uudenmaan liikkumista jos me olisimme aidosti puuttuneet suomen rajojen sisään matkustamiseen paljon aikaisemmin silloin muutamia viikkoja sitten ehkä useampia kolme neljä viikkoa sitten maailmalla tämä jo riehui ja siitä huolimatta meillä monet ihmiset lähtivät ulkomaanmatkoille ja ottivat

ja annettiin suosituksia että älkää nyt menkö ja ei tämä nyt ole kiva asia tämä jatkui ja jatkui ja nyt sitten sen jälkeen kun ihmisiä tuli hallitus ilmoitti että annetaan ohjeet lentokentille siitä että tulee tulee ihmisten mennä vapaaehtoiseen karanteeniin ja siitä miten mennään kotiin no kuulimme viime viikolla että näinhän ei ollutkaan sitten tapahtunut että oli ollut tietokatkoksia no sanon että jos olisin itse ollut vastuussa oleva ministeri tai muu henkilö niin olisin nyt ihan puhelimella tarkistanut että hei onko siellä nyt kaikki tieto kun tämmöisiä vihjeitä tuli pitkin matkaa varmaan monille muillekin kyllä se oli tavallaan semmoinen viruslinko sinne kun tulee ihmisiä pitkin maailmaa epidemia alueilta ja sitten säntäilee kuka minnekin niin näinhän näinhän se leviää emme ehkä olisi tässä tilanteessa jossa me nyt olemme tuossa ihan ihan ensimmäisessä puheenvuorossa edustaja heinonen puhui tästä vihreästä linjasta ja se on tavallaan ihan hyvä hyvä idea että jotkut kuljetukset pääsisivät siitä suoraan itselleni mieleen tulee esimerkiksi juuri erittäin tärkeiden tarvikkeiden toimittaminen kiireellisesti olla joitakin tiettyjä kuljetuksia esimerkiksi suojavarusteet ja sitten toinen on eläinkuljetukset ne eivät tietenkään saa kestää tuntitolkulla me olemme edelleen kuitenkin inhimillinen valtio ja sekin on hyvä muistaa että tämäkin asia tulee huomioiduksi täällä täällä on myös arvosteltu sitä niin kuin itsekin arvostelin viime viikolla että mistä syystä näitä tiettyjä rajoitustoimenpiteitä ei pantu saman tien voimaan ja sitten hyväksytty jälkikäteen eduskunnassa kuten valmiuslaki edellyttää ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ojala niemelä

itse katsoin että että tämä valmiuslaki on liian jäykkä ja liian hidas ja vaatii vaatii päivittämistä ja samoilla linjoilla oli perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ojala niemelä eli meidän täytyy saada nyt tämän kriisin jälkeen ehdottomasti päivitettyä meidän valmiuslaki niin että me emme sitten

tämä nyt ei ole ihan suoraan verrattavissa mutta kuitenkin esimerkiksi asiakirjan otsikko ei voi ratkaista vaan se sisältö tietyllä tavalla pitäisi enemmän tulkita asioita oikealla tavalla kuin takertua niiden muotoihin vielä sitten haluaisin todeta tuosta ruotsin tilanteesta en ole mikään lääkäri ja harmittaa jos siellä tosiaan niin kuin edustaja vartiainen kertoi poliitikot eivät päätä kyllä poliitikkojen nimenomaan pitäisi varmaan alkaa siellä päättää asioista ainakin itse luen huolestuneena lukuja että siellä on pitkälle yli sata kuollutta ja meillä on kolmetoista ja siellä ilmeisesti lähdetään pääsiäisenviettoon pitkin pitkin lappia ehkä sielläkin olisi hyvä vaikka joitakin muitakin lääkäreitä kuunnella mutta se on heidän asiansa paitsi jos sieltä kaksoiskansalaiset päättävät lähteä tänne silloin se on on myös meidän ja kyllä meidän pitäisi varmaan olla vähän huolissamme siitä ovatko he ruotsissa kovinkaan kartalla sitten viimeiseksi asiaksi haluaisin sanoa että me olemme täällä oppositiossa olleet erittäin positiivisella mielellä tukemassa hallituksen esityksiä ja ja kaikkea kirittäneet ja mukaan myös lyhentäneet puheenvuorojamme ja olleet äärettömän joustavia ei oteta kuitenkaan sitä asennetta mikä joissain hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroissa oli että ei saa räksyttää emme me räksytä me olemme kuitenkin

kansanedustajina täällä ja yhdessä näitä päätämme ja tässä voi jokaisella olla erilaisia näkemyksiä erilaisia mielipiteitä hyviä vinkkejä niitä tulee muuten koko ajan kansanedustajilta tänään viimeksi olemme edustaja räsäsen kanssa huomanneet yhdessä että kaupoissa ei ole käsidesiä eikä edes käsihanskoja ja tämmöisiä kierroksia olemme ilmeisesti kumpikin viikonloppuna tehneet että meillä on ihan hyviä ideoita ja olemme ihan vilpittömällä mielellä niin että periaatteessa ei lähdetä siitä että heti heti niin kuin arvostellaan tai räksytetään vaan meidän tehtävä on tuoda erilaisia näkemyksiä meillä on jokaisella ne omat äänestäjät ja omat aivot minkä takia meidät on valittu kuka minkäkin takia mutta joka tapauksessa kiitos ja jatketaan

arvoisa puhemies on äärettömän tärkeätä että näissä poikkeustilanteissa meillä kaikilla kansalaisilla on on ajantasainen tieto yksi asia mikä kansalaisia tällä hetkellä mietityttää ja josta varmasti jokainen meistä saa yhteydenottoja on se milloin menee mikäkin asia eteenpäin mikä on valtioneuvoston jäsenen puhetta mikä on sitä että eduskunnassa ovat asiat menossa ja tähän itse asiassa edustaja räsänenkin tässä viittasi tähän epäselvään tietoon senpä takia ollaan uuden kuukauden alussa ja tiedetään että tästä vakavasta vakavasta poikkeustilanteesta tästä taistelusta meidän näkymätöntä vihollista vastaan ei selvitä viikoissa vaan se vie kuukausia olisi nyt äärettömän tärkeätä meidän kansalaisia ajatellen että olisi ajantasainen avoin tieto esimerkiksi suomi fi korona fi korona tai suomikorona fi tai jotain jossa olisi kaikki selkokielellä valtioneuvoston

valitettavasti arvoisa puhemies sinne ei voi laittaa tällaisia asetuksia eikä meidän eduskunnan lakipykäliä ja ja mietintöjä vaan sinne täytyy selkokielellä kirjoittaa mitkä poikkeusasiat ovat nyt voimassa mitkä liikkumisen ja elinkeinovapauden rajoitukset ovat voimassa tämä on yksi asia josta on tällä hetkellä mediassakin erilaista tietoa ja me emme voi välttyä myöskään siltä että mediassa on väärää tietoa liikenteessä mikä olisi sen valitettavampaa kuin se että suomessa avoimessa demokratiassa ja meidän rakkaassa yhteiskunnassa kansalaiset tekisivät väärän tiedon pohjalta sellaisia asioita jotka koituisivat heidän oman tai heidän läheisensä tai jonkun muun terveyden haitaksi kiitos

arvoisa puhemies en yleensä koskaan käytä samassa asiassa kahta puheenvuoroa mutta keskustelussa nousi esille muutama asia joita ihan lyhyesti haluaisin kuitenkin kommentoida edustaja räsänen nosti tämän vappukysymyksen esille olen itse ajatellut että meidän roolimme täällä ei ole olla kovin operatiivisella puolella mutta rohkenen kuitenkin mielipiteenäni sanoa että sehän on selvää että vappuna ei mitään juhlia järjestetä ei minkään aatesuunnan toimesta vaan kyllä tämä koko tilanne joka meillä nyt on kestää vähintään kaksi ellei kolme kuukautta eli ei tämä ole mikään kahden kolmen viikon asia mutta tämä on siis minun mielipiteeni

jos löytyy vaan ne pitää tietenkin eristää jolloin me saamme todella katkaistua näitä ketjuja sitten vielä kolmas asia ja tämäkin menee vähän niin kuin sarjaan onko kansanedustajan rooli vai asianharrastajan rooli kerron teille tämmöiset kaksi lukua mutta en tee mitään johtopäätöstä niistä eli kun nyt ollaan puhuttu uudestamaasta versus koko suomi niin uudellamaalla on nyt siis todettu näitä tartuntoja sataatuhatta asukasta kohti viisikymmentäkaksi eli kun me kerromme seitsemällätoista sen viisikymmentäkaksi niin me saamme sen kokonaisluvun kun täällä on se yksi pilkku seitsemän miljoonaa asukasta siis viisikymmentäkaksi tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti ranskassa on viisikymmentäyhdeksän tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti siis koko ranskassa ranskassa on ulkonaliikkumiskielto ja monella tavalla paljon kovemmat otteet kuin meillä on minä en tee tästä sitä johtopäätöstä jonka joku voisi ajatella että tästä seuraisi mutta niin kuin nostin tämän tämän kysymyksen esille että kyllä tässä on pohdittavaa muu suomihan on niin kuin jo edellisessä puheenvuorossani sanoin vaikka varsinais suomi on luvussa kaksitoista kun meillä on täällä uudellamaalla viisikymmentäkaksi eli kyllä tuolla rajalla on sillä tavalla jotain merkitystä tässä kiitoksia

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies usein näissä tapauksissa kai luetaan ääneen valiokunnan mietintö mutta nyt monella on muuta tärkeää ajateltavaa ja tämä asia on vieläpä äärimmäisen tekninen vaikka me talousvaliokunnassa kaikki pidämme mehukkaasta poliittisesta väittelystä niin tästä oli hyvin vaikea löytää sellaiseen sisältöä tämän taustahan on siinä että euroopan unioni haluaa luoda pääomamarkkinaunionin ja siihen kuuluu myös pankki ja vakuutustoiminnan sääntöjen vähittäinen yhtenäistäminen nyt me tällä lakiehdotuksella toteutamme tätä eun näin syntyvää normistoa valiokunta oli tässä täysin yksimielinen se ei ole edes kovin pitkä ja sitä voi jokainen vilkaista tässä on lähinnä kysymys finanssivalvonnan tiedonantovelvollisuuksista muille valvontaviranomaisille ja myös finanssivalvonnan oikeudesta perustaa toimivaltaisten valvojien välinen yhteistoimintafoorumi myöskin yhtenäistetään euroopan tasolla vakuutusmatemaatikkojen kelpoisuusvaatimuksia tässä oli tämän ehdotuksen jykevää sisältöä arvoisa puhemies kiitos

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tähän pätee jossain määrin sama näkökohta kuin edelliseenkin asiaan tässä oli talousvaliokunnan käsiteltävänä varsin teknisluontoinen esitys josta laadittiin myös yksimielinen mietintö tämä mietintö on kuitenkin selvästi pidempi kuin äsken äsken puheena ollut mietintö koska tässä asiassa oli selvästi enemmän teknisiä yksityiskohtia tässä on taustalla se että maakaasumarkkinat on tämän vuoden alusta avattu kilpailulle euroopan unionin maakaasumarkkinaa koskeva normisto tietysti sitä koskee mutta vaikka se onkin lähes sellaisenaan soveltuvaa niin se ei kuitenkaan

itse asiassa tätä on jo vuoden kaksituhattaseitsemäntoista maakaasumarkkinalailla säädelty silloin säädettiin nämä markkinoiden avaamiseen liittyvät perussäännökset nyt on kysymys täydentävistä säännöksistä jotka koskevat vähittäismarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtoa ja markkinaprosesseja tämä muistuttaa jossain määrin sitä säätelymallia joka valittiin eussa ja suomessa sähkömarkkinoiden säätelyyn tässä on samoja periaatteita tässä siis muodostetaan yhtenäinen järjestelmä jossa eri osapuolten tuottajien toimittajien verkonhaltijoiden ja loppukäyttäjien velvollisuudet ja oikeudet määritellyiksi meillä on siis nämä keskeiset toimijat jakeluverkonhaltijat vähittäismyyjät ja loppukäyttäjät joille kaikille määritellään nyt omat tehtävänsä aika merkittävä osa tätä mietintöä koskee tietosuojaa koska tämän markkinan ylläpitäminen ja keskitetty clearaaminen edellyttää mikrotaloudellista tiedon keräämistä ja sen täytyy tietysti tapahtua eun tietosuoja asetuksen ja suomen tietosuojalainsäädännön pohjalta ne periaatteet ja yhteensoveltuvuus tietosuoja asetuksen kanssa on nyt tässä ehdotuksessa

tässä mietinnössä on tämä oli monelle meistä kovin opettavaista opimme että samassa verkossa voi siirtää hyvin monenlaisia kaasuja ja tämä yksi lainsäädäntö sopii siihen kaikkeen huomaan ilokseni että täällä on myös

arvoisa herra puhemies kiitoksia valiokunnan puheenjohtajalle hyvästä hyvästä esittelystä joka joka hyvinkin summasi mistä tässä on kyse minä nimenomaan tähän viimeiseen asiaan palaisin

mietinnössä että että on ympäristötavoitteiden ja ja toimivien markkinoiden näkökulmasta tärkeää että järjestelmä on avoin ja mahdollistaa myös muiden kaasutuotteiden kuin fossiilisen maakaasun ja erityisesti biokaasun sisällyttämisen järjestelmään ja että on tärkeää kehittää esimerkiksi off grid biokaasun alkuperätakuujärjestelmää tästä ehkä toisin sen yleisen huomion että kun me teemme mitä tahansa lainsäädäntöä tänä päivänä tai julkisen vallan ja julkisen rahan käyttöä niin sitä ei saisi sitoa tavallaan vanhaan fossiilitalouteen vaan esimerkiksi tässä tapauksessa meidän täytyy lähteä siitä että meidän kaasuverkko ja kaasun käyttö dekarbonisoidaan eli käytännössä se kaasu mitä me käytämme on synteettisiä polttoaineita jotka on tehty tehty käytännössä kierrätyshiilestä tai sitten bioperäistä bioperäistä kestävistä bioraaka aineista valmistettua kaasua on tärkeää että että kaikki lainsäädäntö on tämän kehityksen kanssa yhteensopivaa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies hylkeenmetsästystä varjostaa suomessa euroopan unionin sääntely joka kieltää hyljetuotteiden myynnin maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä tähän otettiin selkeä kanta jonka mukaisesti valiokunta edellyttää valtioneuvoston jatkavan vaikuttamista eu sääntelyyn siten

siksi valiokunta toteaakin mietinnössään että hylkeenmetsästykseen voitaisiin kannustaa kansallisin toimin kuten maksamalla korvausta vahinkoja aiheuttavien hylkeiden poistosta arvoisa puhemies eu sääntely on nähdäkseni keskeisin uhka suomalaiselle metsästyskulttuurille oli kyse sitten susi ja muusta petopolitiikasta tai jo pitkään valmisteilla olleesta lyijykiellosta on tärkeää että puolustamme arvokkaita metsästys ja eränkäyntiperinteitämme emmekä anna eun sanella sitä miten me täällä asioitamme

arvoisa herra puhemies maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö on erinomainen maa ja metsätalousvaliokunta toteaa hallituksen esityksessä ehdotettujen muutosten olevan lähinnä teknisluonteisia ja sinänsä perusteltuja valiokunta pitää kuitenkin nykyistä nykyistä hyljetuotteiden kaupan eu sääntelyä erittäin ongelmallisena suomen kannalta nykyinen kauppakielto estää suomalaisten hyljetuotteiden hyödyntämisen muuten kuin pyytäjän omassa taloudessa ja johtaa osaltaan siihen että arvokas ja historiallisesti merkittävä riistalaji nähdään haittaeläimenä

metsästyslaissa todetaan metsästyksen harjoittamisesta että metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti ja siten että riistaeläinkannat eivät vaarannu luontoa ei tarpeettomasti vahingoiteta riistakantaa ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta kärsimystä kärsimystä sekä riistaeläinkantojen tuoton jatkuvuus on pyrittävä turvaamaan tarkoituksenmukaisella riistanhoidolla nykyinen hyljetuotteiden kaupan kieltävä eu sääntely on erittäin ongelmallista juuri suomen kannalta vuosina kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattayhdeksäntoista hallin metsästyksen kiintiöstä on käytetty vain kolmetoista viiva neljäkymmentäviisi prosenttia syynä lienee kauppakielto joka estää suomalaisten hyljetuotteiden hyödyntämisen muuten kuin pyytäen omaan käyttöön minkä takia arvokas ja historiallisesti merkittävä riistalaji nähdään haittaeläimenä kuten myös hallituksen esityksessä todetaan

arvoisa puhemies hyljetuotteiden kaupan kieltävä eu sääntely on erittäin ongelmallinen hylkeet ja myös merimetsot ovat vakava uhka kalastukselle rannikkoalueilla ja saaristomerellä ne aiheuttavat vakavia ongelmia koko kalastuselinkeinon jatkuvuudelle ammattikalastajat ovat katoamassa harmaahylje eli halli on suomen rannikkokalastuksen suurin ongelma ja toimintaa rajoittava tekijä harmaahylkeet saapuivat saaristomerelle tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun puolivälissä vahingot kasvoivat nopeasti kun hylkeet tulivat ensin korppoon ja nauvon vesille ja sen jälkeen airiston ja iniön aukon kautta suojaisemmille vesialueille hylkeen ilmestyminen kalastuspaikoille merkitsee kalastuksen loppumista ne aiheuttavat saalis ja pyydysvahinkoja ne myös aiheuttavat näkymättömiä vahinkoja ottamalla saalista pyydyksistä jälkeä jättämättä ne myös aiheuttavat ongelmia uhanalaisille kalakannoille esimerkiksi turskakannalle vuonna kaksituhattaseitsemäntoista vahingot kalastukselle olivat maa ja metsätalousministeriön mukaan noin

euroa ja kalankasvatukselle noin miljoona euroa käytännössä vahingot ovat vuosittain todennäköisesti paljon tätä suuremmat arvoisa puhemies hylkeenpyynti on erittäin vaativa laji ymmärrettävää on ettei hylkeenmetsästys innosta eikä sen metsästyskiintiö täyty nykytilanteessa jossa eri hyljetuotteiden kaupallinen hyödyntäminen on kielletty hyvin epätarkoituksenmukainen etten sanoisi järjetön eu säädös eun hyljetuoteasetus uhkaa lopullisesti tappaa suomen rannikkojen ja saariston ammattikalastuksen

arvoisa puhemies kuten maa ja metsätalousvaliokunta mietinnössään toteaa nykyinen hyljetuotteiden kaupan kieltävä eu sääntely on hyvin ongelmallinen suomen kannalta hyljetuotteiden kauppakiellolla on haitallisia vaikutuksia kalavaroille kalastukselle metsästykselle sekä metsästyskulttuurille hyljetuotteiden kauppakielto on myös vastoin luonnonvarojen kestävää käyttöä metsästyksellä on suomessa pitkät perinteet ja maamme metsästyskulttuuriin kuuluu perinteisesti saaliin talteenotto ja hyödyntäminen sekä riistaeläimen kunnioittaminen eun eun

ammattikalastajakunta ei pysty tyydyttämään markkinoiden tarvetta tuontikalan osuus on yli kahdeksankymmentä prosenttia kun vielä tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvun alussa puolet kalasta oli kotimaista tuontikalasta noin on norjasta jos norjalaisen lohen tuonti jostain syystä häiriintyy meillä meillä ei heti löydy tälle korvaajaa ammattikalastajien ammattikalastajien ei ole mahdollista kalastaa enemmän kun hylkeet ja merimetsot syövät suuren osan kalasta samalla hylkeen ruhon pois heittäminen on paheksuttavaa luonnonvarojen haaskausta tähän on kyllä saatava muutos muutos meillä on moraalinen vastuu siitä että meidän nihkeät luonnonvarat hyödynnetään luonnon kannalta järkevällä tavalla

arvoisa herra puhemies ensimmäiseksi kiitokset edustaja kivirannalle löfströmille ja norrbackille erinomaisista puheenvuoroista meillä on tämän asian kanssa kyllä vakava ongelma meillä on tietty määrä pyyntilupia yli satatuhatta ja niistä tulee käytettyä vain noin puolet tavoitteen tulisi kuitenkin olla mikäli aiomme pitää hyljekannan kohtuullisessa mittakaavassa että nämä kaikki pyyntiluvat käytettäisiin nyt ei innosta metsästäjiä lähteä sinne pyytämään koska on mahdotonta toteuttaa sitä omaa kulttuuria ja omaa metsästysharrastustaan koska sitä lihaa ei yksinkertaisesti voida hyödyntää kuten edellä puhujat ovat todenneet niin tähän nyt kyllä vaaditaan muutosta euroopan unionin tasolta ja toivon todella että hallitus ottaa asian vakavasti tähän on saatava poikkeus meidän on saatava hylkeen liha ja myös muut hyljetuotteet niiden taljat ja niistä valmistetut tuotteet kauppoihin mikä olisi sen parempaa lähiruokaa suomen rannikolla kuin hylkeen liha ja mikä olisi sen parempaa eettisempää ja ekologisempaa vaatetta kuin villihylkeestä valmistetut vaatteet joita joita itsekin kyllä kyllä suosin ja niitä suositaan myös tuolla lapissa itse katson että mikäli eun osalta ei saada tähän muutosta aikaan niin tulee harkita kyllä vahvasti sitä että hylkeistä annettaisiin sitten tietyntyyppinen valtion maksama pyyntipalkkio meillä lapissa sanotaan asia suoraan sitä puhutellaan tapporahana on kulttuurinen oikeus se on suomalaiseen kulttuuriperintöön kuuluva ja niin kuin edustaja kiviranta mainitsi hylkeen metsästys on äärettömän vaativa laji toivotaan todella että myös nuoret sukupolvet innostuvat

arvoisa puhemies on syytä muistaa tämän direktiivin tausta ja se suuri euroopan laajuinen huoli eläinten kohtelusta ja laaja halu suitsia tätä raakalaismaista eläinten tappamista mitä mitä kanadan rannikolla on on jo pitkään tapahtunut hylkeenmetsästys suomessa on ollut melko pienimuotoista kohdistuen lähinnä harmaahylkeeseen eli halliin vuosittain manner suomessa saadaan saaliiksi muutama sata hallia ja lisäksi ahvenanmaalla on oma kiintiönsä maa ja metsätalousministeriön mukaan hyljetuotteiden kauppa on maassamme taloudelliselta merkitykseltään vähäistä tämän vuoksi hyljekaupan kieltämisellä ei ole suomessa kovin laajoja vaikutuksia mutta on tärkeää silti huomioida että edelleen metsästys omaan käyttöön saa jatkua

kalastukselle aiheutuvia aiheutuvia vahinkoja koska hyljetuotteiden kauppa on tähänkin asti ollut suomessa varsin vähäistä uskon että hylkeenmetsästyksestä kiinnostuneet metsästäjät jatkavat metsästystä edelleen omaan tarpeeseen lisäksi hallitusohjelmassa on sovittu että vahinkoa aiheuttavista halliyksilöistä voidaan alkaa maksamaan niiden poistamisen kompensoivaa korvausta ja tämä onkin järkevää sillä silloin metsästäminen kohdistuu nimenomaan vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin

luvulle asti maksetusta tapporahasta hallikannan kasvaminen kaksituhatta luvun aikana onkin ennen kaikkea positiivinen merkki lajin tilan paranemisesta halli kuuluu suomen meriluontoon joten sen kannan elpyminen on iloinen uutinen suomi on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämiseen ja meidän tulee kaikessa toiminnassamme ottaa huomioon se ettemme vaaranna vaaranna hallikannan parantunutta tilaa
arvoisa herra puhemies edustaja pitko piti pääosiltaan varsin hyvän puheenvuoron mutta haluaisin tässä nyt kuitenkin tehdä selväksi että tällä esityksellä ei olla missään tapauksessa kieltämässä jotakin uutta vaan ollaan jatkamassa sitä nykytilaa joka meille on aiheutunut eu jäsenyyden myötä tähän nykytilaan täytyy nyt hallituksen voimakkailla toimenpiteillä vaikuttaa että hylkeestä valmistettua lähiruokaa ja lähivaatetta sinne kauppojen hyllyille saadaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on mietintö

arvoisa puhemies itsekin yritän pitää lyhyen esittelypuheenvuoron tästä lakivaliokunnan mietinnöstä toteaisin ensin että tämä on tosiaan tullut helmikuun puolessavälissä vireille lakivaliokunnassa joten käsittelimme sen loppuun asti tällä hetkellä me käsittelemme vain välttämättömiä esityksiä ja oikeastaan tässä sanoisin että esimerkiksi tänään tuo hallituksen esitys jossa käsitellään sähköautojen latauspisteitä on ehkä semmoinen joka olisi voinut tältä päivältä jäädä niin että käsittelisimme nyt vain välttämättömiä ja järkeviä lainsäädäntöjä tämä hallituksen esitys on hallituksen esitys laeiksi laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä on euroopan unionin tietosuojalainsäädännöstä johtuvista lakimuutoksista joita joita joudutaan oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön eun tietosuojasääntelyä on uudistettu ja tämä on edellyttänyt kansallisia täytäntöönpanotoimia eun tietosuoja asetusta täydentävä tietosuojalaki ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin täytäntöönpanemiseksi annettu niin sanottu rikosasioiden tietosuojalaki ovat jo aiemmin tulleet voimaan edellä mainittujen yleislakien lisäksi eun tietosuojasääntelyn täytäntöönpano edellyttää myös kansallisen henkilötietojen käsittelyä koskevan erityissääntelyn muuttamista vastaamaan eun uutta tietosuojasääntelyä nyt käsillä oleva esitys sisältää muutosehdotukset kahteenkymmeneenyhteen lakiin joiden osalta oikeusministeriön hallinnonalalla on havaittu välittömiä välittömiä muutostarpeita esityksessä ehdotetaan poistettavaksi eräitä tarpeettomia yleislainsäädännön kanssa päällekkäisiä säännöksiä samalla tavoitteena on yhdenmukaistaa säilytettävien henkilötietojen käsittelyyn liittyviä erityssäännöksiä sekä selkiyttää niiden suhdetta sovellettaviin yleissäädöksiin eniten muutoksia esityksessä sisältyy ulosottokaaren ja turvallisuusselvityslain muuttamista koskeviin lakiehdotuksiin nostan muutaman seikan esille lakivaliokunnan yksimielisestä mietinnöstä ulosottokaaren osalta esityksessä muun muassa varmistetaan nimenomaisella säännöksellä tietojen luovuttamisen jatkuminen suojelupoliisille sen toimialaan liittyvien rikosten ennaltaehkäisemiseksi huomioiden että suojelupoliisi ei enää ole siviilitiedustelua koskevan lainsäädännön voimaantulon jälkeen esitutkintaviranomainen

esityksessä ehdotettua toimintatapaa asianmukaisena ja katsoo että on ihan oikein että oikeusministeriö oikeusministeriö ensin huolellisesti valmistelee tällaisen lainsäädäntötarpeen ja tuo sen sitten eduskuntaan turvallisuusselvitysten osalta esityksessä täsmennetään turvallisuusselvityksiin sovellettavaksi tulevaa yleislakia toinen merkittävä muutos liittyy ehdotettuun suojelupoliisin ja pääesikunnan yhteisrekisterinpitoa koskevaan pykälään suojelupoliisin ja pääesikunnan turvallisuusselvityksiin liittyvä henkilötietojen käsittelytarkoitus on sama joten yhteisrekisterinpito on valiokunnan saaman selvityksen mukaan mahdollinen ja tarkoituksenmukainen hallituksen esityksessä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää esitettyä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena valiokunta puoltaa esityksessä ehdotettuja lakiehdotuksia muutamin huomioin ja muutosesityksin yksi muutos tuli yhdistyslakiin yhdistyslain yhdennentoista pykälän momentin mukaan yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka yhdistyksen jäsenille on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua edellä mainittuihin tietoihin esityksessä ehdotettiin rajoitusta tutustumisoikeuteen muiden kuin edellä tarkoitettujen tietojen osalta ehdotuksen mukaan jos yhdistys kerää muita tietoja ne voidaan luovuttaa yhdistyksen vain erityisestä syystä lakivaliokunta katsoo mietinnössään että sanamuoto vain erityisestä syystä on jossain määrin epämääräinen käytännön soveltamistilanteiden kannalta valiokunta onkin päätynyt päätynyt yksimielisesti ehdottamaan että säännös muutetaan muotoon jäsenellä joka osoittaa etunsa yhdistyksen jäsenenä sitä vaativan on oikeus nähdä myös muu luetteloon merkitty tieto eli tämä on muutosesitys muut lakivaliokunnan muutosehdotukset ehdotettuihin lakeihin ovat lähinnä teknisiä

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi turvallisuusselvityslakia ja ja ilmailulakia turvallisuusselvityslakiin otetaan sääntely joka on tarpeen euroopan komission antaman ilmailun turvaamista koskevan täytäntöönpanoasetuksen täydentämiseksi hallintovaliokunta on useissa yhteyksissä kiinnittänyt huomiota turvallisuusympäristön heikkenemiseen ja monimutkaistumiseen yhteiskunnan on kyettävä vastaamaan muuttuviin turvallisuusuhkiin lakimuutoksilla pyritään vastaamaan kansainvälisesti terrorismin torjunnan puitteissa tunnistettuun sisäpiirin uhkaan jolla tarkoitetaan sitä että ilmailua vaarantavaan toimintaan osallistuu ilmailun parissa työskenteleviä henkilöitä selvitykset jotka ennen on vaadittu lentoaseman turvavalvotulla alueella työskentelevistä suppeina vaaditaan muutosten jälkeen laajempina lisäksi mahdollistettaisiin suppean henkilöturvallisuusselvityksen tekeminen henkilöistä jotka tekevät turvavalvontatoimenpiteitä muualla kuin lentoaseman turvavalvotulla alueella tai joilla on itsenäinen pääsy esimerkiksi lentorahtiin sen jälkeen kun on sovellettu turvavalvontatoimenpiteitä hallintovaliokunta pitää perusteltuna että ilmailun turvallisuuteen liittyvät taustan tarkistukset tehdään suomessa turvallisuusselvityslain mukaisessa menettelyssä kuten tähänkin asti turvallisuusselvitysmenettelyn tarkoituksena on estää ennalta toimintaa joka voi vahingoittaa valtion turvallisuutta tai erittäin merkittävää yksityistä taloudellista etua valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia välttämättöminä sen varmistamiseksi että kansalliset viranomaiset voivat tehdä täytäntöönpanoasetuksen edellyttämät taustan tarkistukset valiokunta toteaa että tiedustelutiedot turvallisuusselvityslain mukaisessa nuhteettomuusseurannassa ehdotetaan otettavan käyttöön ainoastaan eun ilmailulainsäädännön edellyttämään taustan tarkistukseen liittyen valiokunta pitää perusteltuna että tässä vaiheessa tehdään vain sellaiset lainsäädäntömuutokset jotka ovat tarpeen komission täytäntöönpanoasetuksesta seuraavien velvoitteiden toteuttamiseksi tiedustelutietojen käytön laajentaminen kaikkiin perusmuotoisiin ja laajoihin turvallisuusselvityksiin edellyttää huolellista arviota laajennuksen perusoikeus ja kustannusvaikutuksista valiokunta pitää tärkeänä että turvallisuusselvityslainsäädäntöä myöhemmin uudistettaessa selvitetään tuleeko tiedustelutiedon käyttöä nuhteettomuusseurannassa laajentaa valiokunta pitää muutosten voimaantuloajankohtaa haasteellisena saadun selvityksen mukaan suojelupoliisi on omalta osaltaan ryhtynyt ennakollisesti toimenpiteisiin jotta muutosasetuksen täytäntöönpano ei vaarannu muutosten voimaantuloa vaikeuttavat myös koronavirusepidemian johdosta vallitsevat poikkeusolot muutokset lisäävät henkilöstöresurssien tarvetta arvoisa puhemies valiokunta toteaa että hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset parantavat mahdollisuuksia estää kansallista turvallisuutta vaarantavia tekoja ilmailussa ja tukevat terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa

hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset lakiehdotukset

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjoista ja selityksestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

arvoisa herra puhemies hallituksen ehdotus ahvenanmaan tasoitusperusteen nostamiseksi nolla pilkku prosentista nolla pilkku prosenttiin on pitkän työn lopputulos jolla vastataan kauan kasvaneeseen tarpeeseen nykyisen itsehallintolain tullessa voimaan säädettiin että ahvenanmaa saa nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia valtion kaikista tuloista nettolainanottoa lukuunottamatta rahoittaakseen niitä tehtäviä joita ahvenanmaalla hoitaa itsehallinto eikä valtio tämän nolla pilkku prosentin tasoituksen voimaantulosta on kulunut yli kaksikymmentäviisi vuotta sen jälkeen monet asiat ovat muuttuneet merkittävin asia on se että ahvenanmaan väestö on kasvanut kaksi kertaa nopeammin koko maan väestönkasvuun verrattuna näin ollen ahvenanmaan väestö muodostaa nyt nolla pilkku viisikymmentäkolme prosenttia koko maan väestöstä ei nolla pilkku neljäkymmentäyhdeksän prosenttia kuten edellisen itsehallintolain tullessa voimaan kasvava väestö merkitsee ahvenanmaan itsehallinnon menojen kasvua sillä itsehallinto rahoittaa esimerkiksi sairaanhoidon koulut tiestön ja valtionosuudet itse ei valtio ahvenanmaalaiset veronmaksajat maksavat kaikki valtion verot täsmälleen samoin perustein kuin muutkin suomalaiset hyvän työllisyystilanteensa takia ahvenanmaa on yhteiskuntana hyvä veronmaksaja työllisyysaste on yli kahdeksankymmentä prosenttia ja työttömyys alle neljä prosenttia vanhassa itsehallintojärjestelmässä ei ole huomioitu väestönkasvua joten mitä enemmän asukkaita sitä vähemmän rahaa ahvenanmaa on saanut takaisin kyseisellä järjestelmällä ahvenanmaa saisi takaisin nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia valtion kaikista veroista riippumatta siitä onko ahvenanmaalla kymmenentuhatta kolmekymmentätuhatta tai satatuhatta asukasta että tällainen järjestelmä on ollut kohtuuton eikä toimi pitkällä aikavälillä ahvenanmaan itsehallinnon uusi talousjärjestelmä korjaa tämän asian ahvenanmaa tulee nyt saamaan automaattisesti lisää rahaa takaisin suhteessa väestönkehitykseen jos ahvenanmaan väestö vähenee saa ahvenanmaa sen sijaan vähemmän rahaa takaisin uusi järjestelmä on siis joustavampi ja oikeudenmukaisempi se toimii molempiin suuntiin mutta koska tämä on uusi asia siinä järjestelmässä jonka eduskunta hyväksyi vasta viime vuoden joulukuussa ei siinä huomioida viimeisten kahdenkymmenenviiden vuoden aikana tapahtunutta väestönmuutosta juuri siksi tarvitaan tasokorotusta ja tasoitusperusteen muuttamista nolla pilkku neljästäkymmenestäviidestä prosentista nolla pilkku prosenttiin ja se on juuri se mitä tämä lakiesitys selvittää kiitos

olen perinteisesti pitänyt puheenvuoron ahvenanmaan tasoitusperusteen korotuksesta keskusteltaessa koska olin mukana myös ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistuksen komiteassa ja perustuslakivaliokunnassa tätä itsehallintolain muutosta käsiteltiin viime kaudella jo silloin perussuomalaiset tekivät siihen eriävän näkemyksen sittenhän se muutos vahvistettiin tässä tämän eduskuntakauden aikana silloin kävi selväksi ainakin niiden laskelmien mukaan että tämän tasoitusperusteen tulisi olla nolla pilkku neljäkymmentäkaksi jos se olisi kustannusneutraali näissä selvityksissä tosiaan tämä oli se luku ja nyt sitä ollaan nostamassa nolla pilkku neljäänkymmeneenseitsemään tämä muutoshistoriahan tuli siitä että kun edellisen hallituksen aikana viime kaudella niin kuin monen muunkin hallituksen käsiteltiin sote uudistusta siinä yhteydessä huomattiin että tämä sote uudistus tulee aiheuttamaan ahvenanmaalle menetyksiä jolloin hallitus ryhtyi toimenpiteisiin sen kompensoimiseksi silloin lähdettiin neuvottelemaan ahvenanmaan kanssa koska näin tulee tietysti lain mukaan tehdä

tämän rahoituksen ja lainmuutoksen kanssa tehdään tässä yhteydessä ministeri sampo terho kirjautti valtioneuvoston pöytäkirjaan että tässä tulee niin sanotusti vähän ylikompensaatiota mutta tämä joudutaan tekemään koska ahvenanmaa ei suostu pienempään olen sanonut että pidän tätä epäasiallisena jos miettii tätä tilannetta tiedän että edustaja löfström ei pidä siitä että haluan muistuttaa että ahvenanmaan maakunta on velaton mutta näin on samaten tässä katselin jokin aika sitten kuntaveroja ja meillä taitaa olla täällä manner suomen puolella ainoastaan kauniainen jossa on noin kuudentoista prosentin luokkaa kuntavero teillä oli aika monta kuntaa siinä vaiheessa että jos mietitään missä tilanteessa me olemme täällä kaikki kaikki kunnat ovat lähes kriisikuntatilanteessa niin en oikein ymmärrä sanoja kohtuullinen tai takaisin me olemme kaikki samaa yhteiskuntaa ja jos nyt ajatellaan vaikka kauniaista niin täällä on varmasti monia sellaisia kuntia saavatko he valtionosuuksia niin sanotusti takaisin kaiken mitä he ovat maksaneet täytyy sanoa henkilökohtaisena mielipiteenäni että välillä niissä keskusteluissa tuli semmoinen tunne että olemmeko me sitä samaa yhteiskuntaa vai emme jaammeko me ne hyvät ja huonot ajat vai emme minusta tuntuu valitettavasti nyt sanon sen näin että ahvenanmaan puolelta halutaan kyllä että me osallistumme siten että me annamme enemmän rahaa mutta sitten kun on huonommat ajat niin siihen ei sitten niin joustavasti tätä pidän hieman ihmeellisenä ja olen huomannut että kun olen näistä asioista puhunut niin ahvenanmaan lehdissä aina innostutaan kovasti ja olen sitten joka lehdessä siellä että edustaja meri sitä ja tätä mutta ei se se haittaa toivottavasti täällä manner suomen puolellakin kerrottaisiin siitä miten miten nämä asiat ovat menneet haluan nimenomaan tämän muistuttaa ja en nyt

arvoisa puhemies kyllä nämä nyt vain ovat verrannollisia asioita viimeksi oliko vuosi sitten voi olla tarkkaa aikaa en muista kun keskustelimme tästä ja sanoin edustaja löfströmille että ahvenanmaan maakunta on velaton niin silloin te puhuitte että meillä on myös kuntia ja nyt minä en taas saisi puhuakaan niistä kunnista niin suomessakin on monia kuntia ja ja tiedättekö että meillä varmaan merkittävässä osassa kuntia huitelee yli kahdessakymmenessä prosentissa kuntavero että meillä ei ole mahdollisuutta pitää sellaista kauniainen on varmaan poikkeus tässä ryhmässä ja teillä oli paljon näitä matalampia kuntaveroja ja ja sanoitte että kunnissa on velkaa yleensä kyllä matala kuntavero indikoi sitä että aika hyvin menee

minusta on tärkeätä että joku puhuu tästä koska tämähän on vähän semmoinen pyhä lehmä että että ei siitä nyt sovi puhua muistan että siellä ahvenanmaa komiteassakin usein vedottiin siihen että tämä on perustettu kansainvälisin sopimuksin ja älä nyt meri viitsi tuoda tällaisia ikäviä asioita ja sanoin että eihän siellä nyt missään ole todettu mitään rahoituksen tasoa että on toki katsottu tietty autonomia ja tietyt asiat mutta ei siellä ole missään todettu että meidän pitää pitää niin kuin tietty taso jossakin rahoituksessa ja tietty taso muualla meillä ovat täällä suomessa kunnat todella todella pahassa tilanteessa esimerkiksi kotikuntani hyvinkää en tiedä miten selviämme ilman kriisikuntamenettelyä ja koen sen erittäin epäoikeudenmukaiseksi jos

edellyttää silloin perustuslain muutosta no jos me mietimme niin kuin sanoin äskeisessä puheenvuorossani mistä tämä lähti liikkeelle niin se lähti siitä sote uudistuksesta joka kaatui ja yleisesti ottaen jo silloin perustuslakivaliokunta ja ministeriökin totesivat en ole ihan varma oliko perustuslakivaliokunta mutta ainakin hallituksen ministerit silloin totesivat että olisi kyllä hyvä ja se on totta että pitäisi itsehallintolakia muuttaa kokonaisuudessaan eikä tällä tavalla paloina mutta se tehtiin tämän soten vuoksi ja otan ihan tästä viime kaudelta kaksituhattayhdeksäntoista alkuvuodesta mitä silloinen eurooppa ja kulttuuri ja urheiluministeri terho sanoi

ahvenanmaa käytti oikeudellista tilannetta hyväkseen ja vaati hallitusta hyväksymään esityksen jossa ahvenanmaa sai huomattavasti lisää rahaa käytännössä ahvenanmaa siis kiristi manner suomea koska tiesi että soten eteneminen vaatii heidän suostumustaan tässä asiassa terho totesi että ahvenanmaan menettely oli edesvastuutonta hän toteaa on kohtuutonta että suomen rikkain maakunta voi kiristää itselleen lisää rahaa pitämällä panttivankina panttivankina muiden maakuntien terveyspalveluita ja ilmeisen halukkaasti tekeekin niin haluan tämän tuoda esille siksi että me muistamme sen historiallisen kontekstin mistä tämä lähti ja toivoisin tietyllä lailla semmoista miten sen nyt sanoisi nöyryys voi olla väärä sana yhteishenkeä ja semmoista ajattelutapaa että että on niin kuin te olette tottuneet ahvenanmaalla me saamme sen tietyn rahan ja me emme hirveästi velkaannu eikä meidän maakunta ota velkaa itse asiassa saisitte ja voisitte ottaa velkaa ei se ole juridisesti mahdotonta ja sitten me muut tässä kärvistelemme ja ja olemme ihan korviamme myöten veloissa mutta silti teistä se on oikeudenmukaista ja kohtuullista kysyn teiltä onko se teidän mukaanne oikeudenmukaista ja kohtuullista huomasin että te varasitte puheenvuoron ette kyllä tiennyt vielä mitä minä puhun mutta toivottavasti nyt sitten vastaatte

arvoisa puhemies elämme keskellä koronakriisiä mutta ratkottavanamme ratkottavanamme on kiireisesti myös ihmiskuntaa uhkaava ilmastokriisi on tärkeää että pystymme koronakriisin ratkaisun rinnalla viemään eteenpäin valmistelussa olevia lakiesityksiä joilla mahdollistetaan toimia ilmastopäästöjen vähentämiseksi nyt lähetekeskustelussa on hallituksen esitys laeiksi sähköajoneuvojen latauspistevalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio rakennusten automaatio ja ohjausjärjestelmistä ja näihin liittyvä maankäyttö ja rakennuslain muutos

on hiilineutraali vuonna tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista liikenne tuottaa noin viidenneksen suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja noin puolet tästä syntyy henkilöautoilusta suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen mennessä liikenteen päästöjen vähentämiseksi on vähennettävä liikennesuoritetta ja luovuttava fossiilisista polttoaineista arvoisa puhemies sähköautojen latauspisteitä tarvitaan lisää jotta yhä useammalla on mahdollisuus vaihtaa fossiilisilla polttoaineilla kulkeva auto sähköautoon autoilijalla on oltava varmuus siitä että sähköauton pystyy lataamaan kotona työpaikalla ja matkalla suomen halki hallituksen esityksessä linjataan montako sähköajoneuvojen latauspaikkaa on oltava taloyhtiöissä yrityksissä työpaikoilla kauppojen parkkipaikoilla esityksen taustalla on tosiaan eu direktiivin kansallinen toimeenpano hallitus on kuitenkin nostanut direktiiviin nähden kunnianhimon tasoa jotta uusi laki mahdollisimman hyvin tukisi liikenteen sähköistämistä ja sitä kautta ilmastopäästöjen vähentämistä liikenteen sähköistäminen on aivan olennainen toimi matkallamme koti hiilineutraalia suomea kaksituhattakolmekymmentäviisi hallituksen esityksen velvoitteet ovat direktiiviä kunnianhimoisempia uusien ja laajasti korjattavien rakennusten osalta näihin uusiin ja laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa tulee asentaa latauspistevalmius kaikille pysäköintipaikoille nämä velvoitteet tulisivat sovellettavaksi sovellettavaksi

vuodesta kaksikymmentäyksi lähtien tämä on taloyhtiöille järkevää ja kestävää valmistautumista tulevaan liikenteen sähköistymiseen uusi tai peruskorjattava rakennus on käytössä kymmeniä vuosia eli nyt tehdään valmiuksia tulevaisuuden sähköautoilijoita varten olemassa olevia rakennuksia koskevat velvoitteet

sen sijaan ovat direktiivin perusvaatimusten mukaisia ja mikroyritysten omistuksessa ja käytössä olevat muut kuin asuinrakennukset vapautetaan velvoitteista näin on toisaalta haluttu varmistaa etteivät velvoitteet kasva rakennusten omistajille kohtuuttomiksi arvoisa puhemies hallitus etsii parhaillaan myös muita keinoja joilla voidaan varmistaa sähköautojen latauspisteiden saatavuus kaikkialla suomessa nopealla aikataululla työ ja elinkeinoministeriössä on valmistelussa hanke jolla tarjouskilpailutuksen kautta saataisiin jo tämän ja ensi vuoden aikana pikalatauspiste joka kuntaan jossa sellaista ei vielä ole lähtökohdan onkin oltava että sähköautolla voi lähitulevaisuudessa matkustaa ympäri suomen vailla ongelmia kun latausmahdollisuuksia on riittävästi arvoisa puhemies suomessa oli syyskuussa kaksituhattayhdeksäntoista noin kaksikymmentäviisituhatta sähköautoa joista täyssähköautoja noin neljätuhattakaksisataa ja loput hybridejä kansallisessa energia ja ja ilmastostrategiassa esitetään tavoite kaksisataaviisikymmentätuhatta sähköautoa vuoteen mennessä joissain arvioissa puhutaan jopa kuudestasadastaseitsemästäkymmenestätuhannesta sähköautosta

sähköautojen määrä ei vähintään kymmenkertaistu kymmenessä vuodessa ilman toimivaa ja kattavaa latauspaikkaverkkoa tiedämme että sähköautoja ladataan eniten kotona ja työpaikoilla ja siellä latauspaikoista on tällä hetkellä suurimmat puutteet tätä yhtälöä hallitus esityksellä haluaa ratkaista myös alueelliset erot ovat suuret tällä hetkellä julkisista latauspisteistä noin puolet sijaitsee pääkaupunkiseudulla tampereella ja turussa tämä lakiehdotus tuo koko maahan samat edellytykset sähköautoiluun arvoisa puhemies yhteiskunta sähköistyy kovaa vauhtia sähköautoilun voimakas kasvu lisää osaltaan sähkön tarpeen kasvua onkin tärkeää huolehtia siitä että tarvittava sähkö tuotetaan kestävästi myös akkuteknologiaa on määrätietoisesti kehitettävä jotta akkumetallien tarvetta voidaan vähentää ja sähköautoilun kestävyys varmistaa tältäkin osin arvokkaat metallit on saatava tehokkaasti kiertoon monille ongelma on myös sähköauton hinta yksi keino saada edullisia käytettyjä sähköautoja markkinoille on ohjata yritykset suosimaan sähköautoja työsuhdeautoina tarvitaan tehokasta hintaohjausta jotta päästötön sähköauto on omistajalleen edullisempi vaihtoehto kuin polttomoottoriauto arvoisa puhemies liikenteen päästöjen mittava vähentäminen edellyttää muutoksia liikkumistottumuksiimme tarvitaan laajaa keinovalikoimaa liikkumistarpeen vähentämistä kävelyn ja pyöräilyn edistämistä raideliikenneyhteyksien parantamista niin kaupunkien välillä kuin kaupunkien sisällä joukkoliikenteen parantamista älyteknologia tarjoaa tähän uusia mahdollisuuksia joita suomen kaltaisessa korkean teknologian maassa kannattaa hyödyntää aina yksityisautolle ei ole vaihtoehtoa siksi tämä lakiesitys on tärkeä ja tarpeellinen sähköautoilusta on tehtävä todellinen vaihtoehto heille joiden liikkumistarpeisiin muut vaihtoehdot eivät riitä

arvoisa puhemies elämme kriisioloissa hallituksen hiilineutraalisuustavoite on normaalioloissakin liian kunnianhimoinen ja nyt se on mahdoton esitys latauspaikoista on edelleen ylimitoitettu eikä huomioon yksilöllisiä olosuhteita ja käyttötarvetta murskakritiikkiä lausuntokierroksella saaneessa esityksessä olemassa olevien rakennusten latauspisteiden määrää koskevat velvoitteet laskettiin direktiivin perustasolle ja mikroyrittäjien velvoitteista muiden kuin asuinhuoneistojen osalta luovuttiin mutta monet muut ongelmat ovat edelleen esityksessä lukuisat yrittäjämme ovat hätää kärsimässä meillä ei varsinkaan nyt ole lainkaan varaa tehdä yrittäjää ja kauppaa kuristavaa politiikkaa nyt ehdotettavassa laissa on latauspisteiden määrää koskevia vaatimuksia lievennetty erityisesti olemassa olevien kiinteistöjen osalta mutta silti tulossa olevat kustannukset eri toimijoille ovat huomattavia lakiehdotus aiheuttaisi kalliita ja kohtuuttomia investointeja jotka sijoittuvat alueellisesti väärin nämä investoinnit olisivat pois muista ehkä aidommin vaikuttavista ympäristötoimista esitys on määriensä perusteella saastuttaja maksaa periaatteen vastainen ja yhteiskunnan kannalta epäoptimaalinen näin siis normaalioloissa markkinaehtoisuudella ja tarpeen mukaan periaatteella tulisi tässäkin asiassa edetä suunta on kohti liikenteen sähköistymistä joka tapauksessa jos joissain yrityksissä huomataan että latauspaikoilla on suurta kysyntää paikkoja lisätään pakottaminen kaikkia rakennuttamaan latauspaikkoja tietyn määrän verran on turhaa ja jopa haitallista myöskään myöskään tekniikan nopean kehittymisen vuoksi ei kannata liiaksi sitoutua nykyiseen lataustekniikkaan ja investoida ehkä nopeasti vanhanaikaisiksi jääviin latauspisteisiin muutama tehokas latauspiste on parempi vaihtoehto kuin kymmenet hitaat ja tyhjinä seisovat peruslatauspisteet suomi ei saa keulia tässä asiassa vaan meidän pitää kaikkien latauspaikkoihin liittyvien velvoitteiden kohdalla hyväksyä sopivaksi tasoksi direktiivin vähimmäisvelvoite esityksen kustannusvaikutukset ovat edelleen alakantissa eikä sen negatiivisten välillisten vaikutusten kustannuksia ole huomioitu välittömiksi kustannusvaikutuksiksi on monissa asiantuntijalausunnoissa arvioitu viisikymmentä viiva sata miljoonaa euroa vuosina kaksikymmentä viiva kolmekymmentä tosin todeten lähtötietojen puutteellisuuden vaikeuttavan tätä arviointia latauspaikkojen kustannukset voivat olla suoraan pois kiinteistöjen muusta kehittämisestä vastuullisempaan suuntaan kuten panostuksesta energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön myös asukkaisiin kohdistuu taloudellinen rasite jota erityisesti näinä aikoina ei voi hyväksyä se että latauspistokkeita on valtava määrä kaikkialla ja ne ovat tyhjiä ei saa ihmisiä investoimaan sähköautoihin norjalaistutkimuksessa todettiin että kotien ulkopuolella olevien latauspaikkojen vähäisyys ei ole merkittävä sähköautojen yleistymistä rajoittava tekijä

peruskuluttajat törmäävät ole infran vaan rahan puute arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen vastainen politiikka kohdistuu hyvin usein rankimmin keskiluokkaan ja työväenluokkaan näistä ihmisistä monet ovat vaarassa menettää työpaikkansa ja toimeentulonsa koronaepidemian myötä asia ei varsinaisesti muutu sillä että toimista sanotaan tehtävän oikeudenmukaisia oikeudenmukaisuus tässä yhteydessä tarkoittaa että veroja on jostakin kerättävä entistä enemmän jotta maksurasitusta voidaan toisaalla keventää nyt ei ole aika tällaisille

arvoisa puhemies on hyvä asia että sähköajoneuvojen latauspisteiden määrää ja valmiutta rakentaa niitä säädellään näin varmistetaan että uusissa rakennuksissa on valmius sähköajoneuvojen lataamiseen yhteiskuntamme on siirtymässä vahvasti siihen sähköajoneuvot korvaavat vähitellen polttomoottorikäyttöisiä ajoneuvoja latausmahdollisuuksien kasvu on luonnollinen edellytys sähköajoneuvojen suosion kasvulle sähköajoneuvot eivät voi yleistyä kovin paljon ellei niiden latausverkko ole kattava arvoisa puhemies sähköajoneuvojen ja polttomoottorikäyttöisten ajoneuvojen vertailussa on otettava huomioon koko yksittäisen ajoneuvon elinkaari valmistuksesta romutukseen tai kierrätykseen kokonaisuus on monimutkainen ja elinkaaren eri vaiheissa sähköajoneuvojen päästöt vaihtelevat suhteessa polttomoottoriajoneuvoihin siten että tuotantovaiheessa polttomoottoriajoneuvojen päästöt ovat kuusikymmentä prosenttia sähköajoneuvojen vastaavista eli sähköajoneuvot ovat valmistusvaiheessa lähes kaksi kertaa enemmän saastuttavia tämä johtuu esimerkiksi akkuihin tarvittavien mineraalien louhimisesta käyttövaiheessa asetelma kuitenkin muuttuu siten että koko elinkaarta tarkasteltaessa sähköajoneuvojen päästöt ovat runsaat kuusikymmentä prosenttia polttomoottoriajoneuvojen vastaavista tämä kuitenkin luonnollisesti riippuu suuresti sähkön tuotantotavasta mikäli sähköajoneuvon tarvitsema energia tuotetaan esimerkiksi kivihiilellä niin lopputulos ei varmaankaan ole ympäristön kannalta polttomoottoriajoneuvoa edullisempi arvoisa puhemies tässä keskustelussa otettava huomioon monta tekijää on kuitenkin hyvä varautua rakennusten suunnittelussa siihen että tulevaisuudessa sähköajoneuvojen käyttö tulee lisääntymään uudisrakentamisen osalta meillä on tämän hallituksen esityksen myötä parempi valmius sähköajoneuvojen yleistymiseen seuraavan kymmenen vuoden aikana

arvoisa puhemies tämä esitys sähköautojen latauspisteistä ja rakennusten automaatio ja ohjausjärjestelmistä on hyvä ja odotettu liikennepäästöjen puolittaminen vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä on osa hallituksen tavoitetta kantaa ilmastovastuuta ja tehdä suomesta hiilineutraali

tarpeellinen mutta se ei ole ihan helppo liikenne muodostaa noin viidenneksen suomen päästöistä ja tästä noin puolet on peräisin henkilöautoista liikennepäästövähennykset vaativat käytännössä merkittäviä muutoksia henkilöautojen voimanlähteisiin ja polttoaineisiin nämä teknologiat onneksi kehittyvät ja ovat kehittyneet nopeasti keskeisin on autoliikenteen sähköistäminen vaikka

valmistuksen aikaiset päästöt ovat keskimäärin vastaavaa polttomoottoriautoa suuremmat elinkaaren yli tarkasteltuna sähköllä ajaminen on kestävämpi valinta sähköllä liikkuminen on polttamista merkittävästi energiatehokkaampaa ja päästöjä syntyy vain siinä valmistuksessa ja sähköntuotannossa sähköautojen ilmastoedut suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin todettiin myös tuoreessa nature sustainability julkaisun tutkimusartikkelissa jossa todettiin että käytännössä sähköauto vähentää päästöjä lähes kaikkialla maailmassa muutamaa maata lukuun ottamatta myös suomessa ja kun sähköntuotannon päästöt tässä vielä putoavat niin asetelma selkeytyy entisestään suomalaiset autoilijat ajavat keskimäärin viisikymmentäkaksi kilometriä vuorokaudessa joten valtaosa matkoista sinänsä sujahtaisi aivan ongelmitta sähköllä yksi pullonkauloista ovat latauspisteet latausinfrastruktuuri on laajentunut kyllä vauhdilla mutta katveita on vielä ja pelkästään markkinapohjaisesti latausinfraa ei näillä näkymin nouse riittävän nopeasti ja kattavasti tämä eu direktiiviin pohjaava lakiesitys korjaa asiaa esitys on varsin hyvä se ottaa tasapainoisesti huomioon olemassa olevan ja uuden rakennuskannan erilaiset lähtökohdat lain vaatimukset latausvalmiudesta ja latauspaikoista ovat perusteltuja ja siirtymäajat riittäviä lausuntokierroksen palautekin otettiin aidosti huomioon tällä lakiesityksellä tuetaan liikenteen kestävää siirtymää olen huomaavinani että päällä olevaa koronakriisiä ikään kuin syynä jättää tällaisia asioita tekemättä mutta on hyvä huomioida että ilmastonmuutos ilmastokriisi ei sinänsä ole mennyt mihinkään vaikka hetkellisesti meidän päästöt tässä tulevatkin putoamaan ja varmasti myös muuallakin koronakriisi

uhkaa hyvinkin vakava vaara ja me käytämme sitä tietoa teemme ennakoivia päätöksiä säästämme ihmishenkiä ja suojaamme meidän hyvinvointia siinä mittakaava on hyvin lyhyt verrattuna ilmastokriisiin ja ihan täysin samanlaisia vertailuja ei kannata tehdä mutta jotain paralleeleja siitä löytyy eli kyllä meidän tässäkin täytyy kuulla se tiedeyhteisön viesti ja toimia ajoissa ja sillä suojella hyvinvointia suojella tulevia sukupolvia ja säästää myös käytännössä ihmishenkiä toimimalla toimimalla niin kuin tutkittu tieto meitä ohjaa vähentämällä päästöjä ajoissa ja suuntaamalla tällaiseen vähähiiliseen syvään dekarbonisaatiokehitykseen tämä lakiesitys on osa kaikkea sitä politiikkaa mitä mitä se vaatii

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys on toki aikaan sopiva ja erittäin tarpeellinen mutta tässäkin asiassa kannattaa aina sitä viileää harkintaa käyttää ennen kuin lähdetään tekemään jotakin merkittävää ensinnä se että tämä direktiivihän ei tietenkään velvoita olemassa olevia omakotitaloja tai muita pientaloja siihen että ruvettaisiin välittömiin toimenpiteisiin tietenkin jos taloon hankitaan sähköauto niin silloinhan varmaan auton omistaja huolehtii siitä että omasta talostaan sitä virtaa saa on perusteltu sitäkin vaihtoehtoa että kun käy kaupassa niin pitää autoa pystyä lataamaan mutta eihän se niin mene jos ihminen kaupassa käydessään viipyy keskimäärin ehkä viisitoista minuuttia puoli tuntia korkeintaan normaalitalousostoksilla niin

houkutellakseen varmaan rakentaa niitä paikkoja kannattaa muistaa että latausvelvoitetta pientaloihin ei tule ja sitten jos on alle neljän asunnon yhtiö vaikka rivitaloyhtiö niin siihenkään sitä ei tule paitsi jos on isompi kuin neljän asukkaan rivitalo ja tulee täysremontti siihen taloon niin siinä yhteydessä pitää rakentaa sitä valmiutta

ja mikäli olen oikein ymmärtänyt poliittisen ilmapiirin tässäkin maassa niin kaivosten lisää tulemista vastustetaan aivan ankarasti kansalaisaloite muun muassa tähtää siihen että kaivosten kaivosten toiminta tehdään mahdottoman vaikeaksi ja niiden salliminen tänne suomeen on lähinnä en sano että se on vaikeaa vaan että se on erittäin vaikeaa no sitten jos katsotaan missä ne kaivokset ovat niin ne ovat kongossa jossa lapsityövoimaa härskisti käytetään nimenomaan kobolttikaivoksissa ja koboltti on se metalli jota akkuihin paljon tarvitaan eihän tämä nyt voi niin mennä että me täällä kannatamme sähkön lisäkäyttöä mutta vastustamme kaivoksia joista materiaali nimenomaan esimerkiksi akkuteollisuuteen tulee kyllä jos me haluamme uskottavuutta eduskunnan toiminnalle ja kansanedustajat omalle työlleen pitäähän meillä joku linja olla emme me voi yhdessä kohdassa vaatia yhtä ja toisessa paikassa sama asia kieltää kyllä siinä pitää linjan olla selvä sanotaan yksi esimerkki arvoisa puhemies lopuksi omalta osaltani siitä mikä riittää jos haluaa ympäristöystävällisen auton tänä päivänä minulla on kuusi vuotta vanha dieselauto ja ostamalla siihen my dieseliä nesteen täysin biopohjaista dieseliä

sillä hetkellä kun sitä dieseliä tankkiin pumppaan asemalla prosenttia putoaa pois voiko sen parempaa ympäristötekoa tehdä hyvin äkkiä samoilla laitteilla ja jos siihen siirryn ja kun ehkä siirrynkin niin siinä tapauksessa voin hyödyntää sen vanhan investoinnin kokonaan sitten kun uuden auton valinta joskus tulee niin sitten sitä katsotaan myöhemmin arvoisa puhemies lopuksi totean vain sen että hyvä lakiesitys on mutta kaikessa tällaisessa kannattaa kokonaisuus katsoa kuten edustaja kiviranta erinomaisessa puheenvuorossaan äsken analysoi

arvoisa puhemies kun uudisrakennus valmistuu sen on tarkoitus olla käytössä vähintään kymmeniä vuosia usein jopa sata vuotta tai sen yli kauaskantoisia päätöksiä siis teemme kun määrittelemme uudisrakentamisen normeja täällä esitetään kritiikkiä sille että jatkossa laissa vaaditaan uudis ja korjausrakentamisessa rakentamaan tietty määrä sähköauton latauspisteitä mutta rakentamista koskevassa sääntelyssähän kuitenkin aina nimenomaan vastataan ihmisten tärkeimpiin tarpeisiin liikkuminen on ihmisen perustarve eikä edes tämä koronakriisi ole syy syy hidastuttaa liikenteen kehittymistä vähäpäästöisemmäksi on esitetty kritiikkiä että tämä laki on etupainotteinen sillä sähköautoilu ei ole vielä valtavirtaistunut suomessa mutta tämä on juurikin asia jossa kannattaa kulkea askeleen edellä sillä kiinteistökantamme uusiutuu kovin hitaasti kuten alussa sanoin sähköauton hankkiminen on huomattavasti helpompaa myös silloin kun omassa asuinympäristössä on jo valmiina sähköauton latauspaikka tai jokainen voi kuvitella sen omalle kohdalleen toisaalta mikäli sähköautoilu nopeasti yleistyisi olisimme nopeasti tilanteessa jossa meillä ei olisi tätä latausvalmiutta sillä näiden rakentaminen ilman että se kytketään uudisrakentamiseen tai korjausrakentamiseen olisi merkittävästi kalliimpaa

onkin hyvä että hallitus nimenomaan pyrkii tähän uudistamalla kaivoslainsäädäntöä on hyvä että nostamme tämän tämän ongelman esille vaikka joka tapauksessa sähköautoilu on kokonaisuudessaan vähäpäästöisempää ja ympäristöystävällisempää kuin muu autoilu toki meidän täytyy myös muistaa että autoilusuoritteiden vähentäminen on oleellisessa osassa kun liikennettä teemme ympäristöystävällisemmäksi tällöin on on tärkeää panostaa muihinkin kulkutapoihin kävelyyn pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen ja myös maankäyttö ja rakennuslaillakin tähän pystytään vaikuttamaan

arvoisa puhemies jos hallitus olisi oikeasti tilanteen tasalla tällä hetkellä koronan vuoksi tämä koko esitys olisi peruttu nyt kun kuitenkin tänäänkin on puhuttu että vaadittaisiin vuokranantajilta vuokranalennusta ja muuta vastaavaa niin tämä yhtälö ei nyt toimi niin kuin millään että me yritämme nyt alentaa kaiken näköisiä vuokrahommia mutta samaan aikaan sitten teemme uusia asetuksia niin sanotusti vaaditaan vuokranantajilta

minkä ne joutuvat tietysti sitten tulevaisuudessa laittamaan vuokriin jokainen tajuaa että vaikka puhuttaisiin tästä kolmesta kuukaudesta mikä tässä nyt sattuu olemaan niin meillä talouden tasapainottamisessa tämän koronaongelman takia menee kuitenkin varmasti helposti se kymmenen vuotta

nyt on vielä se tilanne koronan aiheuttamana että tällä hetkellä vielä harvemmalla tulee olemaan jatkossa mahdollisuus ostaa sähköautoa lähtökohtaisestikin etukäteen jos ajatellaan näitä päästöpuolia tässä asiassa niin ei ole ollut edes teoriassa mahdollista suomessa puolittaa liikenteen päästöjä kymmenessä vuodessa vaikka meidän sähköautojen määrä olisi teillä jopa puolet siitä mitä siellä on koska

liikenteeltä tulee puolet meidän päästöistä ja niitten puolittamisessa ja vähentämisessä ei päästä lähellekään samoihin tuloksiin kuin päästään henkilöautopuolella tässä keskustelussa yleensäkin puhutaan että tämä investointi talot tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin mutta kuka teistä oikeasti on sitä mieltä

nytten työnnämme uuteen taloon kymmenen vuoden päästä kukaan käyttää enää meillä ovat varmasti järjestelmät muuttuneet ja kaikki muukin on muuttunut niin paljon että

nyt joudutaan rakentamaan niihin uusiin taloihin kymmenen vuoden päästä on tehtävä jotain joka tapauksessa tämä ei ole niin kuin nyt yritetään syöttää tätä palloa että hei tämä on nyt viidenkymmenen vuoden investointi niin kauan kuin tämä talo on ei se näin mene

esimerkiksi kun puhutaan kuorma autopuolesta meillä on tällä hetkellä suomessa kaksi liikenteessä olevaa sähkökuorma autoa

molemmat ovat omavalmisteisia tässä täytyy tulla jumalattomia muutoksia että me pääsemme oikeasti sellaiseen tilanteeseen että me voisimme kuvitella että meillä on nyt valmis homma mitä me hoidamme kymmeniä vuosia toimimaan näin tämä asia on tehnyt sellaisen tilanteen että me emme pysty taloudellisesti tätä yhtälöä millään tavalla jatkossa hoitamaan kiitoksia kiitoksia